arvoisa puhemies värderade talman hallitus antoi lokakuussa viime vuonna eduskunnalle esityksen kuluttajansuojaviranomaisten

tuon esityksen pääasiallisena tavoitteena oli toimeenpanna eu asetus jolla vahvistetaan kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä ja mahdollisuuksia suojella kuluttajan oikeuksia

arvoisa herra puhemies tämän nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on täydentää aiempaa hallituksen esitystä siltä osin kuin perustuslakivaliokunnan lausunto on edellyttänyt muutoksia lakiesityksiin koskien seuraamusmaksuasioiden käsittelyä kiitos ministerille asian hyvästä esittelystä esitystä voidaankin pitää varsin juridisteknisenä ja uskon että asia voi edetä ripeästi valiokuntakäsittelyssä arvoisa puhemies haluan kuitenkin tässä yhteydessä lyhyesti sanoa kilpailu ja kuluttajaviraston kuluttaja asiamiehen toiminnan tärkeydestä kuluttaja asiamies tekee tietysti monella tapaa tärkeää työtä haluan nyt nostaa esiin yhden näkökulman jonka kuntoon saamiseen meidän olisi eduskunnassa syytä kiinnittää erityistä huomiota eri viranomaisten resursoinnin osalta ikääntyvään väestöön kohdistuvista petosrikoksista on tullut merkittävä suomalaisten arjen taloudellista turvallisuutta horjuttava ongelma poliisille asti ilmoitettujen yli kuusikymmentäviisi vuotiaisiin kohdistuneiden petosrikosten määrät ovat kasvaneet kaikissa tekomuodoissa vuodesta kaksituhattakymmenen vuoteen kaksituhattakahdeksantoista lähes kaksisataa prosenttia törkeiden petosten osalta peräti kaksisataaviisitoista prosenttia koko väestössä eri tekomuotojen kasvu on ollut noin viidenkymmenen prosentin molemmin puolin tilastoista voidaan selvästi nähdä kuinka nimenomaan ikääntyvä väestö joutuu huijareiden kohteeksi ikäihmiset joutuvat yhä enenevässä määrin myös maksuvälinepetosten kohteeksi ja tilastot muodostuvat niistä kaikkein räikeimmistä tapauksista jotka päätyvät poliisille ja tuomioistuimiin asti

että ikääntyvään väestöön kohdistuvat petokset saataisiin kuriin onko se lainsäädännön muuttaminen onko se poliisin resurssien lisääminen onko se kuluttaja asiamiehen resurssien lisääminen onko se yleensä tietoisuuden lisääminen näistä ongelmista ehkä se on näitä kaikkia ehkä ministerikin voi ottaa kantaa asiaan mielestäni meillä on velvollisuus turvata tämän maan hyvinvoinnin rakentajille taloudellisesti turvallinen ympäristö kuluttaja asiamiehen toiminta on siksi myös tästä näkökulmasta tärkeää ja halusin sille työlle tukeni ilmaista näin lyhyesti arvoisa

arvoisa puhemies kiitos ministerille esittelystä tämä varsinainen hallituksen esityshän on käsittelyssä muun muassa meillä lakivaliokunnassa ja tätä täydentävää esitystä on odoteltu muutaman kommentin ja huomion haluaisin oikeastaan antaa evästykseksi perustuslakivaliokunnalle koska en ole enää sen jäsen niin oikeastaan voin hieman ehkä jopa kritisoida sitä ajatusmallia joka sieltä nyt on tullut kuten ministeri sanoi niin nyt jatkossa sitten koska tämä hallituksen esityshän on annettu tässä muodossa kieltoasioita ja seuraamusmaksuasioita ei voida käsitellä enää samassa yhteydessä tähän on nyt rakennettu tämmöinen konstruktio että seuraamusmaksuasiaa voidaan lykätä jotta kieltoasia saadaan käsiteltyä kun ne menevät kahdessa eri prosessissa itselleni heräsi kysymys kun luin tätä perustuslakivaliokunnan kannanottoa ja tätä hallituksen esitystä onko tämä enää perustuslaillinen kysymys siinä mielessä että perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen missä prosessissa asioita voidaan käsitellä varsinkin ja semminkin kun meillä on olemassa asioita joita käsitellään eri eri prosesseissa jos mietin julkista valtaa niin täällä oli että kun käytetään julkista ja tehdään julkisia päätöksiä julkisen vallan nimissä niin silloin yleisesti ottaen ne käsitellään hallintoprosessissa mutta jos mietin esimerkiksi ulosottoa niin no sehän on perinteisesti täysin julkisen vallan käyttöä mutta ulosottovalitus tehdään käräjäoikeuteen ja silloin se ei mene hallintoprosessissa mietin esimerkiksi sitä kun omassa työssäni olen tehnyt päätöksiä edunvalvojien määräämisestä hallintopäätös siitä tehdään ratkaisupyyntö käräjäoikeuteen eli meillä on erilaisia malleja ja ja siinä mielessä tästä järjestelmästä tulee vähän omituinen alkuperäinen ajatus oli minun mielestäni rationaalinen että kieltoasia ja seuraamusmaksuasia olisi voitu käsitellä samassa yhteydessä perustuslakivaliokunta on vedonnut erityisesti perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän oikeusturvapykälään niin että asiat tulevat asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä käsiteltyä toimivaltaisessa viranomaisessa minä en nyt oikein saa auki tätä miksi tämä ei olisi voinut käydä niin että siellä olisi sovellettu vaikka hallintoprosessia markkinaoikeudessa ja sitten menty sillä sillä samalla linjalla en en oikein saa nyt kiinni tästä miksi perustuslakivaliokunta on lähtenyt tänne seikkailemaan vielä jatkokäsittelystä perustuslakivaliokunta edellytti että pitää voida valittaa ilman valituslupaa meillähän on kuitenkin hovioikeuteen käräjäoikeuksista nyt en tiedä enää onko perustuslakivaliokunta siinä tehtävässä jossa sen pitäisi olla elikkä tutkimassa ovatko jotkut säädökset perustuslain vastaisia tai ihmisoikeussopimuksen vastaisia vai siellä tarkoitusmukaisuusharkinnan puolella mutta lopuksi sanoisin sen että hyvä että tämä oikeudenkäyntikulua koskeva asia tuli ratkaistua se oli se oli tärkeä asia

puhemies niin kuin täällä kollegat ovat tuoneet esille niin varsinaisesti tämä hallituksen esitys on nyt tämmöinen täydennys jolla on sitten tarkoitus nämä perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset panna täytäntöön siltä osin kun ne nimenomaan koskevat näitä seuraamusmaksuasioitten käsittelyjärjestystä ja näin tämä laki sitten voidaan käsitellä normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä tähän liittyen kun tässä on kysymys markkinaoikeudesta ja ministeri on paikalla niin olisin halunnut kysyä mikä on tällä hetkellä näiden julkisten hankintojen markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten

aikataulu läpimenon suhteen meillä muistaakseni viime viikon kyselytunnilla nousi esille tämä hanselin tekemä kilpailutus jossa ensinnäkin tällä hankinnan suuruudella jo kaikki kotimaiset toimijat on tästä kilpailutuksesta suljettu ulkopuolelle ja täällä kuntaministeri lupasi selvittää tätä asiaa tämäntyyppiset

puhemies edustaja autto täällä käytti jo erinomaisen puheenvuoron siitä työstä mitä kuluttajansuojaviranomaiset suomessa tekevät ja olen ilolla pannut sen merkille että on myöskin kiinnitetty huomiota tähän ikäihmisten tilanteeseen he aidosti tarvitsevat nyt monentyyppisesti suojaa täällä edustaja autto viittasi siihen että meillä on hyväksikäyttöä jopa rikoksia tehdään aivan tietoisesti käyttäen hyväksi haavoittuvassa asemassa olevaa vanhusta

muistisairaiden määrät kasvavat muistisairaudet ovat nimenomaan ikäihmisten ongelma yhdeksänkymmentäkuusi ongelma yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia muistisairaista on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita ja ja kahdeksankymmentä prosenttia on sitten yli on selkeästi ikääntyneiden ihmisten ongelma edustaja autto viittasi siihen että

ikäihmisiä käyttävät hyväkseen jopa rikollisjoukkueet mutta hyvin tyypillistä on on että lähiomaiset syyllistyvät myöskin tähän jopa rikostyyppiseen hyväksikäyttöön myöskin puhumme näistä hoivajäteistä jotka ovat käytännössä realisoimassa monien jo ikääntyneiden ihmisten omaisuuden erityyppisillä ylihinnoitteluilla hoitomaksuilla ja niin edelleen ja tässä on vakava iso iso haaste arvoisa ministeri haluaisin kiinnittää myöskin siihen seikkaan huomiota myöskin kuluttajaviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota tähän että ikäsyrjintää on myöskin monissa tuotteissa meillähän on se ongelma tavaramerkeissä kaikkein klassisin esimerkki on vaikka shampoopullot joissa kyllä tuotemerkki mutta se shampooteksti näkyy hyvin pienellä ja ikääntyneille ihmisille joilla lähinäkö lähinäkö on jo heikoilla on tosi vaikeaa lukea mikä on shampoota mikä mikä on erityyppistä body washia tai jotakin muuta geeliä tässä suhteessa se tuote täytyisi näkyä paremmin käyttöohjeiden pitäisi olla selkeämmin tehtyjä ikäihmisten kannalta vaikkapa monien kurkkupurkkien kannetkin ovat sitten jo vaikeita ihmisille joilla käsivoimat ovat heikompia ja huonolla tolalla tässä suhteessa tuotteitten ja tavarantuottajien täytyisi huomioida myöskin se että toimintakyky ei ole kaikilla kansalaisilla sama tämäntyyppisestä ikäsyrjinnästä joka tuotevalikoimassa usein näkyy pitäisi päästä

arvoisa puhemies tuli tuosta edustaja kiljusen puheenvuorosta mieleen kun hän otti ikäihmiset ja muistisairaat esille tosiaan näin että

ovat monesti myös läheistensä kohteena olen työssäni tavannut hyvin usein tilanteita joissa ikäihminen on on niin sanotusti jonkun lähiomaisen jos en nyt sanoisi ihan kaappaama mutta melkein ei ole itsellä kykyä päättää enää omista asioista on hyvin muistamaton ja toisen avun varassa niin helposti oma eläke siirtyy suoraan läheisen tilille ja itsellä ei ole enää minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin päätöksiin tässä joitakin viikkoja sitten kyselin en muista oliko kyselytunti tai joku muu itsemääräämislain etenemisestä ja kysyisin nyt oikeasti että tietääkö oikeusministeri onko sille puolelle tulossa mitään helpotusta esimerkiksi näissä holhoustoimilain edunvalvontaanmääräystilanteissa joissa henkilö on kotona ja häntä ei saada lääkäriin maistraatilla tai siis nykyisellä digivirastolla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta eikä toimivaltaa määrätä henkilöä lääkärintarkastukseen ja täällä itsemääräämislaissa olisi siihen ratkaisu on olemassa tilanteita jolloin me emme voi auttaa ihmistä kun hän on sellaisessa tilanteessa että tarvittaisiin toimivaltuuksia ja niitä ei ole tietysti meillä holhoustoimilain puolellakin olisi joskus tarkasteltavaa se on sillä lailla vähän epämuodikas laki että siihen harvoin harvoin ollaan puututtu mutta sielläkin olisi päivitettävää onko tällä puolella ministeriössä mitään mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin vai meneekö nämä nyt näitten isojen hallitusohjelmassa olevien hankkeiden eteenpäin viemiseksi kuten rikoslain uudistusten ja

puhemies minulle tuli mieleen kun kuuntelin näitä edellisiä puheenvuoroja että erittäin tärkeistä arjen kannalta arjen turvallisuuden kannalta teemoista tässä yhteydessä olemme keskustelleet edustaja kiljunen esimerkiksi hyvin tuossa vieressä äsken toi esiin ikääntyvien ihmisten ongelmia vaikkapa sitten shampoo pullon tekstien kanssa ja muuta ja nämä ovat ihan tosiasiassa arjen ongelmia

ja osallisuudesta siinä monta kertaa on niin että että ikääntyvät ihmiset esimerkiksi näitä sähköisiä palveluita eivät pysty samalla tavalla käyttämään kuin muut esimerkiksi pankkipalveluselvityksen mukaan yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista ihmisistä vain kaksikymmentäviisi prosenttia käyttää pankkipalveluissaan internetiä ja varmasti ymmärrämme kuinka suuri osattomuuden ja välillä pelkojenkin tunne saattaa olla näillä ihmisillä jotka tuntevat tipahtavansa kärryiltä digimaailmasta siksi

jollakin tavalla hallitus kokonaisvaltaisesti katsoo mitä eri sektoreilla on tehtävissä näiden asioiden kaiken kaikkiaan näiden ongelmien mitä täällä on tuotu esiin samoin näiden digimaailman ongelmien ja muiden parantamiseksi jotta sitten pystyisimme myös tätä kautta eriarvoisuutta ja tasa arvoa yhteiskunnassa edistämään

arvoisa puhemies itse tähän täydentävään esitykseen ei näytä olevan paljoa huomauttamista edustaja meri totesi että että nyt tässä perustuslakivaliokunta on tehnyt työnsä ja ja sehän on niin että ministerinä noudatan nyt sitä linjaa mitä perustuslakivaliokunta on viitoittanut perustuslakivaliokunta on katsonut omassa lausunnossaan seuraamusmaksuasiat on käsiteltävä markkinaoikeudessa hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä tämä prosessilaji vastaa muun muassa kilpailu ja hankintaoikeudellisten seuraamusmaksujen käsittelyssä sovellettavaa oikeudenkäyntimenettelyä ja ja sillä voidaan välttää elinkeinonharjoittajan oikeusturvaan ja puolustautumisoikeuksiin kohdistuvat ongelmat sitten perustuslakivaliokunta on on edellyttänyt että tällaisen muutoksen tekeminen on edellytyksenä että tämä laki voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja sen takiahan tämä täydentävä esitys on täällä tänään erittäin hyvää keskustelua muutenkin ja ja ehkä totean sen että minuakin huolestuttaa kovasti se että varsinkin ikäihmiset tänä päivänä joutuvat aivan liian usein sellaiseen tilanteeseen että esimerkiksi puhelinmyyjä soittaa ja ehkä jos kukaan ei ole soittanut viikkoon tai kahteen on kiva jutella jonkun kanssa ja ehkä siinä samalla sitten tulee vahingossa tehtyä jotain mitä ei ole tarkoittanut sen tämä tilanne että joskus käytetään ihmisten yksinäisyyttä tai ihmisten sairautta hyväksi ja jopa petollisessa mielessä halutaan viedä vanhusväeltä omaisuutta ja rahaa pois on väärin tässä on tietenkin tärkeätä että meillä on toimiva viranomaisyhteistyö että poliisit toimivat että meillä on riittävät resurssit mitä tulee myös tähän kuluttajansuojaan nythän tässä pohjalla olevassa esityksessä tuodaan huomattavia parannuksia kuluttajien oikeuksiin kun tämä nyt etenee tässä eduskunnassa niin sen jälkeen kun se on täällä hyväksytty meillä on parempi kuluttajansuoja kuin tänä päivänä sen takia tämä esitys sinänsä on äärimmäisen tärkeä sitten mitä tulee esimerkiksi puhelinmyyntiin ja kotimyyntiin on olemassa myös toinen direktiivi joka ensi vuonna tulee panna täytäntöön siihen liittyen minulla on myös valmiuksia oikeusministeriössä nyt katsoa selkeästi läpi tarvitaanko muutoksia myös esimerkiksi puhelinmyyntilainsäädäntöön tähän saadaan varmasti palata muihin tässä keskustelussa esitettyihin kysymyksiin pystyn ehkä vastaamaan sitten tämän istunnon ulkopuolella kiitos

arvoisa puhemies edelleen toistan sen saman mikä tässä tuli sanottua jo että tämä hallituksen esitys on tärkeä ja hyvä ja parantaa kuluttajansuojaa se on sen tarkoitus täydennän tähän vain yhden tilastotiedon jotta me näemme tämän digisyrjäytymisen ongelman yhä enemmän palveluja siirretään nettiin ja meillä aidosti on se tilanne että meillä on lähes kahdeksankymmentä prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista sellaisia joilla ei yksinkertaisesti ole tietokonetta ja nämä ihmisethän putoavat täysin nettipalvelujen ulkopuolelle täällä edustaja viitanen jo viittasi verkkopankkipalveluihin on totta että vuotiaista kuusikymmentäkuusi prosenttia käyttää verkkopankkipalveluita kolmasosa ei käytä kun mennään yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaisiin ollaan juuri noissa luvuissa mitkä edustaja viitanen sanoi että seitsemänkymmentäviisi prosenttia yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista ei käytä verkkopankkeja konttorit ovat kiinni

kuluttaja asioiden kehitystä viimeisinä vuosina niin kun erilaiset rajat ylittävät palvelut ja sellaisten rajat ylittävien palveluiden ostot ihan tavallisten rivikuluttajienkin taholta yleistyvät tämäkin näkökulma tulee onneksi jatkossa paremmin huomioiduksi koska siinä näitä kuluttajariitaongelmia on myös ilmennyt ja sitten suomalaisten viranomaisten kyky puuttua niihin on on monessakin mielessä rajallinen aika usein meille kansanedustajille tulee todellakin yhteydenottoja erilaisista kuluttajien kokemista vääryyksistä ja ongelmista tässä edellä edustaja kiljunen mainiosti puhui puhui ikäihmisten ikäihmisten kohtaamista ongelmista aina sitten kun on yhteydessä kuluttaja asiamieheen usein sieltä kuluttaja asiamiehen toimistosta todetaan että meillä ei ole tarpeeksi resursseja on mielestäni tässä salissa paikallaan pohtia myös sitä onko kuluttaja asiamiehellä käytössään riittävät resurssit tietysti näiden ikäihmisiä ynnä muita suomalaisia koskettavien ongelmien ohella myös ennen kaikkea näitä kansainvälisissä ostoissa tapahtuvia kuluttajaongelmia ajatellen ja siihen liittyvään neuvontaan

lähetekeskustelua varten esitellään

lähetekeskustelua varten varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies työttömyyskassalakiin nyt ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus ajantasaistaa sekä päivittää vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä olevan työttömyyskassalain säännöksiä ottaen erityisesti huomioon työttömyyskassan toiminnan sekä jäsenistön eduista huolehtimisen näkökulma lakiin ehdotettavat muutokset ovat pääsääntöisesti teknisluontoisia ja osalla säännöksistä nostetaan aiemmin työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä nyt lain tasolle

kassan hallituksen sekä vastuunalaisen toimihenkilön tehtäviä ja toimintoja on tarkoitus täsmentää näillä muutoksilla vahvistetaan hyväksi havaittujen toimintaohjeiden ja mallien oikeudellista asemaa ja läpinäkyvyyttä sekä siten edistetään kassan arjen toimintaa kassan jäsenten hyväksi toisin kuin edellä kuvatut muutokset seuraavia muutosehdotuksia tehdään tietoisena siitä että niitä ei välttämättä ja ei ehkä myöskään toivottavasti koskaan sovellettaisi ensinnäkin lailla parannettaisiin työttömien kassan jäsenten vakuuttamismahdollisuuksia työttömyyskassan purkautumistilanteessa tämä on tärkeä muutos sillä nykyinen laki ei turvaa työttömän kassan jäsenen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamisen jatkumista kassan purkautumistilanteessa esityksellä luotaisiin työttömille kassan jäsenille mahdollisuus liittyä toiseen työttömyyskassaan kassan mahdollisessa purkautumistilanteessa mutta näiden tilanteiden arvioidaan olevan kuitenkin erittäin harvinaisia esityksellä säädettäisiin myös purkautuneen tai konkurssiin asetetun kassan varojen käytöstä tällä hetkellä laissa ole lainkaan säännöksiä siitä mitä työttömyyskassan jäsenten jäsenmaksuista kertyneille varoille tulisi tehdä jos työttömyyskassa purkautuu työttömyyskassan säännöissä tulee olla tästä määräys mutta lailla ei säädetä edes puitteita varojen luovutuksen kohteesta käytännössä muutos koskisi koskisi tilannetta jossa työttömyyskassa päättää vapaaehtoisesti purkautua eli jos vakavarainen kassa päättäisi lopettaa toimintansa ja lopettaa työttömyyspäivärahan maksamisen jäsenilleen

sitoumusten täyttämisen jälkeen luovutettaisiin työllisyysrahastolle jolloin varat otettaisiin huomioon ansioturvan rahoituksessa lisäksi esityksessä esitetään poistettavaksi eräitä vanhentuneita säännöksiä ja esitetään kumottavaksi jäsenmaksun tasausta koskeva säännös lain ehdotetaan tulevan voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta purkautuvan kassan varojen luovutusta koskevan muutoksen sekä ehdotetaan tulevan voimaan jo huhtikuun alusta

arvoisa puhemies arvoisa ministeri työttömyyteen on aina varauduttava oli sitten työntekijä tai yrittäjä ja työttömyysturva on tärkeä saada myös kuntoon työttömyyskassalaki on tässä uudistumassa mutta tämä ei ole kaikista suunnistaan vain semmoinen pieni tekninen muutos

yrittäjäkassoja ei ole valtavan paljon olemassa vaan oikeastaan aika vähän ja ne eivät todellakaan ole miljoonissa vaan ehkä kymmenissätuhansissa yrittäjäkassojen roolia ei ole hirveän paljon tässä huomioitu vielä ja on tullut palautetta tästä ja on nostettu tätä asiaa kyllä nyt esille että jos se kassa menisi konkurssiin niin kuin ministeri tässä äsken kertoikin varat siirtyisivät työllisyysrahastolle tämä herättää vähän kysymyksiä siitä mikä on tämä työllisyysrahaston rooli kun on yrittäjiä ja sitten palkansaajia ja tämmöisiä työttömänä olevia niin mikä on näiden yrittäjäkassojen rooli kysyisin ministeriltä onko tätä mietitty tarkemmin ja pitäisikö tähän vielä tarkemmin paneutua koska sitä ei ole hirveän paljon nostettu vielä ainakaan esille

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri pekoselle tämän hallituksen esityksen tyylikkäästä esittelemisestä esitellyt muutokset ovat varmasti pääsääntöisesti varsin tervetulleita ja sinänsä kuten ministerikin totesi teknisluontoisia varmasti valiokuntakäsittelyssä voivat mennä ripeästikin eteenpäin ja ne asialliset huolet joita tähän esitykseen liittyy tulevat valiokunnassa varmasti sitten myös tarkasti käsitellyiksi ja sieltä saadaan hyvä mietintö eduskunnalle päätöksenteon pohjaksi mutta arvoisa puhemies kun huomaan että paitsi että sosiaali ja terveysministeri on paikalla myös työministeri on paikalla niin jos sallitte kysyn sellaista asiaa että kun tänään julkistettujen työttömyystilastojen pohjalta ja tiedämme että työllisyys tietysti on kaikkein parasta sosiaaliturvaa ja pyrimme kaikki varmasti kohti työllisyyden parantamista monen asiantuntijan mielestä nyt on nähty työllisyyden ja varsinkin työttömyyden osalta niin sanottu rakenteellinen työttömyyden taso ja mikäli tästä halutaan päästä sitten työllisyyden kehityksessä eteenpäin ja toisaalta vähentää edelleen työttömyyttä tarvitaan rakenteellisia toimia ja kun sosiaali ja terveysministeriö on esitellyt tätä isoa sotu uudistusta joka on ylivaalikautinen uudistus ja tämän yhteydessä sitten on ehkä herännyt toisaalta aiheesta mutta ehkä pääasiassa aiheettomasti huoli siitä jäävätkö kaikki rakenteelliset uudistukset nyt odottamaan tätä sotu uudistusta niin voisiko ministeri ehkä vähän valottaa mitä rakenteellisia

arvoisa herra puhemies tässä edustaja reijonen otti todella tärkeän teeman esille yrittäjien sosiaaliturva ja yrittäjien toimeentuloturva muutenkin on suomessa vielä sanoisinko riittämättömällä tasolla ja mielestäni tässä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa pitää tarkastella myös pien ja mikroyrittäjien ja tietysti vähän isommankin yrityksen ja perheyrittäjien sosiaaliturvaa ja perheenjäsentenkin

tarkemmin siinä siinä on paljon paljon kehitettävää ja eteenpäin mentävää jos haluamme yrittäjäystävällistä yhteiskuntaa edistää niin on selvää että tietty perusturva pitää yrittäjälläkin olla ja vielä nykyistä paremmin mutta tähän itse hallituksen esitykseen tässä on todellakin hyviä työttömyyskassan jäsenen etuja etuja ja oikeuksia vahvistavia uudistuksia kiitos ministerille perusteellisesta esittelystä kun olin opettajien työttömyyskassan jäsen ennen kansanedustajaksi tuloa niin pohdin usein tätä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kokonaisuutta on hyvä että tätä nyt kehitetään ja tuodaan tätä lainsäädäntöä ajan tasalle mutta itse ajattelen näin ja keskustan näkökulmastakin olemme pitäneet esillä sitä ajatusta voisiko ansiosidonnaista työttömyysturvaa myös laajentaa laajentaa ja sen kattavuutta parantaa mielestäni olisi syytä käydä kolmikantaisesti läpi voisiko yhä useammalla olla ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeus nyt kun on selvää ja kuten tiedämme niin ansiosidonnainen työttömyysturva siihen liittyvät maksut ovat lakisääteisiä ja tämä vastuu näiden kustannusten kattamisesta on laajentunut yhä laajemmaksi osaksi suomalaisille siinä mielessä ajattelen että voisi olla paikallaan käydä läpi voisiko työttömyysturva kuulua yhä useammalle ja laajemminkin suomalaisille

arvoisa puhemies tämä lakiesityshän on pitkälti sellaista lainsäädännön teknisluonteista huoltoa jota pitää aika ajoin tehdä ja joka ei herätä suuria intohimoja tässä on kuitenkin yksi sellainen muutos johon kiinnittäisin erityisesti huomion nimittäin tasausjärjestelmistä luopuminen meidän ansiosidonnainen työttömyysturvahan on ikään kuin yhteisvastuun ja toisaalta kassakohtaisen vastuun yhdistelmä yhteisvastuupuolta siinä ovat edustaneet verorahoitteinen osuus ja nämä tasausjärjestelmät

ovat huomattavasti korkeammat kuin sellaisilla aloilla joilla työttömyysriski on matala no nyt jos tämä tasausjärjestelmä poistetaan se siirtää painopistettä yhteisvastuullisuudelta kassakohtaisuudelle edelleen ja tyypillisesti nämä kassojen jäsenet jotka ovat tässä nyt häviäjinä ovat niitä joidenka maksut jo entisestään ovat suhteessa heidän saamaansa vakuutusturvaan kaikkein korkeimpia joiden työttömyysriski on keskivertoa suurempi ja joilla yleensä

osittain yhteisvastuullinen

ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä niin ei ole reilua että jotkut maksavat siitä niin paljon enemmän kuin toiset

arvoisa puhemies kuten tässä edellisessäkin puheenvuorossa kävi ilmi niin nämä hallituksen esittämät muutokset työttömyyskassalakiin ovat pääasiassa teknisluonteisia ja tarkoituksena on nostaa aiemmin työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä lain tasolle

esille pidän esityksessä erityisen tärkeänä asiana sitä että tällä esityksellä työttömyyskassan työttömien jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia työttömyyskassan purkautumistilanteessa parannettaisiin nyt lailla nykyinen laki kun ei turvaa kassan työttömän jäsenen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamisen jatkumista kassan purkautumistilanteessa kassan työtön jäsen olisi kyllä nykyisinkin oikeutettu kelan maksamaan peruspäivärahaan joka on kuitenkin yleensä pienempi kuin ansiosidonnainen päiväraha hallituksen esityksessä purkautumistilanteessa kassan työttömille jäsenille annettaisiin nyt mahdollisuus liittyä toiseen työttömyyskassaan mikä parantaisi työttömien jäsenten taloudellista tilannetta oleellisesti
arvoisa puhemies niin kuin tässä on tullut esille niin tässä on pitkälti kysymys erilaisista teknisluonteisista tarkastuksista lainsäädäntöön ja erityisesti hyvän hallintotavan mukaisesta mukaisesta menettelystä mikä liittyy näitten kassojen hallintaan mutta uutena ovat nimenomaisesti nämä kassan selvitystilaan kassan purkautumiseen ja kassan konkurssitilanteeseen liittyvät menettelyt

tällaista julkista tehtävää lain nojalla niin jäin miettimään vähän samaa asiaa kuin tuossa edustaja reijonen edellä eli

jos on kyse selvitystilasta ja konkurssitilasta niin yleensä siellä ei ole mitään purettavaa mutta jos on tämmöinen purkautumistilanne niin sitten siirretään työllisyysrahastoon nämä varat mitä on jäljellä ymmärrän sen että kun lain lain pohjalta on kerätty nimenomaan työttömyyttä varten ne rahat niin silloin tämä tietysti tuntuu loogiselta että ne menevät sinne työllisyysrahastoon mutta sitten toisaalta jäin miettimään tätä juridista seikkaa että nämä ovat yksityisoikeudellisia toimijoita jotka ovat kuitenkin siinä kassan perustamistilanteessa voineet omilla säännöillään kirjata jotakin sääntöihin siitä millä tavalla purkautumistilanteessa tämmöinen mahdollinen ylijäämä tulisi käyttää no tämä on varmasti siellä ministeriössä selvitelty tuleeko tässä jonkunlaista ristiriitaa mutta ehkä täällä talossakin siinä on syytä kuulla kuulla asiantuntijoita ja pohtia onko tämä yksityisoikeudellinen perustamisasiakirja vahvempi tämmöisessä tilanteessa

puhemies kiitos ministerille tästä esityksestä itse asiassa on aika yllättävää että näitä täsmennyksiä tehdään vasta nyt ja voisi sanoa että finanssivalvonta on ollut tehtäviensä tasalla koska on ollut yksi niitä taustatekijöitä joka on esittänyt näitä täsmennyksiä ja ja parannuksia tähän

huolissani tästä mihin edustaja kontula se tavallaan liittyy siihen että meillä on aloja joilla työttömyys ja pätkätyöllisyys vaihtelevat herkemmin kuin jossakin muualla jotka ovat suhdanneherkempiä aloja ja siellä usein myös työttömyys on yleisempää sen vuoksi on ollut samalla lailla kuin on vaikkapa paremmin toimeentulevien ja vähän heikommin toimeentulevien kuntien välillä tasausjärjestelmä joka on ikään kuin solidaarisesti ottanut vastuuta näistä eroista nyt jos tämä poistuu niin pitäisi ainakin seurata sitä millaisia vaikutuksia sillä on näihin toimialoihin kolmantena pointtina voisi nostaa esiin tämän

arvoisa puhemies täällä puhutaan aika teknisluonteisista kysymyksistä liittyen työttömyyskassojen toimintaan mutta nyt haluan hyödyntää sosiaali ja terveysministerin paikallaolon siinä suhteessa että kysyisin myöskin työttömyyskassojen tehtävistä jatkossa nimittäin tällä hetkellähän tehtävänä on lähinnä maksaa ansioturvaa työttömyyden aikana mutta jos mietitään nykyistä työllisyys ja lähinnä työttömyystilannetta ja sitä millä tavalla meidän pitäisi tarjota yksilöllisiä palveluja työttömänä oleville henkilöille niin voisiko ajatella että työttömyyskassoilla olisi jonkinlainen rooli tässä jatkossa itse mietin lähinnä sitä että kun olen ollut pari kertaa työttömänä ja kuulun iaet kassaan joka on nykyään koko kassa nimeltään niin kyllä molemmilla kerroilla on ollut enemmän hyötyä siitä kassan avusta uuden työpaikan löytämisessä ja ja niin edelleen auttamisessa muutenkin kun mietin heidän rooliaan suhteessa te toimistoon eli kyllä lähtisin siitä että heillä voisi olla jatkossa jonkinlainen rooli koska he tuntevat asiakkaansa historian aika hyvin ja voisivat siten myöskin ihan konkreettisesti auttaa siinä työn työn syrjään pääsemisessä

arvoisa puhemies täällä oikein hyvin muun muassa edustajat berg ja essayah ovat avanneet sitä että kysymys on lähinnä teknisistä muutoksista kuten ministeri täällä on kertonut mutta sisällöllisesti tässä on tietenkin oleellinen uudistus se että työttömyyskassan purkautumistilanteissa konkurssissa tai selvitystilassa yksittäinen henkilö pystyy sitten jatkamaan sitä ansioturvaa tämä on tärkeä uudistus mutta tietenkään en malta olla tässä käyttämättä puheenvuoroa siitä miten tulevaisuudessa voitaisiin voitaisiin tehdä ehkä laajempiakin uudistuksia tälle sektorille ja minusta edustaja kaumankin pohdinta oli hyvää pitää miettiä miten tulevaisuudessa voisi olla ehkä suurempikin rooli näillä työttömyyskassoilla ei välttämättä niin että pitäisi tehdä sitä mutta mahdollistettaisiin ehkä suurempi rooli mutta sitten on tietenkin aivan oma pohdinta se jota toivoisin itse ainakin henkilökohtaisesti että vaikka meillä on tämmöinen järjestelmä ja sen muutokset tietenkin vievät paljon aikaa ja ovat vaativiakin niin avoimesti tämän sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä mietittäisiin myös sitä vaihtoehtoa että pitkällä tähtäimellä voitaisiin kehittää tätä ansioturvaa kattamaan nykyistä laajempi porukka kuten täällä

mutta tunnustan sen että jos tehdään tämmöisiä muutoksia tähän järjestelmään niin se vaatii kyllä erittäin perusteellista valmistelua pohdintaa ja myös siirtymäaikoja niitä ei voida yhtäkkiä tehdä että ensi vuonna tai tai neljänkään vuoden päästä olisi joku järjestelmä ihan dramaattisesti toisenlainen mutta kun näissä tehdään tämmöisiä teknisiä muutoksia totta kai ne hyväksytään varmasti täälläkin mutta on samalla syytä pohtia koko ajan miten voitaisiin tätä järjestelmää parantaa ja silloin keskiössä pitää olla nimenomaan se mahdollinen työtön henkilö tai työssä oleva henkilö joka on kassan jäsen ja haluaa varautua työttömyyden varalle
arvoisa puhemies pyysin vielä toisen puheenvuoron edustaja filatovin puheenvuoron kirvoittamana koska hän hyvin nosti esille tämän tanskan mallin kristillisdemokraatit tekivät tätä omaa kannustavan perusturvan sosiaaliturvauudistukseen tähtäävää mallia niin siinä yhteydessä tuli esille juuri tämä kuinka tanskassa näillä työttömyyskassoilla on suuri rooli ihmisten uudelleentyöllistämisessä ja ja siinä mielessä tämä ajatus minkä edustaja kaumakin täällä nosti esille varmasti kannattaa nyt nostaa pöydälle kun tätä sosiaaliturvauudistusta lähdetään pohtimaan ja todellakin tanskasta me tiedämme tämän niin sanotun flexicurity mallin ja sen että siellä ensinnäkin työttömyysturva on alussa korkeampi ja sen jälkeen laskee paljon jyrkemmin mutta siihen liittyy myöskin työttömyyskassan sitoutuminen ihmisen työllistämiseen ja myöskin vahvempi vahvempi tällainen voisiko sanoa työttömän työttömän työllistämisen eteen tehtävä työ sieltä työttömyyskassan puolelta ja asiantuntija apu ja vastaava elikkä varmaan tämä kokonaisuus kannattaa kyllä pohtia ja täällä suomessakin lähteä asiaa vielä harkitsemaan että voisiko tässä olla kassoilla suurempi rooli ja niin kuin edustaja filatov hyvin totesi siellä on varmasti paljon sellaista asiantuntemusta mitä ei tänä päivänä tule juuri laisinkaan hyödynnettyä

puhemies kiitos arvoisat kollegat erittäin hyvästä hyvästä keskustelusta tässä useampi edustaja kiinnitti huomiota tähän yrittäjäkassaan edustaja reijonen ensimmäisessä puheenvuorossaan ja useat muut myöskin sen jälkeen minusta on tärkeä huomata että että tämä kassojen varojen mahdollinen luovutus

tilanne olisi kassan jäsenten kannalta hyvin epätoivottava kyse ei ole tällöin suoraan omaisuudensuojaan puuttumisesta koska aloite varojen luovutukselle tulee kassalta itseltään mutta kyse ei myöskään ole varojen kaappaamisesta mutta niin kuin edustaja essayahkin totesi tähän on syytä kiinnittää huomiota ja erityisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa haluan kuitenkin sanoa että että tämän

siltä osin sanon vain tuohon sosiaaliturvan uudistamiseen liittyen mihin tässä monikin puhuja kiinnitti huomiota että sosiaaliturvan uudistus on jaksotettu kahdelle vaalikaudelle mutta sieltä voidaan tuoda tuoda esityksiä ja toimeenpanna niitä myöskin siinä matkan varrella tarkoitus ei ole rakentaa kahdeksaa vuotta isoa uudistusta joka yhtäkkiä toimeenpannaan eli heti voidaan laittaa sieltä eteenpäin näitä näitä esityksiä useammassa puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota tähän oikeuteen oikeuteen ansiosidonnaiseen tästähän on hallitusohjelmassa kirjaus elikkä yleisestä yleisestä ansiosidonnaisesta tullaan tekemään selvitys ja hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti sitten tähän jäsenmaksun tasauksen poistoon mihin muun muassa edustajat kontula ja filatov kiinnittivät huomiota tämä ehdotus

perustuu työmarkkinajärjestöjen kesäkuussa kaksituhattayhdeksäntoista tehtyyn aloitteeseen valtiovallalle ja uudistuksen vaikutuksia on kyllä syytä seurata tarkoin erityisesti niiden alojen osalta joissa työttömyys on esimerkiksi suhdannesyistä muita muita suurempaa tämmöinen tausta tällä on sitten tässä käytiin myös hyvää keskustelua työttömyyskassojen roolista ja minusta työttömyyskassojen roolia palveluiden tarjoamisessa on syytä myöskin pohtia tulevaisuudessa

varmasti on myöskin syytä huomioida palveluiden saatavuus ja siksi pidän pidän kuitenkin aika ilmeisenä että te toimistojen rooli tulee olemaan keskeinen mutta kuten edustaja essayah hyvin totesi omassa puheenvuorossaan sosiaaliturvan uudistusta pohtiva komitea on se jossa tätäkin asiaa on syytä pohtia olen erittäin iloinen siitä että saadaan tämä komiteatyö pian pian vauhtiin ja käyntiin ja pohtimaan uudistusta tarkemmin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia esitys koskee työ ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmää joka muodostuu henkilöasiakasrekisteristä työnantajarekisteristä ja palveluntuottajarekisteristä esitys koskee myös työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa niin typ toimintamallissa käytössä olevaa monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä jota kutsutaan typpi rekisteriksi joka on henkilöasiakasrekisterin osarekisteri henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on olennaisesti muuttunut eun yleisen tietosuoja asetuksen tultua voimaan toukokuussa kaksituhattakahdeksantoista nykyiset te toimiston asiakastietojärjestelmää koskevat säännökset eivät kaikilta osin ole yleisen tietosuoja asetuksen mukaisia näin ollen tämän lain kautta säännöksiä tullaan muuttamaan yleisessä tietosuoja asetuksessa rekisterinpitäjälle asetetaan vastuita ja velvollisuuksia eli rekisterinpitäjä vastaa siitä että tietosuoja asetuksessa säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita on myös noudatettu rekisterinpitäjäksi tulee osoittaa sellainen taho joka tosiasiallisesti käyttää rekisterinpitäjälle kuuluvaa määräysvaltaa ja voi toteuttaa rekisterinpitäjälle kuuluvat velvoitteet nyt voimassa olevan lain mukaan työ ja elinkeinoministeriö ja te toimistot ovat asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä käytännössä kuitenkin työ ja elinkeinoministeriön puolesta rekisterinpitäjän tehtäviä on jo pitkään hoitanut niin sanottu keha keskus joka on ely keskusten sekä te toimistojen kehittämis ja hallintokeskus ministeriö vastaa ainoastaan asiakastietojärjestelmän strategisen tason ohjauksesta ja seurannasta näin ollen koska työ ja elinkeinoministeriöllä ei enää ole tosiasiallista roolia asiakastietojen käsittelyssä tässä esityksessä ehdotetaan että keha keskus ja te toimistot olisivat te toimiston asiakastietojärjestelmän yhteisrekisterinpitäjiä rekisterinpitäjien keskinäisen vastuunjaon mukaan keha keskus vastaisi yleisessä tietosuoja asetuksessa tarkoitetusta sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja tietojärjestelmän tietoturvallisuudesta työhallinnon henkilöasiakkaiden tiedot ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä tietoja tästä syystä onkin hyvin tärkeää turvata henkilötietojen asianmukainen käsittely julkisissa työvoima ja yrityspalveluissa ja monialaisessa yhteispalvelussa nyt voimassa olevia säännöksiä näin ollen täsmennettäisiin ja täydennettäisiin siten että laissa säädettäisiin kattavasti asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksista esityksessä ehdotetaan että keha keskus myöntäisi hakemuksesta käyttöoikeuden asiakastietojärjestelmään ja asiakastietojärjestelmän käyttö edellyttäisi aina henkilökohtaista käyttöoikeutta laeissa säädettäisiin yksityiskohtaisesti mihin tehtäviin käyttöoikeus voitaisiin myöntää käyttöoikeus olisi rajattava sisällöltään laajuudeltaan valtuuksiltaan ja kestoltaan siihen mikä on henkilön tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä keha keskus vastaisi käyttöoikeuksien hallintaan ja lokitietojen keräämiseen liittyvistä tehtävistä keha keskuksen olisi poistettava käyttöoikeus jos myöntämisen edellytykset eivät enää täyty tai jos asiakastietojärjestelmään tallennettuja tietoja on käsitelty säännösten vastaisesti käyttöoikeutta olisi muutettava jos myönnetty käyttöoikeus ei enää vastaisi sitä tarkoitusta johon se on myönnetty näiden tallennettujen tietojen säilyttämistä koskevat määräajat myös yhtenäistettäisiin ja kokonaissäilytysaikaa lyhennettäisiin viidestä vuodesta neljään vuoteen keha keskuksen olisi pääsääntöisesti poistettava tiedot asiakastietojärjestelmästä kun asiakkuuden päättymisestä on kulunut neljä vuotta

arvoisa herra puhemies tämä euroopan unionin tietosuoja asetus on todellakin monella eri hallinnonalalla johtanut johtanut toimenpiteisiin ja täytyy sanoa että en näihin seurauksiin siltä osin ole ollut kauhean tyytyväinen koska varsinkin monet kolmannen sektorin toimijat yhdistykset kansalaisjärjestöt ovat joutuneet joutuneet vaikeuksiin vaikeuksiin näitä tietosuoja asetuksen vaatimuksia täytettäessä mutta mitä tulee näihin työllisyyspalveluihin ja tähän henkilötietosuojaan ja näihin rekistereihin niin tämä asiakastietojen luovuttaminenhan on jo pitkään puhuttanut aika paljon tässä kentässä ja itse tapasin tuossa hetki sitten keskisuomalaisen pikkukaupungin työllisyysyksikön henkilöstöä nyt kun tässä viime vuosina vastuu näistä työllisyyspalveluista on yhä enemmän toisaalta lipunut sinne kuntiin mutta myös tämän hallituksen mainion hankkeen tämän työllisyyskokeilun kautta nyt sitten moni kunta saa ihan konkreettisesti vastuulleen nämä työllisyyden edistämistä koskevat palvelut niin minun mielestäni tämä kysymys on entistä ajankohtaisempi nämä työllisyyspalvelun ammattilaiset keitä tapasin sanoivat ihan suoraan että syy meille tälle kunnalle hakeutua tähän työllisyyskokeiluun on se että te toimistosta näitä asiakastietoja ei ole saatu siinä määrin että olisi pystytty sitten näiden henkilöiden työllistymistä edistämään eli se yhteistyö kuntien ja työvoiman ja elinkeinotoimistojen välillä ei ole toiminut vielä riittävän

arvoisa puhemies tämäkin lakiesitys sisältää pääosin tavanomaista lainhuoltoa ja sinällään

uudistukset ovat varsin kannatettavia joskin tietysti herää kysymys tarvitaanko eu kertomaan suomelle että myös työttömien terveystiedot pitää lokittaa kun kaikkien muiden terveystiedot on lokitettu jo vuosikausia sitten

miten automatisoitu päätöksenteko on toteutettavissa perusoikeusturvallisesti no me tiedämme että työmarkkinoiden liikkuvuus lisääntyy koko ajan ja digitalisoituminen lisääntyy työmarkkinoilla koko ajan mikä tarkoittaa sitä että on aika kova paine siihen että myös meidän työvoimapalvelumme pystyisivät käyttämään ihan erilaisella volyymilla kuin tällä hetkellä myös automatisoitua päätöksentekoa kysehän ei ole tietenkään vain työvoimapalveluista vaan kysymys on myös meidän sosiaaliturvan järjestämisestä meidän verotuksen järjestämisestä monista muista asioista meidän hallinnossamme

herra puhemies niin kuin täällä on jo todettu tämä muutos on kovin tekninen ja lähtee euroopan unionin vaatimuksista mutta tässä yhteydessä haluan kysyä ministeriltä sellaisesta ajankohtaisesta lakihankkeesta kuin työllisyyden kuntakokeilut liittyen tähän tiedonsaantioikeuteen edustaja honkonenhan tämän jo nosti täällä täällä debatissa esille koska kunnallahan ei ole tällä hetkellä edes oikeutta saada henkilötietoja te toimiston asiakastietojärjestelmästä ja kun jatkossa osassa kuntia työttömien työnhakijoiden työllistäminen siirtyy todellakin sinne kuntien vastuulle näiden kuntakokeilujen kautta niin nyt kun ministeri on tässä salikeskustelussa läsnä kysyn ministeriltä onko tai onhan tarkoitus säätää erikseen kuntakokeilulain yhteydessä säännöksiä jotka muuttaisivat nykytilannetta kuntien oikeudesta saada tietoa te toimiston asiakastietojärjestelmästä koska sehän on sen jälkeen kun kun nämä kuntakokeilut ensi syksystä käynnistyvät kunnissa

menettelyä että täysin mielivaltaisesti laajennetaan tätä salikeskustelua hyvin kauas käsiteltävästä aiheesta mutta olen kuitenkin sitä mieltä että kun nyt otsikossa on tämä yritys ja ja työvoimapalvelut niin silloin voi tähän asiaan myös pikkuisen yleisempää näkemystä esittää

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä tammikuuhun jotta saisimme korkeamman luvun kuin tämä nykyinen silloin se oli seitsemänkymmentäkaksi pilkku yhdeksän josta se kyllä sitten vuoteen yhdeksänkymmentäkolme vajosi silloisen laman vaikutuksesta alle kuuteenkymmeneen prosenttiin työllisyys on tietysti aivan olennainen kysymys ja työllisyyspalveluilla ja yrityspalveluilla on oma roolinsa

tällä hetkellä myönteinen työllisyyskehitys tapahtuu pitkälti kotimaisen kysynnän varassa siihen taas vaikuttavat ihmisten käteen jäävät tulot on sitten kysymys eläkkeestä tai tai vaikkapa vaikkapa palkkatuloista ja muista tuloista mutta oli suhdanne hyvä tai huono niin tietysti olennaista on kilpailukyky koska sillä me tietenkin suhteessa kilpailijoihimme saamme joko etua tai haittaa ja kilpailukyvyssä olennaisinta on meidän innovaatiokykymme ja yhteydessä meidän osaamiseemme sitten tulemme oikeasti näihin työllisyys ja yrityspalveluihin joilla yritämme ratkaista tätä kohtaanto ongelmaa nythän me olemme sikäli huolestuttavassa tilanteessa että maassa on yhtä aikaa työvoimatarvetta ja itse asiassa suhteellisen korkea kuuden pilkku seitsemän prosentin työttömyys vaikka tämä työllisyysastekin on hyvä tässä mielessä kaikki se mitä voidaan nyt tehdä kuntakokeilujen tai vaikkapa automatisoidun tiedon avulla mistä tässä on kysymys on olennaisen tärkeätä ja siinä mielessä tämä sinänsä tekninen lakiuudistus tässä on tietenkin omalla tavallaan askel eteenpäin

puhemies täällä edustajat honkonen ja taimela ovat nostaneet esille hyvin kuntien problematiikkaa mikä tällä hetkellä on siinä että halutaan tarjota työttömille erilaisia palveluja elikkä te keskuksista ei saada tietoja oman kunnan työttömistä huoleni on sama kuin täällä kollegoilla elikkä että nyt kun sitten tämä kuntakokeilu todellakin käynnistyy tietysti olisi toivonut että se jo tässä keväällä olisi käynnistynyt mutta jos se sinne syksyyn siirtyy niin käynnistyy sitten silloin siinä vaiheessa on ihan välttämätöntä että kunnat saavat tiedon niistä työttömistä keitä sillä alueella on itse asiassa jos ajatellaan kuntien näkökulmasta jotka joutuvat sitten pitkäaikaistyöttömistä kela sakkoja maksamaan olisi äärimmäisen tärkeää

että siinä vaiheessa olisi mahdollisuus saada tieto siitä ketkä ovat tipahtamassa pitkäaikaistyöttömyyteen jolloinka kunta olisi valmiina antamaan sitten niitä palveluita ja tukitoimia sitä kautta totta kai sitten kunnalle se olisi vähemmän rahanmenoa mutta ennen kaikkea se olisi inhimillisesti oikein auttaa niitä ihmisiä ennen kuin tullaan siihen tilanteeseen jossa sitten myöskin heidän toimeentulonsa heikkenee heikkenee työttömyysturvaetuuden pienentyessä siinä mielessä tämä kysymys on ihan keskeinen että onhan tällä uudistuksella nyt tarkoitus myöskin parantaa kuntien mahdollisuutta kuuntelin ministerin puhetta ja totesitte keha keskuksesta joka antaisi näitä käyttöoikeuksia ilmeisesti tämä on nyt sitten tässä laissa se toimija joka kunnillekin pystyisi antamaan nimenomaisesti nämä tarvittavat tiedot viime syksynä vai toissa syksynä pohjois karjalassa juuan kunnanjohtaja markus hirvonen joka on mopomiittien ja monien muittenkin hyvien ideoitten isänä kunnostautunut ihmetteli sitä että kun kunnassa järjestetään rekrymessut ja oli ajatuksena että nyt sitten pistetään yrittäjät kohtaamaan työttömien kanssa niin se kilpistyy siihen että he eivät saa tarvittavia tietoja niistä työttömistä joita kunnan alueella on onhan tämä ihan käsittämätöntä että meillä ikään kuin tietosuojalla

välttämätöntä ja vähintään hyödyllistä että kunnalla ja kunnassa olisi tieto näistä pitkään työttömänä työttömänä olleista henkilöistä en ymmärrä sitä ajattelua että aivan erityisesti pitää suojella että tieto ei mene vaitiolovelvollisilta viranomaisilta toisille vaitiolovelvollisille viranomaisille koska ovathan esimerkiksi kunnan sosiaalitoimessa olevat viranomaiset aivan yhtä lailla vaitiolovelvollisia kuin esimerkiksi työvoima ja elinkeinopuolella olevat viranomaiset myös edustaja kontula käytti erittäin hyvän puheenvuoron ja on ilo tällä kertaa olla hänen kanssaan samaa mieltä nimenomaan tästä automatisoidusta päätöksenteosta ja sen kiirehtimisestä tässähän kävi niin että maahanmuuttoviraston automatisoitua päätöksentekoa koskevan lakiesityksen yhteydessä perustuslakivaliokunta totesi että me tarvitsemme yleislain jossa laajemmin näitä automatisoidun päätöksenteon ehtoja ja edellytyksiä asetetaan nyt tätä yleislakia todellakin toivottavasti siellä oikeusministeriössä kiirehditään koska muun muassa verottaja on sanonut että he tarvitsevat huomattavan määrän lisää väkeä töihin jos eivät voi käyttää nykyiseen tapaan automatisoitua päätöksentekoa joka ilmeisesti nykytulkinnan mukaan on jonkin verran ongelmallinen nykylainsäädännön kannalta halusin vielä erikseen korostaa sitä että mielestäni hallitus on tehnyt hyvää työtä työvoimapalvelujen kehittämisessä ja siinä että työvoimahallinnolle on annettu lisää voimavaroja on todellakin välttämätöntä ja

olleista henkilöistä voidaan ottaa niin sanotusti koppi ja tarjota heille henkilökohtaisempaa palvelua ja katsoa tarkemmin minkälaista palvelua he nimenomaan tarvitsisivat jotta voisivat työllistyä tähän loppuun on hyvä yhtyä edustaja lindenin näkemykseen siitä jos oikein ymmärsin että näiden hyvien työvoimahallintoon tehtävien uudistusten lisäksi aivan oleellisia ovat monet muut toimenpiteet joilla pystytään työllisyyttä parantamaan ja joita edelleen hallitukselta odotetaan

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz kiitti tuossa hallitusta työllisyyspalveluihin panostamisesta ja minusta on hyvä jatkaa näin viikon aluksi tätä kiitoslinjaa tämä hallitus kuten myös edellinen keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus on ymmärtänyt kuinka tärkeää tämän maan tulevaisuudelle on se että työllisyyspalveluihin panostetaan euroopan unionin tietosuojadirektiivissä on paljon haasteita erityisesti kolmannelle sektorille niin kuin täällä on aiemmin todettu mutta myös paljon mahdollisuuksia mitä tulee työllisyyspalveluihin niin olen varsin tyytyväinen siihen että että näiden tietovarantojen avaamiseen nyt panostetaan ja tiedostetaan se että paitsi te toimistot ja kaupungit ehkä tulevaisuudessa myös joku muu kolmannen sektorin toimija hyötyvät siitä kun tieto liikkuu nopeammin ja ja työn tarjonta toimii ja toisaalta myös myös työntekijät kohtaavat paremmin samaan aikaan on tärkeää että pidetään huoli tietoturvasta ei anneta toisaalta liikaa tietoa mutta ei myöskään pimitetä tietoa ja kuten täällä aiemmin todettiin niin kyllä sen tiedon kuvittelisi voivan kulkea vaitiolovelvollisten viranomaisten välillä tässähän keskeistä on paitsi turvata yksilön tietoturva antaa tietoja silloin kun niitä kuuluu antaa mutta toisaalta myös suojata ihmisten omaa dataa niin ymmärtää myös se työvoiman tai tai pikemminkin tämän tämän nykytilanteen muutos

ihmisen tarve saada työtä olla töissä taas ehkä joutua työttömäksi tai tai muu elämäntilanteen muutos jolloin me tarvitsemme nopeampaa datan liikkumista tässä olen kyllä tyytyväisenä pannut merkille että ministeri ja hallitus ovat tiedostaneet tämän asian ja että nyt vihdoin ja viimein panostetaan tähän niin että meillä rajapinnat rikkoontuvat samalla kun pidetään yksilön

kiitos tästä esityksestä ministerille esittely oli hyvä itsekin pyysin puheenvuoron oikeastaan tämän kuntakokeilun vuoksi koska tämähän ei nyt laajenna tiedonsaantioikeutta kuntiin vaan lähtee siitä että itse asiassa kerätään se oikeus kun tällä hetkellä elyt ja te toimistot ovat ovat voineet antaa käyttöoikeuden näihin tietoihin niin nyt se menee keha keskukseen ja ja keha keskus on se joka voi antaa sen tieto oikeuden ja se voidaan antaa eteenpäin jos siellä on toimeksianto joka tulee kehalta elyltä tai te toimistolta elikkä

sitten kun kuntakokeilu tulee niin toivon että siinä yhteydessä aidosti mietittäisiin ketkä ovat ne henkilöt joille nuo tiedot pitää antaa koska tiedämme että se sujuvoittaisi palvelua tässäkin salissa on nyt käytetty niitä esimerkkejä sujuvoittaisi palvelua monta kertaa jos tiedot olisivat kunnassa myös niillä ihmisillä jotka työttömien kanssa askaroivat samaan aikaan on äärimmäisen tärkeää pitää huolta tietosuojasta itselleni oli yllätys esimerkiksi se että jos käy vrn sivuilla ja ostaa sarjalipun numerolla niin ne tiedot lähtevät amerikkalaiselle huutokauppaajalle joka sitten käy mainoskauppaa niillä tiedoilla vaikka kyse on meidän vrn sivustosta monta kertaa täällä taustalla tapahtuu sellaisia asioita mitä me emme huomaakaan ja kun te hallinnon palveluja kehitetään enemmän sähköiseksi niin on äärimmäisen tärkeää turvata se että yksilön tiedot säilyvät siellä missä niiden tiedetään olevan eivätkä ne lähde maailmalle erilaisiin

herra puhemies tässä edustaja filatov ansiokkaasti kertoikin siitä kuinka ongelmallinen tämä prosessi monesti osaa olla eun tietosuoja asetus on luonut meille monenlaisia mutkia ja ja toivottavasti ne jossakin kohtaa saadaan suoriksi niin niin että siitä aidosti olisi etua meille näissä työllistämispalveluissa

itse tulen tuolta keski suomesta jämsän kaupungista jossa on tämä yhteisyritys sote palveluissa kaupungin ja yksityisen yrityksen kanssa tehty siellä olemme törmänneet tähän samaan tiedonsaantioikeusasiaan muutamankin kerran sopimuksessa yhteisyritystä on velvoitettu työllistämisvelvoitteella mutta tietojapa ei sitten olekaan saanut antaa siitä ketä mahdollisesti voisi työllistää ja monta muuta mutkaa toivottavasti tässä moninaisessa ongelmien kentässä otetaan huomioon myös tämä meidän moninaistuva yksityisten kanssa tehtävä yhteistyö ja se tiedonsaanti siinä yhteinen tavoitteemme on varmasti se että ihmisiä saadaan työllistettyä ja toivottavasti sellaisia raja aitoja ei tule lisää meidän omasta toimestamme että tätä tiedonsaantia ei voitaisi

joudun nyt olemaan lähestulkoon kaikkien edellä puhuneiden kanssa eri mieltä minun mielestäni kuntien tiedonsaantiongelma on ongelma vain jos halutaan tehdä hallintoa yli ja ohi ihmisten jos henkilöltä itseltään kysytään saako sinun tietosi antaa tälle ja tälle taholle hän voi sen suostumuksen antaa eikä siinä ole mitään ongelmaa ongelma syntyy vain silloin jos ei haluta tavata ihmisiä keskustella ihmisten kanssa tehdä heihin kohdistuvaa työtä yhdessä heidän kanssaan tällaisen hallintokulttuurin minä mieluummin näkisin näkisin kuuluvan historiaan kuin että sitä erityisesti kannustetaan ja ja edistetään jos nyt ongelma on se että rekrymessujen ilmoitusta ei saada työttömille kunnassa toimitettua niin kyllä minä kovasti ihmettelen se on yksi puhelinsoitto te toimistoon missä se kestää kymmenen minuuttia siltä virkailijalta että hän lähettää tekstarilla kaikille alueen työttömille tiedon rekrymessuista jos hän ei sitä tee hän ei tee duuniaan kunnolla koska se on aivan te toimiston ydintehtävää lähettää ilmoitus jos rekrymessut alueella on jos nämä ovat ne ongelmat mihinkä törmätään ilman tiedonsaantioikeuksia niin kyllä se ongelma on enemmän ihan jossain muualla kuin niissä tiedonsaantioikeuksissa jos minä henkilökohtaisesti sairastuisin vaikkapa diabetekseen mikä on sellainen tieto joka voi löytyä minun työvoimapoliittista tiedoistani niin en minä haluaisi minun tampereella sosiaalityöntekijänä toimivan siskoni tai minun kirjastonhoitajaäitini käyvän katsomassa sitä mistään rekisteristä

vaan minä haluaisin kertoa itse sen asian heille meillä on näissä rekistereissä niin paljon ihan ihan yksityisyydensuojan ydinalueelle kuuluvia asioita että on täysin perusteltua että niitä suojataan silloinkin kun kysymys on vaitiolovelvollisista viranomaisista koska me tiedämme tämä on moneen kertaan testattu asia meillä on lukuisia esimerkkejä lähtien mika myllylän keissistä

tähän tietojenvaihtoon pidättyväisesti ensinnäkin sen takia että tietojenvaihtoa ei tarvita jos ihminen itse on toiminnan keskiössä ja toiseksi sen takia että myös virkamiehet ovat ihmisiä ja ainakin niin kauan kun se lokitus ei hyvin toimi niin niin kauan

en usko että keskusjohtoisesti päästäisiin sen parempiin tuloksiin onhan sitä toki jo kokeiltu mutta vielä ei ole sen kummempia tuloksia saatu kuin

huomata valtionhallinnossa se että meillä on kunnissa eri yrittäjillä valtava määrä erilaisia yrityshankkeita näihin panostaminen ja niiden liikkeelle saanti olisi se aito keino jolla luodaan aitoja uusia työpaikkoja jokainen meistä tietää sen että verovaroilla tehdyt työllistymistoimet ovat yleensä määräaikaisia totta kai niilläkin on oma arvonsa en niitä väheksy mutta että saataisiin sellainen pöhinä päälle että nämä yritykset tekisivät aitoja työpaikkoja esimerkiksi uusiutuvan energian puolella meillä on cleantechiä vaikka mitä siellä on yrittäjillä tuhansia ideoita tiedän omista ystävistäni ja tuttavistani joilla on monia hyviä yritysideoita niille pitää saada valtion asianomaiset tuet ja ennen

jossa investointeja ei tule sen tautta kun byrokratia vaatii omat kukkasensa

rakentamista tapahdu toinen asia sitten nyt on puhuttu paljon työvoiman saannista suomeen meillä on valtava työvoimapula kuitenkin

meillä on ensi kesänä edessä aika jolloin muun muassa mansikkapelloilla ja monilla muilla sellaisilla aloilla työvoiman saanti on äärimmäisen vaikeaa kotimaisilta työmarkkinoilta ministeri on paikalla miten tällä alalla saataisiin niitä työlupamenettelyjä nopeutettua

sieltä pellosta ulos marjat hedelmät mitä mitä sieltä nyt poimitaankaan ja tehdään monta monta muuta työtä näihin kun ei työvoimaa suomesta saa miten tätä nyt ollaan nopeutettu että saataisiin nämä kotimaiset marjat liikkeelle koska jos me emme saa niitä liikkeelle sehän johtaa sitten siihen että meidän jalostus ei toimi ja pahimmillaan alamme tuoda niitä samoja tuotteita ulkomailta ulkomailta tuoduissa tuotteissa

edustaja hoskoselle totean että olemme varmaan tässä aivan samoilla linjoilla että uusia työpaikkoja nimenomaan yksityiselle sektorille eli tässä täytyy keskittyä kaikissa työllisyystoimissa siihen että ei paisuteta julkista sektoria vaan luodaan uusia työpaikkoja yksityiselle puolelle täällä salissa on nyt hehkutettu kovasti näitä hallituksen työllisyystoimia ja todettu että sujuva tiedonkulku on tärkeää kyllä on hyvä että kunnille nyt myönnetään näitä oikeuksia valtionhallinnon tietojärjestelmiin mutta tietojärjestelmät eivät ole hyödyllisiä jos ne eivät toimi toivottavasti hallitus on nyt tietoinen siitä että nykyisissä järjestelmissä valtori keha on valtavan suuria ongelmia ja ja että nykyisellään julkishallinnossa erityisesti nyt täällä valtiolla

hukataan työaikaa hukataan resursseja ja hukataan asiakkaitten aikaa siinä että järjestelmät eivät toimi siis tämä on aivan valtavan suuri ja kallis olio joka meillä on tällä hetkellä valtionhallinnon tietojärjestelmissä ja toivottavasti nyt hallitus puuttuu tähän ne siis hidastavat työntekoa ja ovat työttömille meidän asiakkaillemme aivan valtavan ongelmallinen asia sitten vielä kuntakokeiluista sen verran että kuntakokeiluhan ei saa missään nimessä paisuttaa julkista sektoria tällä hetkellä on suuri riski että me rakennamme palveluille rinnakkaista kokeilupuuhastelua kuntiin kun meillä on myöskin kuntien yhtiöt ja meillä on myöskin ulkoisia palveluntuottajia tässä on suuri riski että tästä syntyykin suuri sillisalaatti toivottavasti olen väärässä ja toivottavasti hallitus puuttuu tähän mutta erityisesti tämä tietojärjestelmäolio

arvoisa puhemies tässä tuli monia kysymyksiä ja erityisesti nyt kysyttiin kuntakokeiluista ja tiedonsaantioikeudesta siis tällä hetkellähän tätä tiedonsaantioikeutta ei ole ainoastaan typ laissa on oikeus oikeus kunnille kunnille päästä näihin tietoihin silloin kun kunnan virkamies toimii toimii typ lain mukaisessa toiminnossa ja kokonaisuudessa eli siis näissä monialaisissa

nyt sitten liittyen tähän kuntakokeiluun mitä tullaan tekemään niin tarkoitus on että kun tällä hetkellähän kunnalla ei ole oikeutta päästä näihin tietoihin niin niin nyt sitten tässä valmisteilla olevassa kuntakokeilulaissa pitäisi erikseen säätää että kunnan virkamiehellä on on oikeus päästä tietoihin silloin kun hän hän tekee tässä kokeilulaissa hänelle annettuja tehtäviä te toimiston puolesta eli kunta olisi tässä kokeilun aikana yleisessä tietosuoja asetuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittelijä eli eli näin ollen näihin tietoihin pääsisi siellä kunnissa päästäisiin sitten tähän ura järjestelmään jossa on siis olemassa työnhakijatiedot ja myös yritystiedot eli tieto yrityksistä jotka ovat rekrytoimassa työntekijöitä tämä on nyt tarkoitus tässä kuntakokeilussa saada aikaan

ja siitä että sen pitää olla kunnossa mainitsi kontula keha keskus nyt sitten vastaa myös asiakastietojärjestelmän lokitietojen keräämisestä ja ja siihen liittyvistä tehtävistä ja ja myös asiakastietojärjestelmässä tässä henkilötietojärjestelmässä on lokitus eli näin ollen lokitietojen avulla voidaan selvittää sitten kuka on tallettanut tai katsellut henkilötietoja ja se on tietysti yksilön henkilötietosuojan kannalta tärkeä asia eli kuntakokeiluilla pyritään juuri siihen että viranomaisten pääsy tietoihin on sujuvaa ja tietoa voidaan hyödyntää siinä siinä työssä jossa nyt sitten kunnille tulee rooli rooli tämä lakikokonaisuus on sitten myöhemmin esittelyssä mutta tämä koskee nyt tätä kokonaisuutta
vielä päätetyn ajan puitteissa yksi puheenvuoro voidaan käyttää
herra puhemies nyt palattiin normaaliin eli olen edustaja kontulan kanssa eri mieltä on varmasti totta ja me tiedämme sen oikeudenkäynneistä että on liikaa uteliaita poliiseja ja ja entisen miehensä nykyisen vaimon tietoja urkkivia sosiaalivirkailijoita ja niin edelleen mutta itse ajattelen että emme voi perustaa koko lainsäädäntöä tältä osin sen varaan että meillä on ihmisiä jotka tekevät rikoksia ja kun mainitsitte esimerkkinä sukulaiset jotka ovat töissä vaikka sosiaalivirastossa tai kirjastossa niin ei oikeus näihin tietoihin tietystikään tarkoita sitä että kuka tahansa kunnalla töissä oleva saisi niitä katsoa vaan on tämä tarkoitussidonnaisuuden periaate joka tarkoittaa sitä että virkamies saa käyttää hänellä olevia oikeuksiaan vain sen tarkoituksen toteuttamiseksi jota varten ne on hänelle annettu se tietysti jo tarkoittaa sitä että tällaisia tällaisia aiheettomia perusteettomia kurkkimisia ei saa tehdä eli kyllä minun mielestäni tärkeätä on se että viranomaisten välinen tieto kulkee ja voidaan ihmisiä auttaa ja sehän olisi tarkoituksena esimerkiksi siinä että kunnan sosiaalivirkailijoilla olisi siinä kontekstissa oikeus näihin työttömien tietoihin eräänlainen kukkanen tästä nykyisestä tilanteesta jossa kielletään antamasta edelleen tietoja vaitiolovelvollisille viranomaisille oli tietysti se laki joka täällä muutama vuosi sitten säädettiin jossa annettiin kelalle oikeus antaa kuntien sosiaaliviranomaisille oikeus kunnassa olevien sotaveteraanien tietoihin siltä osin keitä siellä on jotta kunnat pystyvät näitä ihmisiä auttamaan se vaati siis erillisen lain tässä eduskunnassa jotta kunnan sosiaalitoimi sai oikeuden tietää keitä sotaveteraaneja kunnassa on jotta he voisivat heitä auttaa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa herra puhemies

tavoitteet sekä säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ilmastolailla luotiin pohja ilmastopolitiikan pitkäjänteiselle ja kustannustehokkaalle suunnittelulle ja seurannalle nyt myös euroopan unionin uusi komissio aikoo euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaan ehdottaa ensimmäistä eurooppalaista ilmastolakia jolla on tavoitteena tehdä euroopasta euroopasta ilmastoneutraali vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä ja nyt nämä menettelyt saadaan kirjattua lainsäädäntöön tämä nyt käsittelyssä oleva ilmastovuosikertomus on siis ensimmäinen ja ilmastolain mukainen ensimmäinen kertomus eduskunnalle tämä on merkittävä tapahtuma tästä lähtien eduskunta saa vuosittain raportin siitä miten kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty ympäristövaliokunnassa olemme laatineet tämän mietinnön johon saimme kolmen muun valiokunnan lausunnot eli maa ja metsätalousvaliokunnan talousvaliokunnan ja liikenne ja viestintävaliokunnan laajat lausunnot haluan kiittää niistä saamistamme lausunnoista ne olivat hyvin syvältä asiaa käsitteleviä ja erittäin hyödyllisiä ympäristövaliokunta pitää myös oikein hyvänä että että nyt käsittelyssä selvitys ei häviä osaksi hallituksen tavanomaista vuosikertomusta vaan se on aivan oma erillään oleva selvitys ja saa siten ansaitsemansa huomion ilmastonmuutos on nyt asia joka liittyy ihan kaikkeen pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi työtä pitää tehdä kaikilla alueilla ilmastovuosikertomuksen tarkoituksena on lisätä eduskunnan osallistumista ilmastopolitiikan muotoutumiseen ensinnäkin eduskunta käsittelee kaikki ilmastopolitiikan lakisääteiset suunnitelmat eli selontekomenettelynä tulevat keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiat eduskunnalle ja sopeutumisstrategian ja sitten vuosittain joka raportoi tehdyt toimet aina kannattaa muistaa että vuosikertomuksessahan olkoon se sitten vaikka ilmastovuosikertomus tai

hallituksen valmistelema vuosikertomus tapahtuneesta kaupunginvaltuustolle katsotaan aina mennyttä aikaa mutta menneen ajan ymmärtäminen oikein luo hyvän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle tämä on näitä toimia ollaan nyt tekemässä kaikilla sektoreilla ja ne koskettavat kaikkia sen takia tiedonsaanti on äärimmäisen tärkeää toisaalta kuten valiokunta toteaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ilmastopolitiikan legitimiteetin kannalta eduskunnassa käytävä keskustelu on erittäin tärkeää valiokunta kuuli tämän käsittelyn aikana viittätoista eri asiantuntijaa ja kävimme hyviä keskusteluja ja sen tuloksena syntyi tämä erinomaisen hyvä mielestäni erittäin hyvälaatuinen mietintö kertomuksesta ilmenee että suomi on tähän saakka tehnyt ilmastopolitiikallaan hyvää työtä
kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentä asetetun taakanjakosektorin päästövähennystavoitteen olemme saavuttaneet kaudelle kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakolmekymmentä asetettujen tavoitteiden tavoitteiden saavuttamiseen

nämä on jo keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tunnistettu ympäristövaliokunta pitää tärkeänä ilmastovuosikertomuksen kehittämistä siten että se tarkastelee ilmastopolitiikkaa laajana kokonaisuutena ja mahdollistaa kaikkien kaikkien päästöjen kehityksen tarkastelun nythän kertomus koskee vain päästökaupan ulkopuolista taakanjakosektoria eduskunnan terveiset hallitukselle ovat siis että kertomusta tulisi kehittää siltä osin miten toimien toteutus vastaa tiukentuviin tavoitteisiin ja mitä toimia päästökehityksen saaminen toivotulle kehitysuralle edellyttää myös ilmastolain muuttamista näiltä osin

eduskunnassa eduskunnassa käytävän yhteiskunnallisen keskustelun taustaksi ja ilmastopolitiikan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden johdonmukaisuuden kustannustehokkuuden ja pitkäjänteisyyden edistämiseksi ilmastopolitiikan tulee olla suomen kannalta mahdollistavaa ja meidän kansantalouttamme vahvistavaa päinvastaista kehitystä älkäämme salliko suomi on iso maa sen me kaikki tiedämme se vaatii selkeästi liikenneinfraa ja järkevää liikennepolitiikkaa matkojen kulkeminen vaatii aina totta kai jonkunlaisen liikennevälineen samalla suomi on erittäin pohjoinen maa kiinteistöjä asuntoja kouluja kirjastoja on lämmitettävä ja se tarkoittaa jonkun aina samoin asia joka on jäänyt mielestäni liian vähälle huomiolle on suomen elintaso olemme täysin viennistä riippuvainen hyvinvointivaltio elikkä kun tuotamme tuotteita syntyy aina päästöjä se on jokaisessa päätöksenteossa huomioitava ettemme tätä positiivisuuden kehää lähde vahingoittamaan hiilinielujen vahvistaminen on mielestäni tässä ilmastokeskustelussa jäänyt liian pienelle huomiolle otan kaksi esimerkkiä ensinnäkin meillä itsellämme on tällä hetkellä jo neste neste oyjn kehittämä my diesel joka on täysin kotimaisista raaka aineista tehty päästötön diesel jos ottaisimme käyttöön vaikka verojärjestelmää hieman muuttamalla ja saamalla totta kai siihen eusta luvan voisimme pienentää päästöjämme noin viidellä miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla se on täysin mahdollista jos haluamme tehdä sen elikkä keinoja löytyy toinen mielestäni parempi keino on metsien kasvun lisääminen olin pari iltaa sitten mielenkiintoisella luennolla jossa luonnonvarakeskuksen tiedemiehet meille esittelivät ryhmänä mielenkiintoisia tietoja pari lukua tekevät sen erittäin havainnolliseksi arvoisa puhemies vuonna viiva kaksituhattakolmetoista suomessa toteutettiin valtakunnan metsien

yhdestoista inventointi sen mukaan kun suomessa sillä hetkellä

verrattiin vuonna kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakahdeksantoista olleeseen puumäärään siinä on yli sadan miljoonan kuution ero vuonna kaksituhattakahdeksantoista mittauksen mukaan suomen metsissä oli kaksituhattaneljäsataaseitsemänkymmentäviisi miljoonaa mottia puuta ja tämä tarkoittaa sitä että vuotuinen kasvu tällä viiden vuoden aikajaksolla oli keskimäärin kaksikymmentä miljoonaa mottia ja meidän hiilinielumme kasvoi joka ainoa vuosi elikkä tämä on meille valtava mahdollisuus ehkä kuvaavaa on vielä kolmas esimerkki siitä että vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä suomen metsien puumäärä oli tuhatyhdeksänsataa miljoonaa mottia tuhatyhdeksänsataa miljoonaa mottia vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä jos sillä hetkellä olisi puuston kasvu loppunut jostakin kumman syystä tai laskemme niin teoreettisesti ja hakkuut vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä viiva kaksituhattaseitsemäntoista olivat tuon saman tuhatyhdeksänsataa

hyvästä tuesta mikä tälle hankkeelle on ollut ja tämähän on laatuaan ensimmäinen eli jos joku sanoo että tämä ei ollut kovin hyvä niin meillä on

tehdä vieläkin parempi mutta olemme oikealla tiellä kuitenkin kunhan emme sitä omaa timanttiamme hukkaa ja pilaa sitä

arvoisa

vuosikertomus on toki ansiokas tällaisenaan mutta se voisi olla nykyistä huomattavasti vaikuttavampi ilmastopoliittisen keskustelun kirittäjä ja ilmastopolitiikan ja päästöjen kehityksen laajaa kokonaisuutta käsittelevä raportti itse vuosikertomuksen sisällöstä on lisäksi syytä nostaa muutama havainto ja johtopäätös liikenne ja maatalous ovat taakanjakosektorin suurimmat päästöjen lähteet kummankin päästökehitys on ollut viimeisten vuosien aikana huolestuttavaa liikenteen päästöt ovat vähentyneet vain vähän maatalouden eivät käytännössä lähes lainkaan kummankin osalta on syytä huomioida kaksi asiaa keinoja päästöjen vähentämiseen on mutta kummankin tapauksessa on huolehdittava että päästöjen vähentäminen on sekä riittävän nopeaa että reilua poliittisen keskustelun ei pitäisi nyt pyöriä sen ympärillä pitääkö päästövähennyksiä tehdä totta kai pitää toisenlainen linja on vastuuton tieteen ja tulevaisuuden vastainen vaan sen ympärillä miten tässä onnistutaan reilusti tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti ja millaisia toimenpiteitä se vaatii liikenne muodostaa noin viidenneksen suomen päästöistä tästä noin puolet on peräisin henkilöautoista ja vajaa kolmannes kuorma autoista näin ollen tieliikenne ja erityisesti henkilöautoliikenne on väistämättä päästövähennysten kohteena onneksi henkilöautoilu on myös se liikenteen osa johon löytyy sekä teknologisia että käyttäytymiseen liittyviä ratkaisuja kaikkein helpoiten autokannan uusiminen tuodaan usein keinona uudemmat autot eivät kuitenkaan auta jos ne ovat isompia tai niillä ajetaan enemmän suomen autokanta on eurooppalaisittain verrattain vanhaa usein toistettu ehdotus päästöjen vähentämiseen onkin verotuksen muuttaminen niin että autokanta uudistuisi nopeasti sinänsä ihan hyvä asia uusien autojen päästöt todella kun ovat keskimääräisesti vanhoja pienempiä samaan aikaan päästöt ovat kuitenkin junnanneet koko lailla paikallaan sillä autoja on enemmän ja niillä on ajettu enemmän

lisäksi ensirekisteröityjen dieselautojen keskimääräiset päästöt itse asiassa nousivat vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kahdeksantoista ratkaisevaa onkin jatkossa ohjata uusien autojen hankinnat erittäin vähäpäästöisiin autoihin biopolttoaineita esitetään usein ratkaisuksi niiden perimmäinen haaste ei ei ole kysyntä vaan tarjonta tuotettu biopolttoaine menee kyllä hyvin kaupaksi mutta kestäviä raaka aineita on rajallisesti biomassaa ei yksinkertaisesti millään riitä korvaamaan kaikkea fossiilisia liikennepolttoaineita jos ja toivottavasti kun haluamme säästää maata ruoantuotantoa hiilinieluja ja monimuotoisuuden vaalimista varten ja käyttää biomassaa myös tuotteiden raaka aineena kestäviä biopolttoaineita silti kyllä tarvitaan mutta jos ylipäänsä pitää autolla mennä niin sähköauto on kyllä ekoteko sähköllä liikkuminen on polttamista merkittävästi energiatehokkaampaa ja päästöjä syntyy käytännössä vain auton valmistuksessa ja sähköntuotannossa vaikka sähköautojen valmistuksen päästöt ovat keskimäärin vastaavaa polttomoottoriautoa suuremmat kirii sähköauto fossiiliauton hyvin nopeasti kiinni käytön aikana auton paino käyttövoimasta riippumatta on tässä ratkaisevassa osassa sähköä on sinänsä suoraviivaista tuottaa vähin päästöin akkutuotannon vaatiman kaivostoiminnan eettiset ongelmat ihan totta ja niihin pitää puuttua mutta ongelma ei rajoitu tai kohdistu ainoastaan autojen akkuihin vaan globaalituotantoketjujen ja kaivannaisbisneksen rakenteisiin laajemmin arvoisa puhemies taakanjakosektorin päästövähennysten tapauksessa on harvinaisen selvää ettei ole mitään yksittäistä kaiken kattavaa ratkaisua poteroiden kaivamisen ja keinojen alasampumisen sijaan meiltä tarvitaan nyt sitoutumista tavoitteeseen ja avoimuutta ratkaisujen suhteen

arvoisa puhemies kaksituhattaviisitoista voimaan tulleella ilmastolailla luotiin pohjaa suomen ilmastopolitiikan pitkäjänteiselle suunnittelulle ja seurannalle ilmastovuosikertomus kaksituhattayhdeksäntoista on ensimmäinen laatuaan on hyvä että saamme käsittelyymme erillisen itsenäisen asiakirjan ilmastotavoitteiden toteutumisesta nykyisen lain vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä asettamiin taakanjakosektoria koskeviin päästövähennystavoitteisiin ollaan kertomuksen mukaan pääsemässä ja on toki ilo huomata että voidaan osoittaa että tavoitteen asetannalla ja valituilla toimilla saavutetaan suomessa tulosta raportin käsittelemä taakanjakosektori kattaa muun muassa liikenteen maatalouden rakennusten erillislämmityksen jätehuollon päästöt teollisuutta ja energiantuotantoa koskeva päästökauppasektori on eun laajuinen ja sen raportointi ei tähän kuulu kuten ei myöskään maankäyttösektori eu lainsäädännön kehittyminen maankäyttösektorin osalta vaatii senkin sisällyttämistä ilmastolain piirin kuten hallitusohjelmassa on sovittu lain tarkistamisen yhteydessä on luontevaa päivittää myös ilmastovuosikertomuksen laajuus myös päästökaupan ja taakanjakosektorin välinen raja on muuttuva mikä vähentää sektorikohtaisen tarkastelun relevanssia ja perustelee tarvetta kertomuksen kehittämiseen päästöjen kokonaistarkastelun suuntaan ilmastokertomus ei siis tällä hetkellä anna kattavaa kuvaa kokonaispäästöjen nykytilanteesta marinin hallitus on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen mennessä ja negatiivisten päästöjen saavuttamiseen pian sen jälkeen olennaista olisi siis jatkossa tarkastella tämän tavoitteen onnistumista kokonaispäästöjen eli ilmastopolitiikan kokonaisuuden vaikuttavuutta ja toteutettujen toimenpiteiden riittävyyttä sekä rakentaa analyysejä jatkotoimia varten ilmastotoimien lisääntyessä ja niihin laitetun taloudellisen panoksen kasvaessa on yhä tärkeämpää seurata myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mittareita ilmastotoimien vaikuttavuuden rinnalla on tarkasteltava myös eri toimenpiteiden johdonmukaisuutta tässä on hyvä seurata kotimaan toimien lisäksi myös sitä mitä teemme maailmalla tässä voi olla myös potentiaalia tämänhetkisen tilanteen perusteella on selvää että maailmanlaajuinen päästövähennysten tavoitetaso on pariisin sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi riittämätön ilmastonmuutos globaali ilmiö ja päästöjen vähentäminen missä tahansa vaikuttaa samalla tavoin suomi voi teknisillä tai rahoitusratkaisuillaan saada paljon aikaan kansainvälisellä tasolla tavoitteita on myös eu tasolla tiukennettu ja niitä tulee edelleen tiukentaa pariisin sopimuksen toteuttamiseksi arvoisa puhemies suomi hiilineutraaliksi vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä tavoitteeseen pääseminen vaatii merkittävästi lisätoimia kaikilla sektoreilla näitä hallitusohjelmassa löytyy muun muassa verotukseen liikenteeseen maatalouteen energiantuotantoon ja maankäyttöön liittyen ilmasto vuosaaren tärkeä tulos oli eri sektoreille jaetut päästövähennystavoitteet eli eräänlaiset hiilibudjetit näiden perusteella voidaan laatia ja valita sektorikohtaisia toimenpiteitä ja seurata tavoitteiden saavuttamista selkeintä olisi tarttua tehokkaasti suurimpiin päästölähteisiin turpeenpolton päästöt ovat seitsemän miljoonan hiilidioksiditonnin luokkaa eli vastaavat yksinään koko

päästöjä hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä nopeampikin eteneminen olisi järkevää ja elinkeinonharjoittajille olisi löydettävä hyvät keinot pärjätä muutoksessa energiantarpeestamme turpeella katetaan vain noin neljä prosenttia energia ja ilmastostrategia sekä ilmastolaki ovat hyviä mahdollisuuksia kasvattaa uusiutuvan energian osuutta suomen energiantuotannosta tuulivoiman rakentamisen tavoitemäärää tulisi nostaa vähintään kolmeenkymmeneen prosenttiin suomella on erinomaiset edellytykset muuttua sähkön viejäksi ja uusiutuvan ekologisen osaamisen kärkimaaksi päästöjen vähentämisen lisäksi kuten täällä meidän puheenjohtaja hoskonen mainitsi meidän tulee kasvattaa päästöjä sitovia hiilinieluja hiilinielu tarkoittaa käytännössä metsiä joiden puusto ja maaperä sitovat ilmasta hiilidioksidia ilmastopaneelin puheenjohtaja ollikainen oli huolestunut maankäyttösektorin hiilinielujen vuosittaisesta vaihtelusta esimerkiksi suurten avohakkuiden vuoksi vuonna kaksituhattakahdeksantoista maankäyttösektorin nettonielu oli vain miinus yhdeksän pilkku kahdeksan megatonnia aikaisemman miinus kahdenkymmenenyhden pilkku neljän megatonnin sijaan tällaiset vuosittaiset heilahtelut voivat vesittää kokonaan suomen hiilineutraalisuustavoitteen toisin sanoen nettonielu on tällä hetkellä aivan liian pieni ja sitä tulisi kasvattaa roimasti mikäli haluamme tosissaan saavuttaa vuoden hiilineutraalisuustavoitteen sektorikohtaisten toimien lisäksi tarvitaan poikkileikkaavia toimia jotka vaikuttavat useisiin sektoreihin näitä ovat muun muassa kuntien ilmastotyö kulutukseen liittyvät toimet sekä julkiset hankinnat suomen kunnat ja erityisesti suuret kaupungit ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja toimivat ilmastopolitiikan suunnannäyttäjinä neljäkymmentä prosenttia suomalaisista asuu kunnissa jotka tähtäävät hiilineutraaleiksi mennessä tässä tavoitteen asetannassa syntyi jopa positiivista kilvoittelua kuntien vastuulla on merkittävästi vaikuttavia hyvin konkreettisia päätöksiä muun muassa maankäytön ja kaavoituksen osalta sekä liikennesuunnittelussa ja energiantuotannossa kunnissa voimme etsiä ratkaisuja kuinka rakentaa hiilineutraaleja ja jopa hiilinegatiivisia alueita

ilmastotoimien reilu taakanjako onnistuu sitä paremmin mitä paremmin asukkaita lähellä oleva päätöksenteko on mukana ja tunnistetaan sosiaalisesti kestävät ja hyväksytyt ratkaisut

arvoisa puhemies

tänne etelään muistuttaa siitä että ilmastonmuutos etenee huolestuttavaa ja yhä kiihtyvää vauhtia tiedämme että ekologisella rakennemuutoksella on kiire jos haluamme toteuttaa sen hallitusti onkin tärkeää että hallitus uudistaa ilmastolain siten että se ohjaa riittävän tiukasti suomea kohti yhteen pilkku viiteen asteen polkua ja hiilineutraaliutta vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä arvoisa puhemies ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste hallitus on sitoutunut toteuttamaan ilmastotoimet sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla se tarkoittaa että tuemme niitä ihmisiä ja alueita joilla työurat ja elinkeinorakenne tulevat muuttumaan ilmastonmuutos on käännettävä uhkan sijaan mahdollisuudeksi vihreiden juuri hyväksytty reilun muutoksen ohjelma tarjoaa keinoja vähentää päästöjä köyhyyttä ja epätasa arvoisuutta samaan aikaan reilussa muutoksessa ilmastotoimien maksajiksi eivät joudu heikoimmassa asemassa olevat kestävät kulutusvalinnat on tehtävä mahdolliseksi jokaiselle myös eussa on kääritty hihat euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kattava paketti eun ekologisen rakennemuutoksen oikeudenmukaiseen toteuttamiseen tavoitteena on tehdä eusta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen mennessä tässä muutoksessa suomen kannattaa olla etujoukoissa arvoisa puhemies yksi tärkeä ja varsin paljon julkisuudessa ollut kysymys on turpeen energiakäytöstä luopuminen muutos on tehtävä hallitusti siten että turpeen tilalle osoitetaan korvaavat energiantuotannon tavat ja tarjotaan tarvittaessa tukea korvaaviin laiteinvestointeihin turpeesta luopumiselle on päätettävä selkeät askelmerkit ja aikataulu samaan tapaan kuin kivihiilestä luopumiselle on tehty tätä myös turvealan toimijat nyt odottavat hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä reiluun siirtymään kuuluu että tukee turvealan toimijoita uudelleenkouluttautumisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa on huomioitava alueiden erilaisuus ratkaisut näyttävät erilaisilta suurissa kaupungeissa ja pienillä maaseutupaikkakunnilla esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä kaupungeissa voidaan keskittyä joukkoliikenteen kehittämiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja yksityisautoilun hintaohjaukseen esimerkiksi ruuhkamaksujen avulla haja asutusalueella taas on keskeistä kehittää vähäpäästöisempää yksityisautoilua tehdä biopolttoaineista fossiilisia polttoaineita edullisempia parantaa biokaasun ja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuutta sekä kannustaa työnantajia tarjoamaan työsuhdeautoiksi sähköautoja niitä saadaan käytettyjen autojen markkinoille sekä kaupungit että maaseutu hyötyvät sujuvien raideliikenneyhteyksien kehittämisestä arvoisa puhemies ilmastovuosikertomus on tärkeä väline seurata ja varmistaa että hallitus etenee ilmastotoimissaan oikeaan suuntaan ja riittävän nopeasti ilmastolain suunnittelu ja raportointijärjestelmä kattaa tällä hetkellä taakanjakosektorin eli liikenteen maatalouden erillislämmityksen työkoneiden jätteenkäsittelyn f kaasujen päästöt lakia säädettäessä arvioitiin että ohjaus on perusteltua rajata koskemaan sitä osaa ilmastopolitiikasta joka on kotimaisin lainsäädäntötoimin hallittavissa ilmastonmuutoksen hälyttävän nopea eteneminen on tuonut tarpeen kehittää vuosikertomusta kokonaisvaltaisempaan strategisempaan ja tulevaisuusorientoituneempaan suuntaan tämä on paitsi tehokasta ja selkeää myös vahvistaa ilmastopolitiikan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ilmastovuosikertomukseen on tärkeää sisällyttää päästökauppa ja maankäyttösektorit lisäksi on tarkasteltava kulutuksen päästöjä sektorien rajat ovat joka tapauksessa osin häilyviä suomen aiheutuvista päästöistä valtaosa syntyy kotitalouksissa ja kotitalouksien kulutuksen päästöt ovat vieläpä kasvussa esimerkiksi ruotsissa on jo kehitetty kulutusperäisten päästöjen seurantaa ja raportointia otetaan siitä mallia myös suomeen myös luotettavia mittareita päästövähennyksille pitää edelleen kehittää energia ja ilmastopolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon ja perusteltuihin arvioihin politiikan kustannuksista ja muista vaikutuksista arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan lailla peräänkuulutan eteenpäin katsovaa otetta päästöjen raportointiin on tärkeää tarkastella miten ilmastotoimien toteutus vastaa tiukentuviin tavoitteisiin ja mitä toimia päästöjen vähentäminen sovitulla tavalla edellyttää sekä päästö että nielupolitiikan vaikuttavuuden avain on toimien pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus lopuksi haluan nostaa ympäristövaliokunnan huomion siitä että suomen hiilijalanjäljen lisäksi on tarpeen tarkastella maamme hiilikädenjälkeä eli sitä positiivista vaikutusta jonka ilmastotoimemme saavat aikaan ilmastonmuutoksen torjunta tarjoaa suomalaisille yrityksille suuria liiketoimintamahdollisuuksia jotka kannattaa täysimääräisesti hyödyntää arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan kannanottoehdotus ohjaa uudistamaan ilmastovuosikertomusta strategisempaan suuntaan toivon että koko eduskunta voi laajasti tähän yhtyä

arvoisa puhemies

myös vähätellä tai sitten sen voi ratkaista keskustan linja on ratkaista yhteisiä ongelmia paljon puhutaan myös kunnianhimosta ja mielestäni kunnianhimo sinänsä on ihan hyvä asia pitäähän toki kunnianhimoa olla että asioita saadaan vietyä eteenpäin mielestäni vähintään yhtä tärkeää kuitenkin on aito arkijärki kaikilla päätöksillä näes on seurauksensa ihmisten ja myös yritysten arjessa päätösten seuraukset niin pahassa kuin hyvässäkin voivat näkyä nopeasti kuten vaikka iloisena esimerkkinä uusi uljas puukoulu mikä nousee kunnan paraatipaikalle sen vanhan rötiskön tilalle päätöksen vaikutukset voivat näkyä myös kavalan hitaasti kuten on huomattu ilmaston lämpenemisen tapahtuneen maailmanlaajuisesti tarvitaan politiikkaa samaan aikaan vähennetään päästöjä ja ja luodaan uutta työtä ja yrittäjyyttä suomeen tällä tiellä me nyt olemme hallitusohjelmassa ja viimeksi vuosaaren ilmastoneuvonpidossa on sovittu toimista joilla siirrytään saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käytöstä kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin ja puhtaisiin ratkaisuihin siirrymme bio ja kiertotalouteen metsien kestävä käyttö on aivan sitä ydintä keskusta esittääkin suomalaisen metsäosaamisen vauhdittamiseksi business finland forestia joka olisi metsäosaamisen ja siihen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen vientiohjelma näin olisimme kokoamme suurempia maailmalla ja teoillamme ja osaamisellamme olisi aidosti vaikutusta maailmanlaajuisesti tässä me voisimme hyödyntää puheenjohtajamme katri kulmunin esittämää ja hallituksen sittemmin sopimaa ilmastorahastoa keskusta lisäisi myös tuntuvasti puurakentamista suomessa iloisia esimerkkejä julkisen sektorin puurakentamisesta tarvittaisiin reilusti enemmän niitä tällä hetkellä on nähtävillä arvoisa puhemies keskustalle on kynnyskysymys että muutokset tehdään reilusti ja oikeudenmukaisesti koko suomen ja kaikkien suomalaisten kannalta me emme tule hyväksymään sitä että lasku laitettaisiin vain pienituloisten ihmisten tai vain maaseudun maksettavaksi sen sijaan me haluamme kannustaa kaikkia tavallisia ihmisiä arjen tekoihin luonnon ja ilmaston puolesta joita moni jo tekee tänäkin päivänä me suomalaiset olemme vastuullista porukkaa haluan kiittää valiokuntaa ilmastovuosikertomuksesta ja siitä huolellisesta työstä mitä olette tehneet sen

arvoisa puhemies kuten talousvaliokunta mietinnössään toteaa ilmastovuosikertomus on tärkeä ilmasto ja energiapoliittisen keskustelun väline kertomusta on kuitenkin syytä jatkossa kehittää niin että se huomioi nykyistä paremmin ilmastopolitiikan laajan kokonaisuuden ja sen vaikutukset kansantalouteen työllisyyteen ja hyvinvointiin jos haluamme toimia vaikuttavasti ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on asiaa tarkasteltava sektorikohtaisten toimien lisäksi poikkileikkaavasti jokaisella hallinnon tasolla erityisesti alueilla ja kunnissa esimerkiksi julkiset hankinnat ovat ilmaston kannalta suotuisten ratkaisujen edistämiseksi tärkeitä valtaosan julkisista hankinnoista eli noin kaksi kolmasosaa tekevät suomessa kunnat joten vaikuttaminen kuntatoimijoihin on välttämätöntä ja siksi tässä omassa puheenvuorossani keskitynkin nyt lähinnä tähän teemaan hankintojen toimintamallien ja riskinhallinnan ja osaamisen kehittäminen nivoutuvat kehittyneessä hankintastrategiassa toisiinsa olemme kuulleet asiantuntijoita asiasta myös tarkastusvaliokunnassa hallituksen vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä ja siellä asiantuntijat ovat tuoneet esille että käytännössä innovatiivisten kestävän kehityksen hankintojen toteuttamista estää julkisen sektorin toimijoiden riskejä välttelevä toimintatapa

onneksi suomessa on myös kuntia jotka ovat edenneet kiitettävästi ilmastoasioissa tarkastusvaliokunnassa olemme kuulleet esimerkiksi nokian ja iin kunnan hyvistä malleista sekä viranhaltijoiden että päättäjien sitoutuminen on välttämätöntä asioiden etenemisessä asennemuutos on usein se kaikkein vaikein asia ennakkovaikutusten arviointien opettelu hankinnoissa on perusasioita muutoksen aikaansaamiseksi monilla muillakin kunnilla ja kaupungeilla on ilmasto ja ympäristötavoitteita jotka ohjaavat hankintoja esimerkiksi hinku kunnat ovat tehneet hyvää työtä näissä asioissa niissä on tehty esimerkiksi yhteishankintoja muun muassa kaasu ja sähköautojen ja latauslaitteistojen sekä aurinkosähkövoimaloiden hankkimiseksi arvoisa puhemies mitä muuta voisimme tehdä kestävien innovatiivisten hankintojen lisäämiseksi syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista käynnistyneen hankinta suomi ohjelman ensimmäisenä tavoitteena on luoda suomeen yhteinen kansallinen hankintastrategia johon sitoutuvat sekä valtio että kunnat ja kuntayhtymät kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaista osaamiskeskus keinoa voidaan mahdollisesti kehittää kansallista hankintastrategiaa toteuttavaksi toimijaksi poikkihallinnollista yhteistyötä valtionhallinnossa sekä valtion ja kuntien välillä on aiheellista syventää kehittämällä uusia toimintamalleja hallitusohjelmaan on kirjattu valtioneuvoston yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia linjauksia siitä miten ministeriöiden välistä käytännön yhteistyötä lisätään hallitus haluaa edistää myös kuntien ja alueiden omien hiilineutraalisuussuunnitelmien valmistelua ja ja ilmastotoimien toimeenpanoa yhteistyön tulisi kattaa myös kiertotalouteen liittyvät toimenpiteet jotta kierrossa olevien raaka aineiden osuutta voidaan lisätä suunnitelmallisesti lisäksi tulisi varmistaa tiivis vuorovaikutus ja markkinavuoropuhelu hankintaorganisaatioiden ja teknologianeutraaleja ratkaisuja kehittävien yritysten välille elinkaarikustannusten huomioiminen nykyistä paremmin on kilpailutuksessa tärkeää olennaista olisi sisällyttää hankintalakiin hankintakriteerit hiili ja ympäristöjalanjäljestä sekä nostaa hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin temissä valmistuu keväällä kaksituhattakaksikymmentä suunnitelma innovatiivisten julkisten hankintojen määrän kasvattamiseksi kymmeneen prosenttiin julkisista hankinnoista omassa kotikaupungissani joensuussa luku on ollut jo monta vuotta yli kaksikymmentä prosenttia lopuksi arvoisa puhemies kestävästä kehityksestä ja ilmaston lämpenemisestä puhutaan tällä hetkellä liian kapea alaisesti ja kestävän kehityksen indikaattoreita tarkastellaan erillään toisistaan enemmän pitäisi puhua ilmastokestävyydestä ja sen tukemisesta meidän tulisi enemmän uhkapuheen sijasta yhdessä miettiä sopeutumista ilmastonmuutokseen tämä edellyttää muun muassa taloudellisten ja terveydellisten riskien kiihkotonta tunnistamista panostamalla enemmän sopeutumistoimien suunnitteluun ja toimeenpanoon ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia on mahdollista rajoittaa nykyistä tehokkaammin yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen rakentaisi meille tulevaisuuden toivoa ja juuri sitä nyt tarvitsemme

arvoisa puhemies ilmastokeskusteluun tarvitaan järkeä realismia ja konkretiaa emme tarvitse tyhjää puhetta höttöä ja syyllistämistä välillä näyttää siltä että ilmastotoimia halutaan väen väkisin kohdistaa sinne missä ne ovat kaikkein kalleimmat ikään kuin kurjuuden maksimointi olisi ilmastoedelläkävijyyden mittari ei ole päästöjä pitää vähentää ensin siellä missä ne ovat tehokkaimmin ja halvimmalla saatavissa aikaan uusi teknologia voi levitä muihin enemmän saastuttaviin maihin vain globaaleilla päästövähennyksillä on lopulta merkitystä päästövähennyksen hinta on poikkeuksellisen kova kumipyöräliikenteessä miksi koska me suomalaiset emme autoile välinpitämättömyyttämme ilmastoa kohtaan autoilemme koska on pakko autolla mennään töihin autolla viedään lapset päiväkotiin ja harrastuksiin autolla haetaan kaupasta ruokaa pöytään auton avulla eletään elämää auto on arjen välttämättömyyshyödyke tämä tarkoittaa sitä että autoilun kustannuksia nostamalla autoilu ei juuri vähene tai kyllä se toki vähenee kun kustannus nostetaan niin korkeaksi että liikkuminen lakkaa kokonaan mutta silloin lakkaa myös työssäkäynti ja suomalainen arki järjetöntä autoilun päästöt on jo ylihinnoiteltu ajoneuvoliikenteessä co tonnin hinta on yli viisinkertainen yli viisinkertainen suhteessa teollisuuden päästöjen hintaan rahastuksella on saavutettu kallis arki kaikille mutta ei nimeksikään päästövähennyksiä ja lisää kalleutta on luvassa hallitus aikoo nimittäin tuoda eduskuntaan kaupunkiseutujen ruuhkamaksun sallivan lain tämä uusimaalaisen autoilijan rahastusautomaatti on torpattava ruuhkamaksua perustellaan usein ilmastosyillä se ei kuitenkaan kohdistu päästöihin vaan se kohdistuu ahkeruuteen aktiivisuuteen työntekoon ja yrittämiseen siis se kohdistuu juuri siihen mitä suomeen tarvitaan enemmän ei vähemmän julkisuuden tietojen mukaan helsingin virkamiehet valmistelevat jo euronkuvat silmissä kiiluen ruuhkamaksun käyttöönottoa hsln aiemman tiemaksupaperin mukaan tuusulalaisen pienurakoitsijan tai porvoolaisen opettajan työhön kohdistuva lisälasku voisi olla jopa satakolmekymmentä euroa kuukaudessa tiemaksun käyttöönoton jälkeen järjetöntä on selvää että tällainen ahkeruuden maksumuuri romuttaisi työnteon kannustimia täällä uudellamaalla tämä onkin sanottu suoraan helsingin seudun tiemaksusuunnitelman vaikutusarvioinnissa siellä on todettu tiemaksu vähentäisi työvoiman saatavuutta eli suomeksi ruuhkamaksu heikentäisi työllisyyttä eikö tämän hallituksen pitänyt nimenomaan lisätä työssä olevien määrää eikä vähentää sitä kyllä audi miehellä on varaa maksaa näin kuulee ruuhkamaksua toisinaan perusteltavan valitettavasti tässä unohtuu se tosiasia että luonteeltaan regressiivinen eli se kurmottaa suhteessa eniten pieni ja keskituloisia perheitä ja senioreita onko tämä hallituksen ilmastopolitiikan valinta että ahkerat uusimaalaiset työssäkäyvät vantaalainen hoitaja tai nurmijärveläinen insinööri maksavat viulut onko tämä sitä sosiaalista ja alueellista ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta uudenmaan maakunta tuottaa noin neljäkymmentä prosenttia suomen bktstä koko suomen hyvinvointi nojaa siihen että liikkua tehdä työtä ja yrittää mahdollisimman sujuvasti kuritus ei ole vaihtoehto liikenteen päästöjä voidaan vähentää sen sijaan kannustamalla ensinnäkin uudistamalla suomalaista autokantaa suomessa on pohjoismaiden vanhin autokanta ilmastovuosikertomuksen mukaan liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski ikä on viime vuosina jatkanut nousuaan siis edelleen autokanta on vanhentunut talousvaliokunta kiinnitti tähän lausunnossaan osuvasti huomiota ja kiinnitti huomiota myös siihen että käytettyjen suuripäästöisten tuontiautojen määräkin on kasvanut autokanta uudistuu siten että entistä useammalla suomalaisella on varaa vaihtaa vähempipäästöiseen autoon siksi autoveroa on laskettava marinin hallitus on kuitenkin päättänyt ilmeisesti tältä osin istua käsiensä päällä toisin kuin edellinen hallitus hallitus autoveroa ei nyt olla laskemassa tämä on vastoin ilmastovuosikertomuksen suositusta sen osalta että uusien autojen myyntiä tulisi saada kannustettua autoveroa pitää alentaa jos ilmasto kiinnostaa

kun suomessa puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta keskeisimmät keinot löytyvät maataloudesta sekä liikenteestä pitkien etäisyyksien maassa auto on kuitenkin välttämättömyys samoin kuin maa ja metsätaloudesta saatavat välttämättömät hyödykkeet ruuankulutus ei vähene ja niin vessapaperia kuin pakkauskartonkia tarvitaan suomessa ja muualla maailmalla vielä tulevaisuudessakin muista jalostetummista puutuotteista puhumattakaan suomalainen maa ja metsätalous on ekologista ja kansainvälisen tarkkailun kestävää kaikilla mahdollisilla mittareilla liian tiukoilla ilmastotavoitteilla ajamme nämä alat kuitenkin ahtaalle meidän on turvattava maa ja metsätalous maassamme jatkossakin antaa karata maihin joissa päästöt ovat aivan toiset arvoisa puhemies pidän todellakin tärkeänä etteivät tiukat ilmastotavoitteet aja suomalaista maatalousyrittäjää ahdinkoon kompensaatioilla ei tilannetta pelasteta tulivat ne sitten kansalliselta tai eun tasolta maatalousyrittäjät tulevat olemaan jatkossa entistäkin hankalammassa asemassa kun aivan liian tiukkoja ja kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita lähdetään tavoittelemaan en voi ymmärtää sitä kehityssuuntaa jossa esimerkiksi talousmetsiä jätettäisiin ilmastonmuutoksen nimissä hoitamatta ja tuottavia peltoja viljelemättä me tarvitsemme ruokaa ja puuta nyt ja huomenna

arvoisa puhemies hyvät edustajat kiitos hyvästä keskustelusta kuten

päivittämässä ilmastolakia ja siihen jatkossa tulevat mukaan myös maankäyttösektori ja siellä esimerkiksi nielukysymys kuten nostettiin myös valiokunnan puheenjohtajan toimesta esille että on tärkeää huomioida myös nielut ja nielujen kasvattaminen monessa puheenvuorossa tuli esille tarve kehittää tätä vuosikertomusta kaiken kaikkiaan niin että se antaisi kokonaiskuvan päästöistä ja päästökehityksestä ei ainoastaan tämän yhden sektorin osalta me otamme valmistelussa kyllä mielihyvin vastaan on juuri näin että meidän täytyy ja on tärkeää saada kokonaiskuva kaikista päästöistä ja niiden kehityksestä meidän täytyy myös entistä paremmin ottaa tämmöistä tulevaisuusorientoitunutta otetta joka nousi esiin sekä tässä valiokunnan mietinnössä että monessa puheenvuorossa aina kun tämä kertomus tulee niin silloinhan me katsomme tietenkin taaksepäin mitä on tapahtunut mutta kun me tiedämme että ilmastopolitiikassa katse pitää olla myös vahvasti eteenpäin niin on tärkeää että me tässä kertomusta kehitämme sen suuntaisesti seuraava kertomushan tulee perustumaan tähän nykyiseen ilmastolakiin koska uuden ilmastolain päivitys ei vielä siihen ehdi mukaan mutta sitäkin me aiomme kehittää ja ottaa huomioon mahdollisimman paljon soveltuvin osin kehittämistarpeita sitten kun me saamme uuden ilmastolain voimaan niin sen osalta tehdään laajempi ja kokonaisvaltaisempi uudistaminen jossa tulevat vielä paremmin nämä kaikki kaikki sektorit ja kokonaispäästöt esille

arvoisa herra puhemies lähestyminen ilmastonmuutosta kohtaan on usein täysin väärää kuten sanomalehtien liiton tutkimuksesta selviää peräti neljäkymmentäkuusi prosenttia nuorista on sitä mieltä että ilmastonmuutoksesta puhutaan liikaa ja tämän lisäksi yli prosenttia nuorista ei tahdo ajatella ilmastonmuutosta koska se tuo ahdistusta elämään ilmastonmuutos tulisi nähdä mahdollisuutena esimerkiksi suomalaisille yrityksille ja uusille innovaatioille vaasa on tästä hieno esimerkki suomessa on maailman puhtain teollisuus mikä pitää pystyä pitämään täällä ja tähän esimerkiksi hallituksen polttoaineiden veronkorotukset ovat täysin väärä liike sillä ne heikentävät yritysten kilpailukykyä yritysten lisäksi ne vaikeuttavat myös tavallisten ihmisten elämää suora lainaus

vaikka suomi ja eu eivät ratkaise globaalia ilmastonmuutosta niiden tulee edistää globaalia kehitystä omilla toimillaan jos tätä asiaa ei pystytä järkevästi hoitamaan lasku tulee tulee olemaan melkoinen suomalaisille ihmisille sekä yrityksille

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista voimaan tullut ilmastolaki edellyttää että valtioneuvosto toimittaa vuosittain ilmastovuosikertomuksen eduskuntaan sen tarkoitus on seurata keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteutumista sekä päästökehitystä sektorikohtaisesti taakanjakosektori koostuu muun muassa liikenteen maatalouden lämmityksen ja jätehuollon päästöistä näitä päästöjä pyritään kontrolloimaan kotimaisin lainsäädäntötoimin ja teollisuutta sekä koskeva päästökauppasektori on eun laajuinen kahden vuoden välein ilmastokertomuksessa on kartoitus keskipitkän aikavälin politiikkatoimista sekä joka neljäs vuosi on pöydällä arvio sopeutumissuunnitelman toimeenpanosta tämä ensimmäinen ilmastovuosikertomus sisältää nämä kaikki osa alueet ympäristöasiat ovat tärkeitä myös minulle ja puolueellemme emme kiistä ilmastonmuutosta ja sen haittoja vaikka niin yritetäänkin joskus väittää keskeinen asia on miten ympäristöpolitiikan toimet vaikuttavat suomen talouteen ja suomalaisten elämään eun ilmastosuunnitelmien kokonaisuus on kunnianhimoinen mutta suomen ilmastotoimet ovat osittain ylimitoitettuja siihen nähden kuinka paljon toiminnallamme pystymme vaikuttamaan globaaliin ilmastonmuutokseen hallitus tuntuu haluavan ylittää eunkin päästötavoitteet ja tällä on vahingollisia seurauksia suomalaisten arkeen ja maamme elinkeinoelämälle liikenteen päästötavoitteet osuvat niin yksityisautoilijoihin kuin kuljetusalan yrittäjiin ja sitä kautta vaikuttavat laajemmin monien alojen yrityksiinkin tämä on myrkkyä maamme taloudelle päästövähennykset jotka kohdistuvat teollisuuteemme toimivat kannustimena siirtää tuotteiden valmistusta sellaisiin maihin sääntely on hyvin löyhää samalla katoaa tukuttain työpaikkojamme millä hallitus luulee ylläpitävänsä palveluja jos teollisuutemme ajetaan alas tämä tulee kalliiksi suomelle ja suomalaisille sekä johtaa vain kokonaispäästöjen kasvuun haluan sanoa pari sanaa myös maatalouteen liittyen suomessa monien maatalousyrittäjien tilanne on tällä hetkellä vaikea maailmantaloutta leimaa tällä hetkellä epävarmuus mikä tekee kotimaisen ruoantuotannon olemassaolosta korvaamatonta meillä ei ole varaa siihen että tilat alkavat kaatua kiihtyvää vauhtia ilmastopolitiikka muun muassa nostaa kohtuuttomasti toimintamenoja sekä kasvattaa tulevaisuuden investointeihin liittyviä riskejä ilmastopolitiikkaa suunnitellessa tulisi ottaa huomioon paremmin suomen tarpeet suomihan on nyt jo johtavia eu maita ilmastotavoitteissaan ja ja ilmastotoimissaan eli

missä on tämän taakanjaon oikeudenmukaisuus realismia peliin ylivihreä ilmastopolitiikka koituu meille vielä kalliiksi eikä maailmakaan pelastu koska suomen osuus kokonaispäästöistä on häviävän pieni ratkaisu ilmastonmuutokseen lepää suurempien saastuttajien hartioilla arvoisa puhemies kun puhutaan ilmastonmuutoksesta tutkimukset osoittavat että ääriolosuhteet lisääntyvät kyllä silloin on todella tärkeää pitää monipuolinen maataloustoiminta kunnossa etelä eurooppa on viljelyllisesti heikompi ja pohjois eurooppa vahvoilla tulevaisuudessa olisimme silloin vahvoja elintarviketeollisuuden viennissä mutta meidän maataloutemme enää elinvoimainen silloin valtio tuottajat jalostajat ja kauppa neuvottelevat hinnan jakautumisesta myös elintarvikkeissa ja tuotannossa tässä ketjussa on valtava määrä työntekijöitä täytyy muistaa että sen takia näiden neljän yhteinen päätös siitä kuinka taakkaa jaetaan ja alkutuotanto saisi enemmän on todella

arvoisa puhemies vielä lopuksi turvetuotannosta

käytetään runsaasti lämmitykseen mitä tulee tilalle jos turve kokonaan ajetaan alas nopealla aikavälillä mitä tilalle vielä ei ole mitään kunnollista tilalle ja kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista niin onko otettu huomioon sitä että turvetta käytetään eläinten kuivikkeena merkittävästi mitä tulee tilalle mikä on kuivikkeen saatavuus tulevaisuudessa jos turve poistuu mitkä ovat kustannukset ja sitten vielä suomen metsät ne ovat hiilinieluja tärkeä osa ilmastotoimia ja suomessa osataan kyllä metsänhoito tässä on osa niistä syistä minkä takia ympäristövaliokunnan jäsenet peltokangas huru ja lehto ovat tehneet vastalauseen tälle kertomukselle kiitos

arvoisa puhemies

valiokuntaryhmämme puolesta eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin kertomuksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteuttamiseksi eikä täten heikennä suomalaisen teollisuuden taikka alkutuottaja yrittäjän asemaa etenkin liian kunnianhimoisten ilmasto tai liikenteen päästövähennysvaatimusten johdosta kiitos

asun itse täällä helsingissä ja siinä missä kotini lähellä on aikaisempina vuosina kulkenut hiihtolatu ja ja jossa olen suuresti nauttinut hiihtämisestä ovat tänä vuonna

jääneet tulvivan meriveden alle ja rantapientareet ovat veden voimasta romahtaneet jopa ahven löytyi sätkimästä puiston nurmikolta ilmastonmuutos ei siis ole uhka joka tapahtuu jossain muualla ja joillekin muille muistan kuinka me vuosia sitten kampanjoimme ilmastolain puolesta yhdessä kolmenkymmenenneljän järjestön kanssa silloin järjestettiin lumettoman maan hiihtokisat tällä tempauksella haluttiin havainnollistaa sitä kuinka ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan myös suomeen en silloin olisi uskonut että näin pian lumettomat talvet ovat totta täällä etelä suomessa jos kylmää jaksoa ei tule niin etelä suomessa jää tämä vuosi kolmeen vuodenaikaan vaikka yksittäisestä vuodesta ei voi suoraan sanoa johtuuko se ilmastonmuutoksesta vai ei niin ilmastonmuutos kuitenkin aiheuttaa sen että lumisia talvia saadaan yhä harvemmin ja vesisateiset talvet yleistyvät minun ja vasemmistoliiton mielestä on selvää että suomen tulee olla edelläkävijämaa ilmastopolitiikassa se on meidän historiallinen vastuumme ja se on meidän velvollisuutemme mutta se on myös meidän etumme toimimattomuus on kaikista huonoin vaihtoehto eli ne jotka eivät halua ilmastotoimia niin he käytännössä ajavat sellaista lopputulosta joka on vaikutuksiltaan kaikkein kallein ja joka on vaikutuksiltaan kaikkein epäreiluin hallitusohjelman kirjaus hiilineutraaliudesta vuonna on herättänyt maailmalla paljon positiivista huomiota jopa ihailua ehkä jopa inspiraatiota siihen tavoitteeseen koko hallitus ja kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjunta on yksi tämän hallituksen keskeisimmistä tavoitteista jonka tulee läpileikata kaikkea politiikkaa hallituksen ilmastotyö on saanut osakseen myös kritiikkiä ja kyllä osa siitä kritiikistä on myös minun mielestäni aiheellista minä haluan ja koko vasemmistoliitto haluaa nähdä vahvaa sitoutumista kunnianhimoisiin ilmastotoimiin koko hallituksen voimalla vasemmistoliitolle on myös täysin selvää että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen linkittyy tiiviisti köyhyyteen ja epätasa arvoon rikkaat ovat ne jotka aiheuttavat suurimman osan päästöistä kun taas köyhimmät ovat ilmastokriisin suurimmat kärsijät samaan aikaan on selvää ettei kukaan voi ajatella olevansa kiihtyvän ilmastokriisin ulottumattomissa kuten alussa mainitsemani esimerkit osoittavat tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnässä ei ole ainoastaan päämäärä vaan myös se että matka tavoitteeseen on sosiaalisesti oikeudenmukainen me haluamme varmistaa että ihmiset kokevat että ilmastotoimet ovat heitä varten eivätkä heitä vastaan ilmastonmuutosta ei voida torjua ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä ihmisten perusoikeuksia voida taata jos ilmastonmuutos karkaa käsistä nyt meillä on tämä ensimmäistä kertaa julkaistu ilmastovuosikertomus joka on tärkeä työkalu ja jonka tehtävä on nostaa ilmastopolitiikan painoarvoa ja auttaa meitä seuraamaan miten ilmastotoimet etenevät me ympäristövaliokunnassa teimme mielestäni hyvän hyvän mietinnön tästä ilmastovuosikertomuksesta ja me myös näimme että tämän pitää olla nykyistä kattavampi me halusimme korostaa sitä että tarvitsemme kokonaiskuvaa päästökehityksestä laajemmin kuin mitä ilmastolaki nykyisessä muodossaan edellyttää kun se pääasiassa rajautuu taakanjakosektoriin ilman maankäyttösektoria olennaista on valiokuntamme mielestä katsoa ilmastopolitiikan vaikuttavuutta ja riittävyyttä ja toimia suhteessa tähän kaksituhattakolmekymmentäviisi tavoitteeseen myös vasemmistoliitto kannattaa ympäristövaliokunnan ehdotuksia ilmastovuosikertomuksen kehittämiseksi kohti päästöjen kokonaistarkastelun suuntaa ilmastovuosikertomuksen tulisi sisältää kaikki ne keskeiset alueet joiden kautta voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen näitä kokonaisuuksia ovat kokonaisvaltaisesti hiilijalanjälkemme eli alueelliset kasvihuonepäästömme päästökauppa taakanjako ja sekä hiilinielumme sen lisäksi raportin tulisi sisältää suomessa tapahtuvan kulutuksen aiheuttama hiilijalanjälki suomen ulkopuolella kolmanneksi raportti voisi sisältää myös suomen ja suomalaisten yritysten kansainvälisen hiilijalanjäljen lisäksi hiilikädenjäljen eli ne positiiviset toimet joilla voimme toimia tämän tarinan ongelmanratkaisijoina

ilmastovuosikertomuksen yksi tavoitehan on se että eduskunta pääsisi keskustelemaan ilmastopolitiikasta ja olen tosi ilahtunut siitä että sitä keskustelua nyt käydään niin moni on jo pitänyt puheenvuoron ja lista on on pitkä itseni täytyy valitettavasti tässä kohta jo lähteä ja sen takia halusin käyttää vielä tässä yhden puheenvuoron

on hyvä olla käytössä jos puhutaan vaikka liikenteestä jonka päästökehitystä nimenomaan tässä vuosikertomuksessakin katsotaan niin täällä joku edustaja viisaasti juuri antoikin esimerkkejä siitä miten toisaalta siellä kaupungeissa joukkoliikenteen parantaminen ja kävelyn ja pyöräilyn lisääminen ovat aivan avainasemassa valtaosa automatkoista mitä suomalaiset tekevät on alle kolme kilometriä

myös käytettyjen sähköautojen markkinoille pääsyä ja miten me huolehdimme siitä että että siellä ihmiset voivat arkeaan jatkaa ilman että tulee kohtuuttoman kalliiksi käyttää autoa siellä missä se on välttämätöntä sitten tässä puhuttiin paljon myös siitä että että se että suomella on kunnianhimoiset tavoitteet mahdollistaa meille ratkaisujen viennin maailmalle juuri näin se antaa meille vientimahdollisuuksia olen tavannut paljon yrityksiä ja he ovat he ovat tätä nimenomaan painottaneet kun suomi on etukenossa näiden ilmastotavoitteiden kanssa niin silloin me voimme olla edelläkävijöitä ja viedä ratkaisuja maailmalle edustaja mattila otti tässä esimerkiksi ssabn

ja sen kehittämisen kanssa paljon aiemmin kuin he olisivat muuten tulleet he haluavat tarjota sen ratkaisun koko maailmalle miten voidaan tehdä tehdä terästä hiilineutraalisti sitten tässä nousi esille hyvin myös se että päästövähennyksiä täytyy tehdä tietysti joka sektorilla ja myös poikkihallinnollista otetta tarvitaan kunnat ovat todella aktiivisia ilmastotyössä se on hieno asia koska liittyen nyt sitten vaikka maankäytön suunnitteluun ja sitä kautta liikkumisen mahdollistamiseen julkisiin hankintoihin kuntien omien rakennusten lämmitykseen tai esimerkiksi kysymykseen siitä rakennetaanko koulu puusta vai mistä se tehdään on iso merkitys myös ja sen takia on hienoa että kunnat ovat niin aktiivisia sitten minä haluan nostaa vielä tämän kansainvälisen näkökulman tähän esiin ilmastopolitiikka on kansainvälistä ja sen takia on tärkeätä että me pyrimme mahdollisimman laajasti löytämään yhdessä ratkaisuja eun päästökauppa on hyvä esimerkki siitä nyt kun se on saatu kuntoon ja toimivaksi miten se ohjaa vähäpäästöisiin eu politiikka on äärimmäisen tärkeätä sen takia että me saamme laajemmalla alueella yhdessä löydettyä ja tehtyä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja ja sen takia suomi on sitoutunut siihen että kannustetaan euta olemaan ilmastopolitiikassa edelläkävijä ja ennen kaikkea kehitetään sitä eun päästökauppaa niin että hiilelle saadaan kunnon hinta jolloin se ohjaa kaikkea toimintaa ja me pystymme sitä kautta mahdollisimman kustannustehokkaasti löytämään niitä ratkaisuja

kiitos puhemies arvoisa ministeri on ikävää että te joudutte lähtemään kerroitte että saamme vihdoinkin keskustella tästä isosta asiasta ja täällä on yli puolet enemmän pitämättömiä puheenvuoroja kuin pidettyjä elikkä tämä ideahan on se että me tuomme viestiä hallitukselle ja ministeriölle mistä asioista me olemme huolissamme itse esimerkiksi kiinnitin huomiota siihen että te puhuitte reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja kansainvälisyydestä ja olisin halunnut kuulla mitä toimia te ministerinä tai eussa teette esimerkiksi kiinan ja brasilian suhteen toissa iltana katselimme brasiliasta laittomia kultakaivoksia sademetsissä ja kiina saastuttaa on valtava väestönräjähdys nämä ovat juurisyitä nämä ovat valtavia ympäristökatastrofeja ja me nipertelemme täällä hyvin pienten asioiden parissa kuten että jospa se äiti

arvoisa puhemies juuri sen takia me tarvitsemme kansainvälistä ilmastopolitiikkaa juuri sen takia esimerkiksi european green dealissa tässä euroopan kestävän kehityksen ohjelmassa mietitään miten voisimme esimerkiksi luoda hiilitulleja miten varmistetaan se että että ne tuotteet mitä meille tulee noudattavat samanlaista ympäristölainsäädäntöä kuin mitä meillä on eun omalla alueella sen takia eussa mietitään miten huolehditaan siitä että myös kulutuksen päästöt näkyisivät siinä mehän olemme eussa tietysti myös siinä mielessä globaalisti päästöistä että valtaosa meidän kulutustavaroistamme tulee muualta maailmasta ja ne voivat esimerkiksi aiheuttaa metsäkatoa tämä on yksi mitä eussa nyt paraikaa mietitään miten me huomioimme sen että meidän meidän

ovatko ne rikkaita vai köyhiä maita ovatko ne etelästä vai pohjoisesta näitä koalitioita syntyy koko ajan tämä on se meidän keinomme yhdessä huolehditaan siitä että meidän planeettamme on hyvässä kunnossa myös tuleville sukupolville

huomionarvoinen seikka kuitenkin päästöjen päästöjen vähentämisessä on se että pitää nähdä se meidän kokoluokka ja ne vaikutusmahdollisuudet mitkä meillä on suomen päästöt maailman kokonaispäästöistä ovat hieman yli yhden tuhannesosan eli toinen fakta joka kannattaa muistaa

maailman suurimman rahtilaivan jotka kuljettavat kontteja kokonaispäästöt ovat suuremmat kuin koko suomen päästöt yhteensä ja kolmas fakta sitten katsokaapa eurooppalaista sähköntuotantoa puolassa belchatowissa on yksi maailman suurimpia hiilivoimaloita ja on toinen näiden kahden voimalaitoksen päästöt yhteensä ovat yli seitsemänkymmentäkolme miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja suomen päästöt ovat edelleen se viisikymmentäkuusi elikkä me emme tällä yhdellä promillella pysty maailmaa pelastamaan tämä on fakta me olemme tässä vaikeassa tilanteessa kun asumme pohjoisessa se että meillä on ollut lämmin talvi nyt on vain sattumasta kiinni niitä on ollut ennenkin kun katsomme kymmenen vuotta eteenpäin tilanne tilanne pitää ottaa vastuullisesti haltuun ja kehittää systeemejä mutta ei pidä itse tehdä virheitä koska ne maksaa sitten suomalainen perheenäiti ja isä

arvoisa puhemies toivoisin että hallituskumppanit kuuntelisivat keskustaa nimittäin sanoisin että edustaja hoskosella on se järjen ääni jota te tarvitsisitte nyt näihin teidän erilaisiin toimenpiteisiin koska suomen osuus on todella minimaalinen se ei tarkoita sitä että me emme voi tehdä täällä hyviä innovaatioita ja kannustaa yrityksiä ja ja yksityisiä ihmisiä toimimaan siten kuin heillä on mahdollisuutta ja rahaa painopiste pitää nimenomaan siirtää sinne kansainvälisiin pöytiin täällä vasemmiston edustaja puhui siitä että kun on ilmastojohtaja saa ihailua osakseen emme kai me nyt ihailua kaipaa vaan konkreettisia toimenpiteitä niiltä mailta esimerkiksi brasilialta ja kiinalta jotka ihan oikeasti viis veisaavat ympäristön tilasta sinne painetta painopistettä ei ihailua vaan konkreettisia toimenpiteitä näyttäkää semmoista johtajuutta mitä te olisitte voineet näyttää esimerkiksi puheenjohtajakaudella vaatikaa että nyt te rupeatte toimiin en minä ole nähnyt kenenkään esimerkiksi johtavan poliitikon hallituspuolueesta ottavan mitään kantaa brasilian laittomiin kultakaivoksiin ja sademetsien kaatamiseen missä kaikki mielipiteet ja pöyristyminen

arvoisa puhemies kaikille täällä on varmasti täysin selvää että ilmastopolitiikka on kansainvälistä ja meidän kansalliset toimet ovat meidän osuutemme globaaleista päästöistä tällä ihailulla tarkoitin sitä että meillä voi olla kokoamme suurempi vaikutus maailmalla sen kautta että me voimme tehdä tällaisen signaalivaikutuksen olla esimerkki olla edelläkävijä ja sitä kaikkea on myös kansainvälinen ilmastopolitiikka minun mielestäni olisi hyvä ymmärtää että

maapallon asukkaiden kesken tätä kun tarkastelee niin suomen päästöt yksiä suurimmista joten meillä on myös velvollisuus niitä vähentää sitten on tämä maksukyky eli rikkailla mailla on suurempi velvollisuus ja kolmantena tosi tärkeänä on tämä historiallinen vastuu eli se tarkoittaa sitä että ne maat jotka ovat ehtineet hyötyä eniten tästä fossiilikapitalismin aikakaudesta ovat myös velvollisia

herra puhemies kyllähän se täytyy myöntää että meidän puheenjohtajakauden avaukset eun globaalina ilmastojohtajana olivat erittäin merkittäviä avauksia siihen nyt on saatu aikaiseksi ja miten green dealia ja muita strategioita tullaan muiden puheenjohtajakausien aikana viemään eteenpäin se on ollut avaus ja nyt muut valtiot ovat siihen eun sisällä myöskin ryhtyneet ja ottaneet sen yhtä vakavasti kuin mekin olemme ottaneet edustaja merelle on hyvä todeta hän varmasti sen myöskin tietää että tässä hallituksessa ehkä vihreät ja vasemmistoliitto myös kirittävät meitä keskustalaisia tässä ilmastokysymyksessä se on hyvä asia me olemme ohjelmaan kirjanneet että tämä muutos on tehty sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla eli huolehditaan siitä että tuolla maakunnissa ja miksei täällä kaupungeissakin ihmisillä on mahdollisuuksia eikä taakka tule liian raskaaksi kun siirrytään siihen vähähiiliseen talouteen

arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä vain muistuttaa siitä kun nyt puhutaan päästöistä esimerkiksi me ja he ikään kuin me olisimme vastakkainasettelussa että me olemme kaikki tällä samalla yhteisellä maapallolla haluan muistuttaa siitä että kyllä meidän kulutuksemme täällä pohjoisessa per capita on kahdeksankertainen maapallon resursseista verrattuna esimerkiksi intiaan tai näihin täällä puhutaan että ovat suuria saastuttajia okei määrällisesti joo mutta tässä on meidän mahdollisuus myöskin meillä on kaikki se tieto ja taito meillä on teknologiat joita he tulevat tarvitsemaan joilla me voimme yhteisesti auttaa tässä on meillä työllistämisen ja viennin mahdollisuus

arvoisa puhemies se missä suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastoasioissa on että meillä kehitetään innovaatioita ja puhdasta teknologiaa jota saadaan tuonne ja sitä kautta niihin enemmän saastuttaviin maihin suomi on tosiaan yksi niistä kourallisesta maailman maita joka on absoluuttisesti onnistunut vähentämään päästöjään tämäkin on hyvä pitää mielessä että tällaisen itsensä ruoskimisen sijaan meidän kannattaa olla myös ylpeitä niistä innovaatioista ja siitä uudesta teknologiasta joita suomesta nousee tässä keskustelussa aiemmin nousi esille teräsyhtiö ssabn hiilivapaa teräs joka siis itsessään vähentäisi suomen päästöjä seitsemän prosenttia ja ruotsin päästöjä kymmenen prosenttia toinen minkä haluan nostaa esille on pienydinvoima vtt kertoi eilen käynnistävänsä hankkeen jolla kehitetään kaukolämmön tuotantoon soveltuvaa pienydinvoimaa tämä voisi myös olla vientituote suomelle sanotaan puolaan jossa nämä hiilipäästöt ovat todellinen ongelma
myönnän vastauspuheenvuorot vielä edustajille meri kauma essayah honkonen strand ja hoskonen sen jälkeen mennään takaisin puhujalistaan
arvoisa puhemies toivottavasti tosiaan keskustan edustaja ovaska sanoi kirittää eikä kiristää tässä tässä tarkensimme täällä eturivissä korviamme te nyt varmasti saatte itse harkita omien kannattajienne ja äänestäjienne ajatukset siitä millaista politiikkaa he ovat tehdään kun puhuitte siitä että tämä hallituksen politiikka on oikeudenmukaista esimerkiksi polttoaineveron korotuksesta voitaisiin mennä kysymään kansalaisilta miten oikeudenmukaisena he sen tuntevat että sitä kyllä vähän ihmettelin että näin on mutta tämä on tätä vihervasemmistolaista menoa tällä hetkellä enemmistönä ja näin näin se on siitä olen samaa mieltä tässä vihreiden edustaja peteliuksen kanssa että meillä on hyvä teknologia jota me voimme viedä mutta eihän se tarkoita sitä että me itsemme kuristamme ja hakkaamme ja syyllistämme hengiltä koska me olemme tehneet todella hyvää työtä ihmisillä on nyt arjessa vaikeuksia talouden kanssa ja jokainen tekee sen oman kykynsä ja kantokykynsä mukaan mutta minä peräänkuulutan edelleen sitä juurisyytä väestöräjähdys

on hyvin suuri harvoin puhumme ilmastoasioita käsiteltäessä myöskään siitä miten väestönkasvua saadaan hillittyä koska päästöjen määrähän on suoraan verrannollinen myöskin siihen miten väestö kasvaa ja sitten sitten kun elintaso kasvaa näissä maissa totta kai myöskin kulutus kasvaa kyllä näillä asioilla on yhteys myöskin mitä tulee sitten suomen osuuteen siihen mitä me voimme tehdä niin kyllähän meidän tietysti pitää muistaa se että yksi asia jolla on merkitystä meidän päästöjemme suuruuteen per capita on on tämä meidän ilmastomme täällä lämmityksen osuus kokonaisuudessaan on noin kolmekymmentä prosenttia kokonaispäästöistä kyllähän meidän täytyy sekin ottaa huomioon että jollakin tavalla myöskin nämä kysymykset vaikuttavat siihen emme me voi täällä kylmissä taloissa myöskään asua mitä ongelmia siitä aiheutuu tämä on keskeinen osa

arvoisa puhemies varmasti pystymme olemaan kokoamme suurempia toimijoita nimenomaan siinä millä tavalla niitä teknologisia ratkaisuja ollaan edistämässä tässä ilmastovuosikertomuksessa on paljon erilaisia pieniä toimenpiteitä lueteltu mutta jotenkin tästä iso kuva puuttuu siinä mielessä että pitäisi puhua näistä isoista energiantuotannon suuntaviivoista täällä on nostettu esille juuri ssab ja sen tuottama hiilivapaa teräs täytyy ymmärtää että silloin kun yksi tuommoinen rautaruukin kokoinen tai nykyisin ssabn kokoinen raahen tehdas tuottaa terästä ilman hiiltä se tulee tarvitsemaan noin kuudenneksen suomen sähköntuotannosta siis huom yksi

arvoisa herra puhemies tähän edustaja essayahin jatkoksi totean sen että on aivan selvää että suomessa tarvitaan tulevaisuudessa lisää ydinvoimaa jotta tätä siirtymää hiilidioksidivapaaseen sähköntuotantoon pystytään toteuttamaan siinä laajuudessa kuin sitä tarvitaan kun täällä edustaja meri nyt peräänkuulutti niitä juurisyitä ilmastonmuutokseen niin ei juurisyy ole joku kultakaivos keskellä sademetsää vaikka se ilmastonmuutosta aiheuttaakin vaan

juurisyy on se että maapallolla alettiin tuhatkahdeksansataa luvulla käyttämään fossiilisia polttoaineita ja niitä on käytetty talouskasvun ja väestönkasvun myötä yhä enemmän se on se juurisyy fossiilisten polttoaineiden käyttö se on se juurisyy ja mitä vähemmän me käytämme fossiilisia polttoaineita vaikka väestö kasvaisikin sitä paremmin tälle ongelmalle pärjätään keskustalainen ilmastopolitiikka on lähtenyt koko kaksituhatta luvun siitä että vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja korvataan niitä uusiutuvilla ja mielellään vielä kotimaisilla polttoaineilla vaikea vaikea ymmärtää minkä takia te olette tätä vastaan että korvataan venäläistä öljyä suomalaisilla biopolttoaineilla tai muilla kotimaisilla uusiutuvilla niin te perussuomalaiset jatkuvasti olette

arvoisa puhemies tässä on petelius ja moni muu puhunut hyvin teknologiasta ja niistä vientimahdollisuuksista mitä se tuo pelkästään vaasan cleantech klusterille kärkiyritykset investoivat toista miljardia tulevan viiden vuoden aikana ja siinä lähes kaikki on vientiä ja siinä viedään kaikkiin maailman maihin näkisin myös että meillä tulisi paitsi panostaa tutkimukseen ja kehitykseen laajasti erityisesti energian varastointiin ja akkuteknologiaan liittyvään liittyvään osaamiseen tulisi panostaa suomessa eikä myöskään pitäisi tyytyä pelkästään mineraalien jatkojalostukseen vaan nimenomaan pitäisi päästä siihen akkukennojen valmistukseen ja niitten kytkemiseen osaksi älykkäitten sähköjärjestelmien ja verkkojen toimituksia globaalisti ympäri maailman silloin meillä on se valtava positiivinen kädenjälki ja saadaan kaikki potentiaali ulos tästä meidän osaamisestamme myös tällaisilla eri raporteilla mistä tänään puhutaan pitäisi yhä paremmin pystyä mittaamaan

on hyvä että meillä on nyt pöydällä suomen ensimmäinen ilmastovuosikertomus on ensisijaisen tärkeää että voimme keskustella tästä ajankohtaisesta asiasta asiallisesti ja pitkäjänteisesti keskustelu on monessa suhteessa aika pirstaloitunut ja ja tässä tulee katsoa ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisesti tähän kuuluu myös että tutkittua tietoa tulee tulkita ja siitä tiedottaa aina samalla tavalla monesti samoja raportteja tulkitaan niin monella eri tavalla on myös hyvä muistaa

mitä päätetään kansallisesti ja mitä päätetään kansainvälisesti kansalliseen päätäntävaltaan kuuluu nyt taakanjakosektori eli liikenteen maatalouden rakennusten lämmittämisen ja jätehuollon päästöt monessa suhteessa nämä päästöt eivät koske ainoastaan elämää maaseudulla ja tässä on tärkeää todeta myös se mikä tuli tässä tässä esille esille että että ei

aina voi parantaa ja tämä koskee myös tätä kertomusta olisi suotavaa että ilmastovuosikertomusta kehitettäisiin jatkossa strategisempaan suuntaan mutta tarkasteltaisiin vaikutuksia myös talouden työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta

arvoisa herra puhemies nyt kun käsittelemme tätä ilmastovuosikertomusta niin on paikallaan käyttää myös muutama ajatus ja muutama sananen siitä mihinkä ilmastonmuutos käytännössä meitä sitten johtaa nythän tietysti on koko ajan olennaista että me suomessa ja myös muissa maailman maissa suhtaudumme tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja teemme tehokkaita aidosti päästöjä vähentäviä toimenpiteitä tässähän on tietysti iso kiusaus toimeenpanna sellaisia toimenpiteitä jotka näyttävät kansan suuntaan houkuttelevilta ja näyttävät kansan suuntaan raflaavilta mutta jotka eivät päästöjä aidosti vähennä ja tulevat kalliiksi pitää keskittyä niihin joilla on oikeasti vaikutusta joilla päästöjä aidosti vähennetään no kuitenkin vaikka me täällä suomessa suomen tasolla teemme oman osamme ja taistelemme ilmastonmuutosta vastaan on selvää että meistä riippumatta niin kuin nyt tänä talvena ja viime vuosina olemme huomanneet ilmaston lämpeneminen on edennyt ja ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo suomessa ja ne näkyvät jo

on maanviljelijä ruuantuottaja hän omassa sadossaan monissa asioissa kasvitautien yleistymisessä satojen epäonnistumisessa kun sateet lisääntyvät tai kuivuus lisääntyy on se ensimmäinen joka kantaa sen taakan ja taakan ja ne ongelmat mitä tulee ilmastonmuutokseen meidän ruuantuotantomme edellyttää isoja muutoksia jotta se pystyy tulevaisuudessa myös myös suomessa säilymään yhtä laadukkaana ja ruokaomavaraisuutemme säilyy riittävällä tasolla ja ja jopa paranee toinen joka on jo ollut esillä metsätalous metsänhoito kärsii näistä muuttuvista sääolosuhteista tänä vuonna tänä vuonna tänä talvena kun on ollut ennätyslämmin ja vesisateinen vesisateinen talvi puuta ei ole juurikaan pystytty metsästä teollisuuden jalostuksen käyttöön korjaamaan ja korjuukalusto aiheuttaa vaurioita metsässä jos tällaisena talvena sinne sinne mennään on tutkimusta siitä että esimerkiksi metsän viljelyyn liittyen mänty kestää ilmastonmuutosta paljon paremmin kuin kuusi ja suomen metsät kuusivaltaistuvat muun muassa siitä syystä että mäntyä ei voi juurikaan viljellä omalla metsätilallani olen sen huomannut siitä että hirvet syövät välittömästi kaikki tästä syystä omalla tilallani viljellään pääosin kuusta vaikka sekametsä olisi monin tavoin ympäristön ja myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta parempi tällaisiakin seikkoja joudutaan tulevaisuudessa huomioimaan paljon enemmän miten puuhuolto toimii ja miten metsätalous metsätalous jatkossa toimii sekä miten saadaan metsät kestämään myrskyjä paremmin ja ja siten että metsäteollisuudelle riittää raaka ainetta ja ja metsät pysyvät hyvässä kasvukunnossa kolmas iso kokonaisuus on varmasti rakentaminen infrastruktuuri minkälaisia muutoksia meidän rakentamiseemme ja rakentamistapaamme pitää tehdä jotta näitä muuttuvia säitä kestetään yleensähän puhutaan siitä että entisaikaan puurakennukset kestivät

ilmankosteus talvellakin on yhä kovempi yleensä talvi on ollut kuivaa aikaa rakentaa rakenteet ovat kuivuneet nyt saattaa syntyä sisäilmaongelmia siitä kun ei oikein missään vaiheessa vuotta ole riittävän kuivia kuivia ajanjaksoja tiettyjen rakenteiden toteuttamiseen rakennushankkeissa ylipäätänsä yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja kaavoitus tulevat varmasti olemaan muutoksen alla jos mietitään vaikkapa merenrannalle rakentamista niin ajattelen itse niin että kymmenen viiva kaksikymmentä metriä metriä

alemmas nykyistä merenpintaa ei tulisi rakentaa koska jos merenpinta nousee siinä ollaan varmasti ongelmissa että ei ainakaan yhteiskunnan yhteiskunnan vastuulle tullen tulisi tulisi rakentaa näin lähelle merta toinen asia olemme tänä talvena hyvin huomanneet sen mitenkä tien kestopäällysteet asfaltti kärsivät tällaisesta hiissaavasta säästä varmasti sillä miten me rakennamme infraa teitä ratoja entistä muuttuvampiin sääolosuhteisiin kestävämmäksi tulee olemaan iso yhteiskunnallinen tarve arvoisa puhemies ylipäätänsä tarvitaan tarvitaan paljon tutkimusta tarvitaan jäntevää suunnittelua ja varautumista näihin ilmastonmuutoksista seuraaviin muuttuviin sääolosuhteisiin jatkossa paljon enemmän samaan aikaan kun keskitymme toki yhä täällä suomessa ja euroopassa päästöjen vähentämiseen meidän pitää ruveta varautumaan ja sopeuttamaan yhteiskuntaamme niihin muutoksiin mitä nyt vääjäämättömästi jo nähtävissä olevasta maapallon lämpenemisestä meille seuraa

olin käsittelemässä tätä ilmastokertomusta talousvaliokunnassa ja siellä puhuimme tietysti paljon ilmastonmuutoksen mahdollisuuksista myöskin suomalaiselle teollisuudelle ja täällä on hyvin tuotu eri puheenvuoroissa esiin sitä mitä nämä innovaatiot voivat mahdollistaa meidän vientikaupallemme sitten puhuimme paljon myöskin lämmityksestä rakennusten lämmityksestä sillä se on hyvin keskeinen osa tätä taakanjakosektoria suomessahan on edelleen lähes kaksisataatuhatta öljylämmitteistä kiinteistöä ja olisi toivottavaa että näissä voitaisiin siirtyä kestäviin ratkaisuihin jo kaksituhattakaksikymmentä luvun aikana

lämmitykseen investointeja jotka olisivat energiaystävällisiä me toivoisimme kyllä että nämä kotitalousvähennykset voitaisiin palauttaa sille tasolle missä ne ovat olleet ja mieluiten vielä niin että ne laajennettaisiin koskemaan myöskin laiteinvestointeja olen tänään keskustellut espoolaisen omakotiliiton kanssa ja ja siellä heidän huolenaiheenaan on myös se että vaikka moni haluaisi siirtyä öljylämmityksestä pois niin heillä ei kuitenkaan ole varaa siihen ja maalämpö ei myöskään sovellu ihan kaikkiin maaperävaihtoehtoihin mihin näitä taloja on rakennettu että että toivoisin että hallitus vielä pohtisi erilaisia vaihtoehtoja joilla myöskin omakotiasujien energiaratkaisuja voitaisiin kannustaa kestävämmiksi

värderade talman ilmastovuosikertomus osoittaa että toivoa ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen on mutta se osoittaa ikävä kyllä myöskin sen että nämä perusskenaarion mukaiset nykyiset toimet eivät riitä saavuttamaan kaudelle kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakolmekymmentä asetettua tavoitetta vaan lisäpäästövähennyksiä tarvitaan koko kauden aikana onneksi tässä on nyt semmoinen tilanne että me tiedämme mistä ja miten voimme päästöjä vähentää esimerkiksi täällä jo paljon puhuttaneetkin liikennesektorin päästöt ovat merkittävässä roolissa tässä taakanjakosektorin kaksituhattakolmekymmentä tavoitteen saavuttamisessa kaikille reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla tietenkin muun muassa liikennevälineiden energiatehokkuutta kehittämällä nostamalla biopolttoaineiden osuus kolmeenkymmeneen prosenttiin nostamalla sähköautokanta mukaan lukien ladattavat hybridit kahteensataanviiteenkymmeneentuhanteen ja kaasuautojen kanta viiteenkymmeneentuhanteen niin ikään autokannan uusimisella sekä joukko ja kevyen liikenteen kehittämisellä mitä maatalouteen tulee täällä on paljon puhuttu siitä se on tärkeä osa tätä päästöjä tavoitellaan vähennettävän kymmenen prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä muun muassa vähentämällä ruokahävikkiä ruokaketjun eri osissa kaikissa osissa myös ruokavientiä tulee minun mielestäni edistää kotimaisen maatalouden kannattavuutta lisäämällä edelleen rakennusten erillislämmityksessä pyritään asteittain öljystä eroon kotitalouksien hiilijalanjälkeä vähennetään viidelläkymmenellä prosentilla kaksituhattakolmekymmentä mennessä mutta aivan kuten täällä edustaja honkonen äsken totesi näiden toimien ohella meidän tulee muistaa sopeutumistoimien kiireellisyys varautumalla muun muassa hulevesitulvien hulevesitulvien kaksin kolminkertaistumiseen tauti ja tuholaisriskien lisääntymiseen lisääntymiseen sekä tuleviin tappioihin teollisuus energia ja liikennealoilla toivoa siis on ratkaisut olemassa nyt tarvitaan tekoja arvoisa

arvoisa herra puhemies

hyvä asia mutta omaan jalkaan ampuminen ei ole suomen päästöt ovat edelleen vain promille globaaleista hiilidioksidipäästöistä promille tarkoittaa sitä että meidän päästöillä ei ole juuri mitään vaikutusta ilmastoon vaikka emme päästäisi mitään niin mikään ei muuttuisi siihen nähden tuolle hokemalle että meidän pitäisi olla erityisen kunnianhimoisia ei löydy perusteita me voimme tietenkin vähentää päästöjämme järkevästi ja hallitusti samalla voimme kehittää puhdasta teknologiaa kuten täällä aikaisemmin edustajat ja kauma sanoivat siellä puhtaassa teknologiassa voi olla vaikka se uusi nokia jota suomi kipeästi kaipaa päätöksenteossa on huomioitava suomen kansallinen etu ja suomen hyvinvointivaltion rahoituspohja emme saa olla niin kunnianhimoisia että ajamme kriittisen tärkeää teollisuutta ulos suomesta ja samalla heikennämme kansantaloutemme kestävyyttä esimerkiksi metsäteollisuudesta saa elantonsa sataneljäkymmentätuhatta suomalaista työntekijää metsäteollisuus on yli kaksikymmentä prosenttia suomen viennistä liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ei saa vaarantaa metsäteollisuuden eikä minkään muunkaan teollisuuden toimintaa suomessa ilmastopolitiikkaan pitää suhtautua pragmaattisesti eli käytännönläheisesti kiihkomielinen kunnianhimo ei saa mennä maalaisjärkisen ajattelun ja järkevän toiminnan edelle hiilitullien käyttöönottaminen esimerkiksi kiinasta tapahtuvalle tuonnille olisi yksi käytännönläheinen toimenpide jolla olisi suurella todennäköisyydellä päästöjä vähentävä vaikutus ja muitakin hyviä vaikutuksia kannatan edustaja peltokankaan tekemää esitystä kiitos

arvoisa puhemies meillä on tosiaan

noin viisi vuotta niin kyseessä on kuitenkin ensimmäinen ilmastovuosikertomus sen takia että että tätä ei ole aikaisemmin tehty ympäristövaliokunnassa käsittelimme näitä asioita ja aloitan nyt ihan siitä siitä hieman myöskin huomautettiin että on harmittavaa että tämä on ensimmäinen vuosikertomus koska velvoite on ollut toimittaa eduskunnalle ilmastovuosikertomus vuosittain mutta tämä varmasti tästä tulevaisuudessa sitten korjaantuu ilmastolain seitsemännessä ja yhdeksännessä pykälässä säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä jonka muodostavat pitkän aikavälin ja keskipitkän aikavälin suunnitelma ja sopeutumissuunnitelma pitkän aikavälin suunnitelman päästövähennystavoitteet ovat yleisiä ja ne ulottuvat vuoteen kaksituhattaviisikymmentä saakka kun taas kerran kerran vaalikaudessa laadittavaan niin taakanjakosektoria koskevaan pitkän aikavälin suunnitelmaan sisältyvät toimet ovat konkreettisempia taakanjakosektorille lasketaan muun muassa liikenteen maatalouden rakennusten erillislämmityksen ja jätehuollon päästöt ja taakanjakosektorin päästöjä hillitään kotimaisin lainsäädäntötoimin kun taas sitten teollisuutta ja energiatuotantoa koskeva päästökauppasektori on eun laajuinen laajuinen ja päästökauppa pääasiallinen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi näillä sektoreilla tämän kertomuksen mukaan joka on siis pohjana sille kaksituhattaviisitoista säädetylle ilmastolaille suomi on saavuttamassa kaudella kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakaksikymmentä asetetut taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet ympäristövaliokunnassa kirjasimme tähän toimintakertomukseen suomi on saavuttamassa nämä tälle kaudelle kolmetoista asetetut taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet mutta tulevalle kymmenelle vuodelle eli kaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen nämä suomen nykyiset toimet eivät riitä vaan lisävähennyksiä tarvitaan tiedämme että hallitus on myöskin

tässä ilmastokokouksessa josta puhutaan vuosaaren ilmastokokouksena näitä päästövähennystavoitteita määritellyt ne on määritelty tavoitteeksi eli muun muassa liikenteeseen neljä viiva neljä pilkku kuusi megatonnia kansalliseen energia ja ja ilmastostrategiaan kaksi viiva neljä megatonnia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan elikkä kaisuun on ajateltu tavoitteet yksi tavoitteet yksi viiva kaksi megatonnia tavoitteet ovat hyviä mutta nyt sitten tänä vuonna

odotetaan että tulee myöskin hallituksen esityksiä siitä miten niihin tavoitteisiin päästään

arvoisa puhemies kun ilmastolakivelvoite säädettiin kaksituhattaviisitoista ympäristövaliokunta silloin totesi että ilmastolaki lisää ilmastopolitiikan kokonaishallintaa yhteiskunnallista näkyvyyttä ja painoarvoa ja tällaisille lakisääteisille suunnittelujärjestelmille on ollut tilausta entä sitten mitä seuraavaksi täällä salissa on aika paljon puhuttu edelläkävijyydestä ja suomella pienenä mutta korkean osaamisen maana on todellakin mahdollisuus erilaisten tk panostuksien kautta olla edelläkävijä on puhuttu ssabsta mitä se tekee tulevaisuudessa nesteen my dieselistä sadoista hyvin innovaatioista ja esimerkeistä jotka cleantechin saralla voivat tuoda meille suomeen työllisyyttä ja ja työpaikkoja otan yhden esimerkiksi oulusta proventia jolla on savukaasujen poistojärjestelmä joka voidaan asentaa jälkikäteen tällaisiin raskaan kaluston esimerkiksi kaksikerrosbusseihin erilaisiin rekkoihin pystyy poistamaan ja puhdistamaan noin yhdeksänkymmentä prosenttia savukaasuista joka näistä ajoneuvoista tulee mikä on ollut kannuste luoda tällaista tekniikkaa suomessa se että tiedetään että eu on asettanut nämä

ja tiedetään että tulevaisuudessa päästövähennykset ovat liikenteen ja raskaan kalustonkin osalta tiukemmat ja erityisesti tälle energiasektorille johonka ilmastoasiat liittyvät on tärkeätä kannustavuus pitkäjänteisyys ja ennustettavuus ja sen takia meiltä lainsäätäjiltä edellytetään sitä että me teemme vastuullisia päätöksiä siten että ne kerrotaan myöskin pitkälle aikavälille esimerkki viime hallituskaudelta tehtiin kivihiilen kielto niin että tehtiin se viime hallituskaudella ja määriteltiin tavoitteeksi vuosi kaksikymmentäyhdeksän ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi turpeen käyttöä joka on omalla alueellani tuolla pohjois pohjanmaalla iso asia niin olisi tärkeää että että tulevina vuosina tiedettäisiin

suomi luopumassa mennessä vai myöhemmin vai aiemmin koska eulla on esimerkiksi tämän green dealin osalta tällä hetkellä nämä reilun siirtymän rahastot suomi voi saada eulta tukea kivihiilestä luopumiseen turpeesta luopumiseen tulevan kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana mutta me emme saa niitä eu rahoja tänne jos me emme täällä pysty tekemään niitä päätöksiä on tärkeää erityisesti tällä ympäristö ja ja energiasektorilla luoda niitä kannustimia niin että että alan toimijat ja yrittäjät tietävät minne suomi on menossa ja sitä pitkäjänteisyyttä tarvitaan siis tiedettä ja tutkimusta järkeä ja ymmärrystä ja toivoa ja ratkaisuja

arvoisa puhemies keskustelun tässä vaiheessa taitavat lähes kaikki substanssiin liittyvät faktat jo olla tulleet keskustelussa esille hieman omin sanoin jos kuvaan miten itse näen tämän keskustelun niin ensinnäkin on tietenkin hyvä että meillä on ilmastovuosikertomus mutta kuten ympäristövaliokunta itsekin totesi niin kyllähän jatkossa tähän vuosikertomukseen pitäisi sisällyttää kaikki ilmastoon ja ilmaston laatuun liittyvät kysymykset kuten päästökauppa lulucf joka koskee maankäyttöä maankäytön muutosta ja metsäsektoria sekä tietenkin vielä tämä tämä taakanjakosektori liikenne lämmitys rakennusten erillislämmitys ja maatalous silloin me saisimme jonkunlaisen kokonaiskuvan siitä mitä täällä on tapahtumassa ehkä tätä nykyaikaa kuvaa aika paljon mitenkä tämän nyt ilmaisisi tätä totuuden jälkeistä aikaa kuvaavat aika paljon nämä mielikuvat ollaan liikkeellä mielikuvien kanssa mutta tämmöinen reaalitalous tulee yritysten tasolla ja ihmisten laskujen tasolla aina vastaan säädettiinpä näitä veroja tai tehtiinpä mitä lakeja tahansa aina ne näkyvät jonkun kukkarossa itse asiassa minä luulen että tässä salissakin vallitsee kohtalaisen suuri yksimielisyys koko ilmastokysymyksestä siinä on vain kaksi pientä muttaa kenelle se lasku lähetetään ja mikä aikajänne on esimerkiksi energiapolitiikka jo investointisuojan näkökulmasta on erittäin pitkäjänteistä politiikkaa monet investoinnit maksavat jopa satoja miljoonia eikä siellä yhtäkkiä voida muuttaa esimerkiksi polttoaineeseen liittyvää politiikkaa tämän takia pidän kyllä hieman lyhytnäköisenä esimerkiksi sitä

turpeeseen liittyvää keskustelua että turpeen käyttö pitäisi äkkiä lakkauttaa koska todellisuudessa tänä päivänä kaikki turvetta käyttävät yritykset jotka esimerkiksi tekevät turpeen ja puun avulla lämpöä ja sähköä tietävät jo tämän tasan tarkkaan ja ovat omissa strategioissaan vähentämässä turpeen käyttöä jopa niin että tämän hallituksen asettama tavoite tullaan saavuttamaan kaksituhattakaksikymmentäviisi minkä takia ihmisiä pitäisi lisärankaista nostamalla merkittävästi turpeen veroa eihän sillä saavuteta mitään erikoista muuta kuin että niillä köyhillä alueilla joilla turpeen ja puun käyttö on pakollista jotta ihmisille saadaan lämpöä saadaan aikaiseksi vain suurempi sähkö ja lämmityslasku en näe kovin suurta järkeä miksi näin pitäisi menetellä koska markkinat ovat muutenkin ottaneet jo poliittisen viestin vastaan ja toteuttaneet käytännön polttoainevalikoimassa

tämän että pikkuhiljaa pyritään sen teknologian kautta joka on saavutettavissa vähentämään turpeen käyttöä ja tulevaisuudessa ehkä myös puun kaikki kansanedustajat ovat varmaan huomanneet että kaksituhattakahdeksantoista eduskunta nosti turpeen veroa kerralla melkein kuusikymmentä prosenttia mutta sehän ei riitä koska turve kuuluu teollisuuden ja energialaitosten kohdalla tietyn rajan yli mentyään päästökaupan piiriin ja kun päästöoikeuden hinta oli muutama vuosi sitten kolme ja puoli tai neljä euroa hiilidioksiditonni niin nyt tarkkaa lukua en muista kun en pidä papereista näitä puheita mutta voisi sanoa näin että päästöoikeuden hinta on noussut viisinkertaiseksi turvetta on kahden viime vuoden aikana rangaistu kuusikymmentä prosenttisella veronnostolla ja viisinkertaisella päästöoikeuden hinnannostolla en näe oikein järkevänä sitä politiikkaa kun kivihiilestäkin ollaan luopumassa kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä niin minkä takia turpeesta pitäisi vielä nopeammin pyrkiä luopumaan mitä me poltamme koska ne laitokset on rakennettu siten että valtaosa niistä tarvitsee tekniseksi tueksi juuri turvetta koska muuten laitteet menevät pilalle kun näin on niin jos me asetamme turpeelle kohtuuttomia rankaisuja ja pyrimme ajamaan turvetta pois näistä laitoksista liian nopeasti se nostaa energiapuun hintaa olla vaikutusta kuitupuun hintaan jota taas kansainvälinen kilpailukyky ei salli kovin paljon nostettavan silloinhan me törmäämme tilanteeseen jossa tämän eduskunnan säätämä laki kivihiilen kiellosta joudutaan ikään kuin kumoamaan sen takia kun semmoista lakia ei itse asiassa ole säädetty jossa kivihiilen poltto loppuu kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän on säädetty laki jossa lukee jos muistan oikein että jos huolto ja toimitusvarmuus sitä vaativat niin kivihiilen käyttöä voidaan edelleen jatkaa mitä mieltä on oma työllistävä kotimainen polttoaine taklata väkisin markkinoilta pois jotta helposti varastoituva kivihiili otetaan tilalle ei siitä ainakaan kovin paljon hyötyä ole suomen metsäteollisuuden kilpailukyvylle eikä siitä ole ilmastollekaan kovin paljon hyötyä kuuluttaisin mielikuvien käyttöönoton ohella tervettä järkeä ja tutustumista reaalimaailmaan siihen yrityksissä ja niissä yrityksissä jotka puuhuoltoa ja turvehuoltoa suomessa on tapahtumassa sitten on toinen juttu millä tavalla uusi teknologia voi korvata turpeen ja kivihiilen vähenemän on lämpöpumppuja lämmön talteenottoja savukaasupesureita ja kaikkia muita jotka ovat jo käytössä ja uskon että niitä edelleen kehittämällä kun pannaan kaksi vuosikymmentä tai ehkä enemmän niin me pääsemme ilmastonäkökulmasta hyviin lopputuloksiin eli keinotekoinen ja poliittisesti aiheutettu pakkomielle ilmastokysymyksessä ja turve ja energiapolitiikassa helposti johtaa siihen että siitä ei ole muuta kuin vahinkoa yrityksille vahinkoa suomalaiselle työllisyydelle eikä sillä juuri tule olemaan merkitystä ilmaston kannalta positiivisessa mielessä tässä suhteessa koen että hallituksen ulostulot ovat ristiriitaisia ja se näkemys että jollakin tavalla jonkun yksittäisen pienen seikan kieltämisellä

puhutaan että metsien hakkuita pitää vähentää ja avohakkuut kieltää niin me ajaudumme täydelliseen täydelliseen mahdottomuuteen täydelliseen mahdottomuuteen ainakaan itse en voi tästä eduskunnan pöntöstä muuta juuri puhua kuin ihmetellä

ja ministereitä joiden pitäisi olla tarkkaan tietoisia siitä mikä on mahdollista oikeassa elämässä ei mielikuvamaailmassa jolla pyritään varsinkin nuoriin vaikuttamaan että he äänestäisivät tiettyä puoluetta ei niin voi menetellä jos halutaan olla vastuullisia mitä tulee liikennepolitiikkaan niin itse koen että julkisessa keskustelussa ollaan milloin mitäkin kieltämässä mehän kaikki tiedämme että auto on monille alueille ja monille ihmisille täysin välttämättömyys eikä yksi auto riitä vaan perheessä pitää olla kaksi autoa on itse asiassa ihan sama mitä poliittisia päätöksiä suomi tekee kovin paljon sillä ei tule liikenteen päästöihin olemaan merkitystä meidän täytyy ajatella matemaattisesti ja suhteellisesti ja nimenomaan globaalisti liikenteen päästöjä autotehtaat ovat jo nyt tietyn rajoitteen autot mitä tehdään tietyssä tehtaassa tai tietty merkki saavat korkeintaan päästää yhdeksänkymmentäviisi grammaa hiilidioksidia kilometrille käytännössä on ihan sama mitä suomi tekee globaalisti sillä ei oikeasti ole merkitystä kaikkein järkevintä on poistaa autovero jolloin autokanta uusiutuu päästää vähemmän ja ihmiset ostavat niitä mitä he pystyvät ostamaan ja sitä kautta autot ovat myös turvallisempia ja liikennekuolemat vähenevät arvoisa puhemies vieläkö tässä voi jatkaa metsäpolitiikasta

en tiedä olenko itsekään käsittänyt täysin oikein mutta nämä hiilinielut ja metsien hiilivarannot menevät koko ajan keskustelussa sekaisin hiilinielut muuttuvat joka vuosi sen suhteen kuinka paljon siellä puuta kaatuu myrskyjen ansiosta ja kuinka paljon hakataan ne luonnollisesti vaihtelevat plus miinus jotakin mutta pitkällä aikajänteellä joka on paljon tärkeämpi kuin lyhyt aikajänne hiilivarastot koko ajan suurenevat kun metsät kasvavat tietenkin enemmän mitä niitä kaatuu palaa tai hakataan tämä suuri kuva pitäisi ymmärtää on suorastaan vastuutonta keskustella vain hiilinieluista hiilinieluista ja arvioida mitä vuositasolla tapahtuu onko muutos plus vai miinusmerkkinen kun pitäisi keskittyä siihen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja hyvin esitti että me teemme ne toimenpiteet mitkä lisäävät metsän kasvua kuten tuhkalannoitus ja muut silloin me olemme paljon järkevämmällä tiellä ainut mistä pitäisi poliittisesti keskustella on se ikävä tosiasia että suomi on metsäkatomaa meiltä keskimäärin tällä viime vuosikymmenellä katosi yhdeksäntoistatuhatta hehtaaria metsää vuodessa se on se ongelma eu on noteerannut että se on ongelma ja sen takia tänne tulee ilmeisesti ensi syksynä metsänistutuslaki ja katsotaan minne istutetaan metsää ja otetaanko vajaatuottoiset pellot metsänistutuksen kohteeksi ja näin pois päin ne ovat järkeviä toimenpiteitä odotan mielenkiinnolla sitä lakia koska olen semmoista itsekin vaatinut

arvoisa puhemies aloitan uutisella kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä viime syksyltä ylellä oli otsikko kiinan päästöt kääntyivät taas uuteen nousuun syynä savupiippuelvytys tämä juttu perustuu kiinan päästöjen raportoijan ympäristöjärjestö greenpeacen energia analyytikon lauri myllyvirran selvityksiin ja hän toteaa että viime vuonna vuoden ensimmäisellä puoliskolla kiinan päästöt kasvoivat neljä prosenttia mikä tarkoittaa melkein prosenttiyksikön lisäystä koko globaaleihin päästöihin edelleen todetaan kiinan merkitys ilmastonmuutoksen kannalta on valtava sillä maa tuottaa yksin yli neljänneksen koko maailman päästöistä miettikää yli yhden tässä on se syy minkä takia esimerkiksi perussuomalaiset ja minä olemme tänään puhuneet niistä maista ja niistä lähteistä ja niistä juurisyistä joilla on todellista merkitystä tässä oli vielä esimerkki siitä että kiinan päästöt saattavat kasvaa kuukaudessa kasvaa kuukaudessa saman verran kuin mitä meillä on koko suomessa vuosipäästöt tämä on se syy minkä takia tuossa juuri ennen kuin ministeri lähti halusin häneltä kuulla mitä vaikuttavia toimia me jäsenmaana eussa tai suomessa teemme näille todellisille ongelmille itse olen sitä mieltä niin kuin perussuomalaisetkin ovat todenneet että ilmasto on muuttunut meillä on vain erityyppiset painotukset ja erilaiset keinot koska me haluamme vaikuttavuutta ja se vaikuttavuus tapahtuu me vaikutamme esimerkiksi kiinan tapaisiin maihin ministeri mikkonen käytti muistaakseni sanaa hiilitulli perussuomalaisilla on ollut tämmöinen ilmastotulli mistä me olemme puhuneet jo useamman vuoden joka voisi pitää sisällään myös esimerkiksi sentyyppisiä asioita jos eussa otettaisiin käyttöön ilmastotulli kuin esimerkiksi lapsityövoiman käyttö se ei ole pelkästään sitä että lasketaan tuotteelle sen saastuttavuuden perusteella jonkinlaisia tulleja vaan myös siitä miten siellä otetaan huomioon tämäntyyppisiä tämäntyyppisiä asioita se on se on hyvä huomata jos hallitus nyt painostaa esimerkiksi sitten

suomalaiset oikein mahdollisimman maan rakoon kurjistamme olen todella huolestunut tästä tästä ilmapiiristä ja siitä että täällä käytettiin sellaisia puheenvuoroja että me haluamme ihailua kun olemme kansainvälisissä pöydissä emme me mitään ihailua tarvitse me tarvitsemme konkreettisia toimia jotta meillä on maapallolla kestävä kehitys meillä meillä

laskisi ja meillä olisi maapallolla tasaisemmin ihmisiä niin että ei ole tiettyjä maanosia joissa väestö räjähdyksenomaisesti kasvaa silloin siellä ovat luonnonvarat sopivassa käytössä siellä ei ole ylikansoitusta siten että ihmisille riittää tilaa viljellä maata ja elää on puhdasta vettä ja tämäntyyppistä suomalaiset voisivat viedä vientituotteena sinne hyvää infraa vesijärjestelmiä sähköjärjestelmiä monenlaisia innovaatioita ja se se olisi semmoista hyvää vientiä ja hyviä hyviä ajatuksia mutta jotenkin minä en henkilökohtaisesti ymmärrä mutta voi olla nyt sitten vain että minulla on sillä lailla että minä en vain kerta kaikkiaan ymmärrä tätä hypetystä siinä että että me ruoskimme suomalaisen tavallisen ihmisen polttoaineverotuksen kautta monilla monilla syyllistämillä on puhuttu jopa lihaverosta on myös yksi asia mistä on paljon paljon keskusteltu ja voisi olla mielenkiintoista kuulla mitä mieltä esimerkiksi keskusta on tästä asiasta että että oletteko te sillä linjalla että sen käytön kieltämistä nopeutetaan vai ette olisi tosi kiva kuulla siitä ympäristövaliokunnan puheenjohtaja hoskosella on hyviä ajatuksia jotka minun mielestäni ovat hyvin realistisia ja ja toivoisin että hallitus kuuntelisi niitä enemmän valitettavasti näitä hyviä kommentteja kuulee täällä salissa hallitukselta mutta sitten kun lähdetään päätöksentekopöytiin niin kyllä se vihervasemmisto on valitettavasti se

arvoisa

nostan kertomuksesta yhden näkökulman joka on hyvä ottaa huomioon valmistelussa ja suunnittelussa se liittyy edustaja kauman esiin nostamaan omakotitalojen omistajien tilanteeseen kertomus tuo esille että rakennusten erillislämmityksen päästöt ovat olleet laskusuunnassa viime vuosina mutta vuosittaista vaihtelua esiintyy muun muassa sään vuoksi laskevan trendin syynä on öljylämmityksen väheneminen ja rakennusten energiatehokkuuden paraneminen valtaosa erillislämmityksen päästöistä aiheutuu öljylämmityksestä päästöjen odotetaan edelleen laskevan rakennuskannan uusiutumisen korjausrakentamisen ja lämpöjärjestelmien muutosten seurauksena keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmissa on linjattu että valtionhallinto luopuu öljylämmityksestä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä lisäksi kaikkia julkisia toimijoita kannustetaan samaan siirtyminen öljystä biomassan käyttöön onkin ollut viime vuosina nopeaa on tärkeää että ratkaisuissa harvaan asutulla seudulla asuvat ihmiset ja perheet otetaan huomioon heidän on niitä jotka kokevat nykyisen keskustelun osin syyllistäväksi jopa pelottavaksi sain sähköpostin huolestuneelta perheenisältä joka asuu pienellä kylällä maalla ja joka ei tuosta vaan voi myydä taloaan koska se ei mene kaupaksi hän kirjoittaa öljylämmityksen kieltäminen onko tämä asia mitenkään suhteessa kansalaisten yhdenvertaisuuteen tämä koskee lähinnä omakotitaloissa asuvia sillä kerros ja rivitalot ovat lähes kaikki kaukolämmössä miten ajattelette tuon koskevan pienituloista eläkkeellä olevaa esimerkiksi minua joka on työelämässä sairastunut vakavasti ja nyt saa kärsiä elinkautisesta vähäosaisuudesta tuon vaihtoehdoksi on väläytetty maalämpöä kustannukset viiva kaksikymmentätuhatta euroa tuo vaihtoehto ei ole mitenkään realistinen nykyisellä tulotasolla joka on noin tuhatkaksisataaviisikymmentä euroa kuussa eikä tässä auta jokin pieni investointiavustus jos valtiovalta estää oman kodin lämmittämisen niin odotan siltä puolelta korvaavaa vaihtoehtoa tilalle näin kirjoittaa isä joka on kokenut elämänsä varrella moniakin leikkauksia ja haasteita esimerkiksi lapsilisien reaaliarvon reilun laskemisen lapsivähennyksen poistamisen verotuksesta ja kodinhoitaja avun poistumisen lapsiperheiden tukena näitä asioita hallitus toki nyt jo parantaa mutta työtä lapsi ja perheystävällisen ja luontoa arvostavan kestävän suomen rakentamisessa riittää ilmastoasiat eivät ole erillisiä asioita muusta päätöksenteosta meidän tulee ottaa ilmastosuunnitelmissa huomioon ihmisten ja perheiden kokonaistilanteet se olkoon osa hallituksen alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää ilmastopolitiikkaa arvoisa puhemies meidän tulee syyllistämisen sijaan toteuttaa ratkaisukeskeistä ja maalaisjärkistä ilmastopolitiikkaa jossa tärkeää on siirtyminen bio ja kiertotalouteen hoidetaan metsiä kestävällä tavalla että ne kasvavat hyvin kehitetään luonnon monimuotoisuutta metso ohjelman avulla kasvatetaan biopolttoaineiden osuutta autoilussa keskitytään vaikuttaviin toimiin parhaimmillaan ilmastotoimet tuovat uutta elinvoimaa ja yrittäjyyttä maaseudulle jonne moni kaupungin ahtaudessa asuva unelmoi muuttavansa toimitaan niin että koko suomessa on jatkossakin mahdollista asua panostetaan sopeutumistoimiin ilmaston muuttuessa luodaan ilmastoratkaisuissa teoilla toivoa tulevaan unohtamatta maataloutta ja puhtaan ruuan tuotantoa

arvoisa herra puhemies

siis samaan aikaan kaikki mahdollisuudet vähentää päästöjä ja luoda uusia työpaikkoja koko luonnonvaramme ovat maakunnissa ja maaseudulla puhemies vuosaaren ilmastokokouksen eräät olennaisimmat päätökset olivat ilmastorahasto ja teollisuuden sähköveron alentaminen ilmastorahasto vahvistaa julkisia ja yksityisiä rahavirtoja kohti puhtaita ratkaisuja ja ilmastoystävällistä kiertotaloutta rahastoa käytetään digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyteen ilmastorahasto on oiva esimerkki realistisesta ilmastopolitiikasta teollisuuden sähköveron laskeminen eun minimiin tukee teollisuuden sähköistymistä ja luo ennustettavuutta yrityksille ennustettavuus on tärkeää jotta yritykset ylipäätään uskaltavat investoida suomeen se on samalla hallituksen vastaantulo ssablle ja muille puhtaita investointeja suunnitteleville yrityksille työtä kestävän metsäpolitiikan eteen on tehty suomessa jo pitkään kestävästi hoidetut metsät ovat suuressa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa niiden hiilidioksideja sitovan kykynsä vuoksi lisäksi meillä tehdään erittäin aktiivista työtä erilaisten metsätuhojen kuten hyönteistuhojen kasvitautien ja metsäpalojen ehkäisemiseksi suomessa metsiä siis hoidetaan hyvin ja metsien kasvu on vahvaa myös luonnon monimuotoisuutta kehitetään ennestään metso ohjelman kautta on myös tehtävä kaikki voitava että mahdollisimman moni eri puolilla suomea suunnitelluista metsäteollisuuden investoinneista toteutuu kyse ei ole tässä asiassa vain sellutehtaista puu on mahdollisuus vaikka mihin vaatteista biohajoavaan muoviin ja syöpälääkkeisiin järkivihreään politiikkaan kuuluu kuten edustaja kinnunen totesikin viljelemisen ja varjelemisen periaate suomen luontoa ei tietenkään pidä tärvätä sen monimuotoisuudesta on pidettävä kiinni kaikissa tilanteissa liikenteen päästöjen vähentämisessä yksi ratkaisu on biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen esimerkiksi biokaasu tarjoaa suuria mahdollisuuksia sekä päästöjen vähentämiseksi liikenteessä tulonlähteiksi alueille jo tällä hetkellä meillä tuotetaan enemmän biokaasua kuin mitä liikenteessä käytetään biokaasulla toimivien autojen osuutta liikenteessä pitääkin lisätä teiden ja muiden väylien kuntoa on totta kai myös parannettava jotta bio ja kiertotalouden raaka aineet liikkuvat perustienpitoon lisättiinkin kolmesataa miljoonaa euroa jo tälle vuodelle sekin on ilmastopolitiikkaa puhemies näillä ratkaisuilla suomi tekee osansa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja edustaja meri kyllä maailman mitassa on tärkeää saada isot saastuttajat ennen muuta suurvallat ja ylikansallisesti

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat jollakin lailla tulee mieleen sana että

tämä aika mitä nyt elämme

lasten ja nuorten keskuudessa on saatu nostettua jollakin lailla äärirajoille tämä ilmastonmuutoksen voisiko sanoa että siellä on ihmisiä jopa kiihotettu tähän ilmastoahdistuksen tiimoille minun mielestäni aivan älyttömästi ja en oikein ymmärrä sitä että nuoria lapsia ja nuoria perheitä pelotellaan näillä asioilla mielin määrin minä haluan muutaman sanan täältä sanoa mitä aikaisemminkin puhunut elikkä olen ehdottomasti tuon puurakentamisen kannalla se on hyvä ja tärkeä asia ja ehkä siinä eduskunta ja hallitus voisivat tehdä vielä enemmän että esimerkiksi peruskouluja semmoisia rakennuksia jotka nyt voivat olla yksi tai kaksikerroksisia lähdettäisiin tekemään hirsirakentamisella ja turvallisella rossipohjaratkaisulla sitten seuraavana minulla lukee täällä my diesel minä hämmästelen sitä että hallitus on lamaantunut tämän asian edessä että siis neste pystyisi tuottamaan meille semmoista polttoainetta joka on tehty uusiutuvista tai jätteistä ja sen verotus on niin kireää että järkevää käyttää jos anottaisiin eulta lupaa tämän verotuksen keventämiseen uusiutuvan energian veronkevennykseen niin silloin minä uskon että kaikki autoilijat siirtyisivät my dieselin piiriin jos se olisi heille hiukankaan edullisempaa nythän se on kalliimpaa kuin tavallinen diesel silloin päästöt laskennalliset päästöt jotka tässä huomioidaan tippuisivat huomattavasti

polttoaineen hinnasta sen verran että tuolla maaseudulla asuvalle tämä polttoaineen hinnannousu on katastrofi en minä voi ymmärtää sitä että semmoisille ihmisille jotka kulkevat maaseudulla töihin pitkiä matkoja nostetaan polttoaineen hintaa sehän vain tarkoittaa sitä että se työssäkäyntialue kapenee eikä enää ole niin fiksua ajaa pitkiä matkoja ja mennä työhön työhön minä en ole sitä asiaa edes ymmärtänyt ennen ennen miten täältä etelä suomen päästä huudellaan tuonne pohjois suomeen ja muualle että helppoa korotetaan bensan hintaa niin se ajaminen vähenee ei siellä kukaan aja kenelläkään ei ole suomessa ollut enää pitkiin aikoihin varaa ajaa mitään ylimääräisiä ajoja ei se mikään indeksikorotus ole vaikka sieltä edustaja niin huuteleekin siinä kun te indeksikorotatte sitä polttoaineen hintaa niin te aiheutatte lakkoja tänne maahan samalla

maanpuolustuskurssilla olin tuossa ja hämmästelin sitten kun opin kulkemaan että täällähän kulkee tämmöinen spora ja omalta asunnoltakin niitä menee kolme tuonne pääsin mukavasti liikkumaan niillä silloin minä vasta ymmärsin sen että täällä etelä suomessa ei varmasti oikeasti ymmärretä sitä että kun pohjois suomessa on bussipysäkki niin siitä saattaa mennä vain yksi bussi ohitse koko päivän aikana ei täällä käsitetä sitä minkälaista se kulkeminen on tuolla maaseudulla siellä pitää olla oma auto ja polttoaineen pitäisi olla niin edullista että ihminen pystyy sillä käymään töissä autojen päästöt ne ovat nyt aivan kauheassa katastrofissa ne tuottavat paljon päästöjä joidenkin mielestä me emme voi sille mitään teknologia on tällä hetkellä mikä on ja autot uusiutuvat sitä mukaa kuin paljon puhutaan että on pienet päästöt koska te alatte puhumaan siitä paljonko uuden auton valmistuksessa syntyy päästöjä ottakaa sekin huomioon pitää miettiä se kokonaisuus no sitten maaseutu tämä ilmastoahdistus on aiheuttanut maaseudulle semmoisen että kun jo tällä hetkellä maitotilat on kurjistettu äärimmilleen ja myöskin lihantuotanto kärsii kannattavuusongelmista niin nyt aletaan hallituksen voimalla ja myöskin keskustan suulla sitten puhumaan vielä tästä lihantuotannosta ja punaisesta lihasta kuinka se saastuttaa ei tämä oikein älykästä ole kyllä että luodaan ilmastolla tämmöinen lisäahdistus näille maanviljelijöille jotka kärsivät jo tuotannon kannattamattomuudesta sitten sinne lähdetään viemään tuulivoimaa te ylistätte täällä kuinka puhdasta hyvää se on edelleen tuulivoimasta sanon ja pyydän teitä että te selvittäisitte ensin tekisitte sen tuulivoiman terveysselvityksen että mitä se aiheuttaa ihmisille sitä ei ole voitu selvittää koska näin isoja tuulivoimaloita ei ole rakennettu aikaisemmin siitä pitäisi tehdä semmoinen pitkäaikaisempi terveysselvitys sitten biokaasu se on erittäin loistava homma siihen yhdyn ja mielestäni meidän maailmamme olisi paljon parempi jos tuulivoimaan käytetyt tuet olisi käytetty jo aikaisemmin biokaasuun mutta koska kelloa ei voi takaisinpäin kääntää niin niin siihen ei valitettavasti pääse turpeesta se on aivan käsittämätöntä että meillä on tällainen luonnonvara ja sitä ruvetaan nyt kiristämään että sitä sitä ei saisi käyttää mielestäni se on väärin ja tällaisilla maatalouden ja turvetuotannon

päästöongelmilla brassaileminen aiheuttaa myöskin näille perheille jotka elävät maataloudesta tai turpeesta

ikäviä tilanteita no niin

kiitoksia

arvoisa herra puhemies

ilmastoasian ilmastopolitiikan lisäksi mitä edellä sanoin ensinnä päästöjen päästöjen vähentämisen pitää olla pitkäjänteistä siihen kannattaa pyrkiä järkevin keinoin semmoinen pakkorakonen jossa tehdään äkkiä päätöksiä voi aiheuttaa juuri negatiivisen suunnan eli päästöjä tuleekin lisää nopein ja paras apu saavutetaan suomalaisessa ilmastopolitiikassa mikä näkyy myös ilmastovuosikertomuksessa tulevina vuosina hiilinieluja se on meille helpoin tapa sen me osaamme ja se on ehdottomasti tehokkain ja pitkävaikutteisin se tarkoittaa sitä että me laitamme metsämme entistä parempaan kuntoon meillä on kaksikymmentäyksi miljoonaa hehtaaria metsää laittamalla ne taimikot kuntoon tekemällä harvennukset ajallaan ja uudistamalla metsiä niin että se elinvoima säilyy se on ihan varma asia että jos metsiä ei uudisteta niin se elinvoima menetetään ja metsän hiilinielusta tulee päästö niinhän kävi saksassa viime kesänä kun oli lämmin kesä niin siellä vanhat metsät kuolivat pystyyn sen takia kun elinvoima oli mennyt toinen niiden metsien kuolinsyy oli se että hoitotyöt ja oli jätetty tekemättä sata miljoonaa mottia puuta kuoli ja siellä on valtavat ympäristötuhot kun siellä kaiken maailman hyönteiset ja tuhotoukat tekevät töitään joka tapauksessa metsien hoitaminen on se avainkysymys sitä voidaan sitten hieman ryydittää turvemailla suorittamalla sinne tuhkalannoitus joku kolme neljä tonnia tuhkaa hehtaarille kustannus ei ole kallis ja siihen vielä nyt uusi kemera laki antaa pienen avustuksen saadaan helposti yksi kolme mottia turvemaille kasvua puunkasvulisää joka vuosi sieltä löytyy aivan helposti kymmenen miljoonan kiintomotin vuosittainen kasvulisä ihan varmasti sitten kun vielä laitetaan ne metsät kuntoon me saavutamme helposti kymmenen vuoden tuella kahdenkymmenen miljoonan lisämotin kasvun se on kaksikymmentä miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia mikä sillä säästyy minkä hiilinielu kasvaa elikkä meillä on sen jälkeen tämä hiilitase kunnossa ei meidän tarvitse kumarrella euroopalle ollaan esimerkkejä mutta ollaan sillä alueella esimerkkejä jossa me olemme vahvimmillamme vahvimmillamme emme sillä alueella lähde brassailemaan mitä emme kunnolla osaa mutta metsäasiat me osaamme ja ennen kaikkea siinä tehtävän työn ja kannattaa muistaa kun energiaa tuotetaan metsien ja metsäteollisuuden yhteistoiminta metsä tuottaa raaka aineen ja metsäteollisuus huolehtii siitä että niistä tulee hyviä tuotteita vientiin ja ennen kaikkea sieltä tulee valtava määrä energiaa kaikki tietää esimerkiksi että äänekosken uusi biotuotetehdas valtava sellutehdas tuottaa suomen valtakunnan verkkoon hirvittävän määrän sähköä ja sitten kaiken prosessilämmön ja taitaapa lämmittää siinä kaikki ympäröivät taajamatkin samalla elikkä jos metsäteollisuus toimii niin samalla tulee energiaa ja samalla tulee kaikkea hyvää kansantaloudelle myyntikelpoisia tuotteita ja ennen kaikkea vahvaa suomalaista osaamista ja samalla metalliteollisuus ei ponsse eikä john deere eivätkä muut metsäkonetuottajat eläisi ellei metsillä olisi käyttöä se vahvistaa myös metalliteollisuutta ja kemianteollisuutta ja energiateollisuutta elikkä kun me puhumme jostakin pienestä palasta niin pitää uskaltaa katsoa kokonaisuus ja sitten mitä tulee turvemaiden lannoitukseen sen kestovaikutus on on kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä vuotta kerralla tekemällä sen homman kuntoon voimme nauttia kolmekymmentä vuotta hyvää metsän kasvua tekemättä sen enempää sitten voimme toki myöhemmin sen harvennuksen tehdä uudestaan ja kasvu sen kun kiihtyy meidän vesitalous paranee ja ravinteiden valumat vesiin vähenevät koska tuhkalannoitus ei tuota ravintopäästöjä veteen ja ilmastopolitiikka hoituu omilla keinoilla ilman lisäinvestointeja tämän kaiken maksavat sitä paitsi metsänomistajat itse valtion ei juurikaan kustannuksia tule lisääntyviä verotuloja toki ja sitten kun tämä on tehty niin sen jälkeen meidän täytyy tehdä semmoinen toimenpide että lisäämme puurakentamista niin kuin muutamat arvoisat edustajakollegat ovat sanoneetkin puurakentamisen lisäys on jalo teko aina ja se parantaa pitkällä pitkällä aikavälillä meidän hiilitasetta valtavasti katsokaapa näitä valtavia betonihönnejä mitä tähänkin kaupunkiin rakennetaan joku triplan ostoskeskus aivan valtava betonikeskittymä mitä tapahtuu malmin lentokentällä se on ollut lehdistössä pitkään pyörinyt valtavat hiilidioksidipäästöt enpä ole paljon tässä salissa kuullut vielä kommentteja mitä sille tehdään entä siten mitä sille tehdään on aivan oikein tietysti että suomi pysyy maailman kartalla kun esimerkiksi tämä helsinki vantaan lentoaseman valtava laajennus tuo tulevaisuudessa hirvittävät hiilidioksidipäästöt suomen ilmakehään lentokoneiden määrä kasvaa hullun lailla ja se tarkoittaa sitä että päästöt kasvavat samalla tahdilla meillä aina kiinnitetään huomiota siihen mitä sen maaseudun pienen mökkiläisen mummon kauppareissun hiilipäästöt ovatkaan mutta kun tuo iso jumbo nousee taivaalle niin niitä päästöjä ei tunnu kukaan laskevan eikä niistä tunnu olevan kukaan kiinnostunut katsokaa kokonaisuutta älkääkä syyttäkö sitä ilomantsilaista perheenäitiä tai eläkeläismummoa joka pyörätuolissa olevalle miehelleen lähtee kaupasta ostamaan pullaa ja kahvia mielestäni mummon pitää edelleen saada se kauppareissu tehtyä se on inhimillistä politiikkaa se sitä keskusta kannattaa lopuksi arvoisa puhemies turpeesta vielä sen verran meillä on väitetty että turpeen poistaminen turpeen käytön lopettaminen vähentää päästöjä niin ei tapahdu se ei pidä paikkaansa jos turve lopetetaan jotain tulee tilalle aivan varmasti ei kaukolämpöjärjestelmiä voi kylmäksi jättää alkaa ennen näkemätön puuralli ympäri eurooppaa suomeen ja sitä ei saa päästää tapahtumaan jolloin päästöt kasvavat koko ajan päästövähennyksiä ette tule näkemään koska turve on puun seospolttoaine se parantaa puun polttotehoa antaa enemmän sähköä antaa enemmän lämpöä ja ennen kaikkea säästää suomalaista puuta metsäteollisuuden raaka aineeksi jossa tehdään suurin voitto sieltä ne mäntyöljyt ja monet muut tuotteet joilla voidaan tehdä vaikka sitä biodieseliä josta edellinen edustaja mäenpää taisi olla hän sanoi tästä asiasta aivan oivallisesti että juuri näin pitää tehdä sitä minkä parhaiten osaamme ja jo sitten kun vielä tämän päälle lisäämme arvoisa puhemies lopuksi sen että

arvoisa puhemies

ilmastovuosikertomus on kuin kärsimyskäsikirja jossa ylistetään suomelle ja suomalaisille haitallisia eun ilmastotavoitteita mitkä ovat myös enemmän kuin utopistisia jokainen täysipäinen ymmärtää että ihmisen aiheuttama osuus on vain osa siitä ja suomalaisten osuus tästä globaalista ilmiöstä on yhtä merkityksetön kuin yhden silakan pissa itämeressä ihmisiä on maailmassa jo aivan liikaa mutta miksi kukaan ei uskalla puhua tästä globaalista ongelmasta samalla kun puhutaan ihmisen aiheuttamista ympäristö ja ilmasto ongelmista nyt me poseeraamme ilmastonmuutoksella jopa lennättämällä pääministeriä yksityiskoneella ilmastokokouksiin jos me olemme aidosti huolissamme ilmastosta meidän pitää aloittaa globaali keskustelu siitä miten pysäytämme myös ilmastolle haitallisen väestöräjähdyksen kehitysmaissa edellä mainitun lisäksi suomalaisten paras ilmastoteko on tukea suomalaista tuotantoa ja työtä liian kovat päästötavoitteet ajavat tuotantoa pois suomesta minkä seurauksena kulutustavaroiden ja tuotteiden kuljettaminen muualta suomeen päästöjä arvoisa puhemies loppupelissä pääkärsijöitä koko tässä ilmastoposeerauksessa ovat tavalliset suomalaiset varsinkin ne suomalaiset jotka käyvät vielä töissä ja maksavat itse asumisensa puhumattakaan niistä jotka käyttävät autoa työmatkoihinsa ja lämmittävät caruna huijauksen jälkeen velkaista taloaan öljyllä arvoisa puhemies kannatan perussuomalaisten vastalausetta kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää kaikkia edustajia hyvästä keskustelusta

täällä on on tullut paljon myös positiivista maalailua tulevaisuuteen mutta pikkusen ihmettelen opposition keskusteluja ja ja opposition ilmauksia siitä että teollisuutta oltaisiin viemässä pois tästä maasta en tiedä onko tämä ilmastovuosikertomus sitten osasyynä siihen vai jotkut

arvoisa puhemies haluan tuoda tässä esille sen että kun täällä ollaan myös tuotu esille se että hallitus olisi kieltämässä avohakkuita tai hallitus olisi vähentämässä puunkäyttöä niin näinhän ei ole tässä arvoisa edustaja hoskonen jo toi esille että tässä maassahan puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on on se noin kaksikymmentä miljoonaa hehtaaria ja täytyy tässä vielä muistuttaa tällekin salille että tästä suomen talousmetsien pinta alasta hakataan vuosittain vain noin puolitoista

prosenttia elikkä se pitää sisällään hehtaaria josta päätehakkuuta on sataviisikymmentätuhatta hehtaaria ja harvennushakkuuta se toinen puolikas sataviisikymmentätuhatta hehtaaria elikkä puhutaan näin pienestä prosenttiyksiköstä kuin puolitoista prosenttiyksikköä haluan muistuttaa että kun täällä on myös puhuttu puurakentamisen edistämisestä mikä on just niitä hiilivarastoja niin niin kyllä meillä vielä on varaa tehdä näitä päätehakkuita ja sitä kautta saada tuonne mekaanisen puuteollisuuden suuntaan raaka ainevarantoa millä pidämme huolta siitä että puurakentaminen edistyy haluan vielä myös puhemies tuoda esille sen kun tässä turpeesta on käyty keskustelua että hallitushan on on asettanut laajapohjaisen turvetyöryhmän joka tietojeni mukaan aloittaisi työnsä nyt maaliskuussa ja ryhmä selvittää miten turpeenkäyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin kun energiakäytön olisi tarkoitus puolittua kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja miten muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla elikkä haluan muistuttaa siitä että ei tässä heti olla lyömässä turpeenpolttoa kiinni vaan selvitetään miten se

ja alueellisesti oikeudenmukaisesti toteutuu

arvoisa herra puhemies suomi on määritellyt itsensä arktiseksi maaksi ja siksi meidän on oltava erityisen kunnianhimoisia koska ilmastonmuutos koskettaa kaikkein koviten äärialueita eli myös meitä arktista aluetta meillä on valtavan paljon luonnonvaroja ja vettä joita meidän on suojeltava myös tulevaisuudessa suomi on ainut taho joka voi suojata suomalaista luontoa ja ympäristöä huolehtia siitä että luonnonvarat ovat järkevässä harkitussa käytössä koska suomi on arktinen alue myös pohjoisen pelipaikoilla arktinen alue kokoaa kolme mannerta ja kahdeksan maata yhteen tämän takia on myös syytä muistaa että suomi itse tekee ilmastotekoja suomi toimii osana pohjoismaita ja suomi sitoutuu myös eun ja koko maailman ilmastopolitiikkaan tämän takia toivoisin myös jatkossa ilmastokertomukseen arktisen näkökulman kun kerran sellaiseksi olemme itsemme strategisesti määrittäneet herra puhemies erityisen tyytyväinen olen tässä kertomuksessa siitä että tässä on huomioitu nopeat keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin toimet ja niihin suuntaava tiekartta

arvoisa herra puhemies ilmastovuosikertomus kaksituhattayhdeksäntoista on ollut mielenkiintoista luettavaa ja tietysti tämä mikä tässä salissa on käyty on ollut ihan hyödyllistä kuunneltavaa kuten kaikki täällä tiedämme yksin eu ja varsinkaan pieni suomi siinä mukana eivät ratkaise ilmastonmuutosta täällä myöskin tiedämme että hallituksen tavoite suomen hiilineutraalisuudesta ensimmäisenä maana vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi on vähintäänkin ylioptimistinen ja maailman esimerkkinä oleminen talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella ei ole järkevää politiikkaa saammeko siitä kenties sitten jonkun diplomin jos ensimmäisenä maana maailmassa tämän tavoitteen saavutamme en en osaa vastata siihen mutta me olemme hyvin monessa suhteessa jo nyt maailmassa edelläkävijöitä onko syytä yltiöpäisesti ylimitoittaa tavoitteet mielestäni järjen käyttö kuten tässä useassa puheenvuorossakin on tullut esille on on sallittua myöskin asiassa otetaanpa muutama esimerkki sähköauto nähdään yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutokseen uusimpien tietojen mukaan uusiutuvan biodieselin käyttöönotto saastuttaa vähemmän ilmakehää kuin sähköauto esimerkiksi nesteen omien laskelmien mukaan heidän tuottamallaan uusiutuvalla polttoaineella dieselauto tuottaa kaksitoista grammaa hiilidioksidia kilometrillä kun suomen sähköverkosta ladattu täyssähköauto tuottaa kaksikymmentäyhdeksän grammaa kilometrillä tämä johtuu siitä että suomessa tuotettava sähkö ei ole fossiilisesta hiilidioksidista vapaata dieselautojen tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin mitä viime vuosina on ajateltu nykyisellä politiikalla kuitenkin halutaan selkeästi vaikuttaa dieselautojen kannan pienentämiseen tämä näkyy nyt jo autokaupassa vähänkin käytetyistä ja äärettömän vähäpäästöisistä nykyaikaisista dieselautoista hyvitetään vaihdossa uusiin autoihin vähemmän kuin

uhkakuvissa on jopa esitelty että dieselin hinta tankilla nousisi kahteen euroon tämä jos mikä tulisi entisestään lisäämään nimenomaan maaseudun alasajoa tämmöisiä saanut lukea tuolta julkisuudesta me teemme kaiken aikaa kuitenkin ilmastoa parantavia toimenpiteitä ihan päivittäin joka päivä tiedämme että fossiilisesta energiasta pitää päästä eroon voidaan kuitenkin esittää kysymys onko se mahdollista ja välttämätöntä tehdä kertarysäyksellä tässä on paljon puhuttu tänään muun muassa turpeesta ja sen käytön alasajosta onko siinä mitään järkeä on muustakin kysymys kuin huoltovarmuudesta tässä kohtaa tässä ajattelin ottaa myöskin esimerkkinä hiilivoiman mistä me haluamme päästä pikaisesti eroon mutta mietitäänpäs tätä asiaa vähän laajemmin meillä on hanasaaressa hyvin toimiva hiilivoimala joka saastuttaa yksi pilkku kolme miljoonaa tonnia päästöjä vuodessa ja vain tuhannenkahdensadan kilometrin päässä tuolla etelässä itämeren rannalla puolassa on on hiilivoimala joka saastuttaa kolmekymmentä kertaa enemmän tietysti se on vähän luokkaa suurempikin elikkä tässä vertailussa helsingin hanasaaren kivihiilivoimala on jos ei nyt ihan puhdas pulmunen niin ainakin huomattavasti puolalaista isoveljeään vähemmän likainen

maailmalla terästehtaat keskimäärin saastuttavat ilmakehää kolme kertaa enemmän kuin täällä suomessa tämä mainittu ssab jos mennään kuparin jalostukseen eun ulkopuolella tuotettuna ympäristön jälki on viisinkertainen suomessa tuotettuun ja surullista kyllä valitettavasti nyt jo tiedämme että meidän toimistamme johtuen yrityksiä on siirtynyt maihin missä ei noudateta ei noudateta säännöksiä ja niissä maissa tuotantolaitokset suruttomasti saastuttavat ilmakehäämme tuossa juuri katsoin sain juuri ilmoituksen tuonne kännykkääni että suomalainen metalliteollisuus kärsii hyvin paljon nyt tästä nykyisestä tilanteesta koska kaikki suuret teräksentuottajat ovat asettaneet suojatulleja ja me pienenä avotaloutena joudumme kärsimään tästä tilanteesta viime vuoden viimeisen kahdeksan kuukauden aikana muun muassa seitsemän prosenttia tuotantoa ajettiin alas että se ei ollut mikään hyvä uutinen

nyt jos hallituksen toimenpiteiden johdosta kehitys jatkuu tämänkaltaisena menetämme täällä työpaikkoja ja sitten vastaavasti taas samalla jatkossa ostamme tuotteita yrityksiltä ja niistä maista jotka eivät suhtaudu vastuullisesti ilmaston saastuttamiseen tuskin me tätäkään haluamme täällä on tänään paljon puhuttu myös maanviljelyksestä ihan aiheesta maanviljelys on tärkeä elinkeino maassamme eikä vain sitä maatalous ei ole vain huoltovarmuuskysymys vaan täällä tuotetaan maailman turvallisimmin tuotettua puhdasta ruokaa uskon että vielä tulee sekin päivä että suomessa tuotetut maatalouden tuotteet nousevat arvoonsa ja saamme vahvan vientituotteen niistä hiilinielua parantavat toimenpiteet ovat maataloudessa arkipäivää vaikkapa nurmiviljelmät mitkä parantavat ilman laatua samalla lannan talteenotto ja jopa kaasujen talteenotto energiantuotannossa ovat jo tätä päivää maassamme ongelmana vain on se että raskaisiin investointeihin ei kaikilla maatalousyrittäjillä ole yksinkertaisesti resursseja arvoisa puhemies osaamme tehdä täällä suomessa jo nyt monta asiaa oikein parasta mitä voimme muulle maailmalle antaa on että kerromme niistä asioista mitä olemme jo nyt täällä saaneet aikaan samalla kehitämme ja panostamme jatkossakin tutkimukseen luomme uusia menetelmiä ja vientituotteita täällä tuli jo aikaisemmin esille että kulutamme tuotteita kahdeksan kertaa enemmän kuin kehitysmaissa siksi onkin äärimmäisen tärkeätä että työpaikat säilyvät suomessa ja käytämme kaikki suomessa tuotettuja suomalaisia tuotteita sillä kaikki suomessa tuotetut tuotteet ja asiat ovat mitä suurimmassa määrin ilmastotekoja

herra puhemies minäkin kiitän tästä keskustelusta ilmastovuosikertomuksen osalta ja täytyy todeta että se tosiasia tai ainakin viesti minkä itse olen saanut että osa perussuomalaisista ei edes usko koko ilmastonmuutokseen niin täytyy kyllä teitä kiittää tästä erittäin aktiivisesta keskustelusta tässä aihepiirissä arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että otetaan tämä kestävä ilmastopolitiikka

ja myös sosiaalisesti oikeudenmukaiset ilmastokeinot tänne suomen hallituksen keskiöön olen huolissani siitä että tämä keskustelu tuntuu kohdistuvan siihen että hallituksen toimet jotenkin syyllistäisivät autoilevaa perheenisää äitiä tai maalla asuvaa mökin mummoa itse asun maalla omistan dieselauton on viisi lasta lämmitän saunan puilla ja en koe ilmastoahdistusta mutta olen sitä mieltä että meistä jokaisen täytyy tehdä jotakin jokaisella on mahdollisuus jokaisissa päivän arjen valinnoissa katsoa kaupasta tuotemerkintöjä ostaa lähellä tuotettuja ruokia käyttää julkista liikennettä silloin kun se on mahdollista mutta aivan oikein kuten täällä monissa puheenvuoroissa on tuotu esille kaikilla ei valitettavasti ole sitä mahdollisuutta silloin kyllä täytyy miettiä onko oikein että osoitetaan sormella että kun sinä paha ihminen ajat sillä omalla henkilöautolla siinä mielessä ymmärrän ne puheenvuorot mutta ilmasto on yhteinen ja itselläni on suuri huoli siitä

mikäli tällä menolla ilmasto lämpenee me voimme menettää koralliriutat jotka toimivat meressä niin kuin sademetsät toimivat elikkä keuhkoina sitovat hiiltä puhdistavat meriä ja ovat kalakannoille esimerkiksi äärimmäisen tärkeitä minä uskon että suomalaiset ovat tehneet paljon ja ja tekevät edelleen paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi aivan kuten ansiokkaasti edustaja meri omassa puheenvuorossaan totesi kansainvälinen yhteistyö on tässä se avainkysymys ja se että myös nämä suuret jätit intia

mitään vaan ne toiset joutavat tekemään ne ratkaisut sen takia meidänkin täytyy kuitenkin se kortemme kekoon kantaa huolimatta siitä että olen samaa mieltä että yksin suomi ei sitä maailmaa pelasta mutta olemme kyllä tärkeä palanen siellä itse raahelaisena kaupunginvaltuutettunakin olen erittäin onnellinen siitä että ssab n terästehdas on lähtenyt hyvin kunnianhimoisesti edistämään teräksenvalmistusta joka tapahtuu vedyn avulla mikä tarkoittaisi että suomessa voidaan noin kymmenen vuoden kuluttua siirtyä täysin hiilidioksidittomaan teräksen valmistukseen

arvoisa puhemies täällä on hyviä keskusteluja käyty ja toistan oman näkemykseni että minä olen henkilökohtaisesti ollut vähän pettynyt ja ehkä surullinen siihen tapaan miten tätä ilmastokeskustelua on viety nimenomaan mediassa ja ehkä tiettyjen puolueitten jopa ministereitten taholta se on hieman vastuutonta että me pelottelemme nuoria ihmisiä sillä että he eivät voi elää täällä maapallolla kun ilmastonmuutos tulee näitä asioita pitäisi hieman vastuullisemmin käsitellä itse asiassa edustaja hänninen toi toi näitä tuntoja julki ja olen samaa mieltä että ilmastonmuutos on tosiasia ja en usko että tässä salissa yksikään kansanedustaja on eri mieltä sitten tulee ihan toinen juttu että suomi on hyvällä tiellä meidän päästömme vähenevät koko ajan teknologia kehittyy se vaatii tietyn ajan mutta se tapa millä esimerkiksi yksityisautoilijoita ja autoilua koko ajan syyllistetään ja ja pelotellaan milloin milläkin kahden euron mediatempuilla ja minullekin ihmiset soittavat että voiko ostaa dieseliä autokauppa on sekaisin siellä menee ytitä autokaupalla mitä mieltä tämmöisessä on koska jos halutaan oikeasti ja täällä on myös hallituspuolueitten edustajia jos te oikeasti haluatte liikenteen päästöjä vähentää kaikkein järkevintä on poistaa autovero että ihmisillä on varaa ostaa uusia vähäpäästöisiä autoja jotka samalla ovat turvallisempia ja päästään paremmin myös siihen tavoitteeseen liikenteessä kuolee ihmisiä vähemmän tällä hetkellä tilanne on se että autokaupan painopiste on ilmastokeskustelun takia osittain siirtynyt käytettyjen autojen kauppaan ja siihen että niitä tuodaan neljäkymmentätuhatta jopa enemmänkin ulkomailta ruotsista ja saksasta

mennessä karkaavat tällä väärällä veropolitiikalla keskusta on mukana nostamassa ja hankaloittamassa haja asutusalueitten ihmisten elämää te nostatte liikennepolttoaineitten veroja silloin kun minä tulin tänne eduskuntaan kaksituhattayksitoista edustaja lohi voitte sitten vastata onko minun prosenttilaskuni oikein minä lasken päässä näitä asioita dieselin polttoainevero oli kolmekymmentäkuusi pilkku neljä senttiä senttiä litralta ja nyt kun te nostatte ensi elokuussa sitä niin se minun käsittääkseni on lähemmäs kuusikymmentä ja nousuprosentti tällä vuosikymmenellä on ollut noin kuusikymmentäviisi prosenttia mihin indeksiin se kuusikymmentäviisi perustuu te varmaan osaatte sitten inflaatiokertoimella kertoa minulle kohta kun innokkaasti nousitte pystyyn ja vastaatte samalla voitte vastata mihin se ihmisten raha oikeasti menee kun sähköveroa on nostettu vähän kaikkien puolueitten toimesta minun mielestäni tällä vuosikymmenellä prosenttia sitten meillä on nostettu lämmityspolttoaineveroa ihmiset ovat ihan poikki tuolla maalla ja monilla perheillä on kaksi autoa että he pystyvät käymään töissä ja kulkemaan tässä on se ongelma ei se teidän yksittäinen korotuksenne ole ongelma vaan kun se on kumulatiivinen ongelma jota ei ole oikein huomattu jokainen hallitus jokainen ministeri on käynyt ikään kuin siellä varmalla kukkarolla ikään kuin katiskalla otetaan autoilijoilta rahaa kaksituhattakahdeksantoista liikenteen verotus oli kahdeksan pilkku neljä miljardia ja jos vähän lajittelee sitä niin jos siellä on pelkkä autovero ajoneuvovero polttoainevero ja siihen sisältyvä arvonlisävero me pääsemme yli kuuden miljardin ja silloin me tulemme omituiseen tilanteeseen että tiettyjä ihmisiä ikään kuin pakkoverotetaan ja sitten se sama ihminen kun muuttaa vaikka helsinkiin enkä minä halua mitään vastakkainasettelua mutta se on vain tosiasia eikä mielipide hän pystyy halvalla sekä kunnan että valtion tukemana liikkumaan julkisilla eikä tarvitse omaa autoa missä on se sosiaalinen oikeudenmukaisuus mitä pääministeri sanna marin ja keskustan kansanedustajat usein tässäkin salissa toitottavat että pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja kyllä minun mielestäni tämä liikenteen verotuksen ja yksityisautoilun jatkuva rokottaminen joka on mennyt jo noin pitkälle että se yli kuusi miljardia on jo ihan näissä puhtaissa verokysymyksissä ei kyllä edusta enää ilmaston kannalta eikä minkään kannalta minkäännäköistä kohtuutta eli edelleen toistan viimeisenä sen sanoman että jos te haluatte oikeasti liikennekuolemia vähentää tässä maassa ja vähentää liikenteen päästöjä poistakaa autovero
edustaja lohi kerkeätte omassa puheenvuorossanne vastata

arvoisa puhemies vielä jatkan tästä maaseudun autioittamisesta mikä tässä nyt lienee tarkoitus tällä hallituksella koska koska kiristetään autoilun verotusta justiin niin kuin eestilä äsken sanoi siellä on monella perheellä kaksi autoa niin että pystyvät käymään töissä kun sitten molempia rokotetaan tankilla ja tulee mahdollisesti vielä öljyä niin se

maalla asuvana sapettaa aivan kurjan paljon kun polttoaineen hinta nousee sitten tällaiset asiat asiat huoltovarmuuden kannalta kun yritän aina miettiä näitä asioita niin niin minun mielestäni on käsittämätöntä että tämä ilmastokeskustelu on käynyt maidontuottajien päälle no ei nyt niin pahasti lihantuottajien kimppuun ja luonut ahdistusta sinne heidän keskuuteensa minun mielestäni täällä kehä kolmosen sisäpuolella pitäisi oikeasti ymmärtää se että maataloustuottajat eivät jaksa määräänsä enempää tällaista prissaamista mitä

kohdistettu

yksi asia minkä minkä haluan nostaa esiin on se että tämä ilmastokeskustelu on aiheuttanut jopa päiväkoti ikäisille lapsille ala asteikäisille lapsille semmoista voivatko he käyttää tätä voivatko he tuotteen aiheuttaako tämä nyt ilmastonmuutosta ja kuinka paljon kuinka paljon lämpötila tästä nyt nousee maapallolla jos meidän pojalle ostetaan tämmöinen tämmöinen tuote lelukaupasta elikkä tämä on siis mennyt niin äärimmäisiin mittoihin että tässä ei ole enää mitään järkeä sitten eräs eräs arvostamani suomessa laajasti toimiva järjestö on tehnyt jotkut pelikortit joissa kerrotaan että

jättämällä lapsen hankkimatta voi auttaa ilmastoa pelastumaan tämähän on ihan käsittämätöntä tämä keskusteluhan on mennyt aivan järjettömyyksiin mutta se varsinainen asia minkä takia minä tänne tulin jo edellisellä kerralla puhumaan on nyt se että että kun puhutaan hienosti cleantechistä mitä suomessa on niin minun mielestäni pitäisi valtion puolesta pyrkiä tukemaan etteivät tällaiset yritykset lähde ulos täältä suomessa on kehitetty monenlaisia ratkaisuja

ympäristön pelastamiseksi tai tai vähemmän saastuttavia ratkaisuja lainaan täältä katalogista tuota sivua täällä lukee kaatopaikkojen päästöt vahvassa laskussa jätteenpolton päästöt jätteenpolton päästöt kasvavat siis suomessa on näihin kehitetty valtavaa teknologiaa

tämä on aivan käsittämätön juttu että nyt sinne maaseudulle jota autioitetaan syntyisi työpaikkojakin sillä että pystyttäisiin tekemään sitä cleantechiä elikkä uutta ympäristöystävällistä teknologiaa halutaan että suomi on uusiutuvan teknologian kärkimaa mutta kun joku jotain kehittää niin miten se silti voi olla niin vaikeata saada siihen jonkinlaista tukea valtion taholta eikä näitä hankkeita saada vietyä eteenpäin suomessa se on kamalaa jos ne valuvat ulkomaille tämä on sellainen asia mikä hallituksen pitäisi oikeasti miettiä että kun nähdään että siellä on jotain järisyttävää keksitty se voi olla joku paikallinen pellepeloton joka on keksinyt jonkun pyrolyysin tai jonkun mikroturbiinin jolla voi tuottaa kaatopaikkakaasusta sähköä niin miksi näitä ei voida tukea suomalaisille pitääkö siihen aina etsiä ulkomailta sitä investointirahaa se se vain johtaa sitten siihen että että ne tuotteet mitä täällä on kehitetty valuvat ulos täältä työpaikat valuvat samalla ulos täältä verotulot valuvat ulos täältä tämä on käsittämätön juttu jonkinlainen jonkinlainen toivomus olisi tähän että hallitus suhtautuisi vakavasti näihin tämän alan uusiin high tech tuotteisiin elikkä näihin cleantechin tuotteisiin tämä on semmoinen mäenpään muistutus tälle hallitukselle kiitoksia puhemies

arvoisa puhemies vielä muutamia huomioita muun muassa osaamisen ja hyvien käytäntöjen ja onnistumisten jakamiseen tiellä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen verkostomaisella verkostomaisella toimintatavalla syken hinku foorumi canemure fisu kuntaliiton ilmastokunnat ja muun muassa kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat ovat koonneet ja levittäneet tärkeää osaamista ja kokemuksia onnistuneista toimista kuntien ilmastotyö on osoittautunut vaikuttavaksi ja kannattavaksi esimerkiksi iin kunta säästää vuosittain kaksi miljoonaa euroa aktiivisella ilmastotyöllä ympäristöministeriön toimet ja kunnille ilmastotyöhön varatut varat eivät ole aiemmin olleet suuren suuret mutta mahdollistavat erilaisten toimijoiden yhteistyötä ja ja vaikuttavampien tapojen löytämistä kokeiluin kunnat ja alueet tarvitsevat myös uusia työkaluja ja mittareita tulosten mittaamiseen tässä voi edustaja mäenpäätä kyllä kompata että näistä tki tutkimus ja

pitää pitää huoli myös cleantechin osalta tämmöistä tietoisuuden lisäämistä ja kannustimia muutokseen tarvitsevat myös kuluttajat myös kotitalouksien kulutuksen päästöt ovat kasvussa ja siten kulutuspohjaiselle raportoinnille ja faktoille olisi tarvetta kulutusperäisten päästöjen seurannan raportointia on kehitetty pohjoismaista ainakin ruotsissa ja pohjoismaisen seurantamallin kehittäminen voisikin edistää osaltaan ilmastopolitiikan ohjausta syyttelevää sormella osoittelua en ole täällä nähnyt enkä kuullut kuluttajia kohtaan ennemminkin pyrkimystä rakentaa keinoja joilla ilmastonmuutoksen torjuminen käy kaikille helpommaksi asui sitten maalla tai kaupungeissa esimerkiksi raideratkaisut toimisivat kaikille lentojen vähentämisessä vielä muutamia työ ja elinkeinoministeriön lukuja täällä hieman kyseenalaistettuun tuulivoiman lisäämiseen tuulivoiman osuus taitaa olla siinä yhdeksän viiva kymmenen prosentin luokkaa sähkön tuotannosta tällä hetkellä ja jos korotus tehtäisiin kolmeenkymmeneen prosenttiin niin tämä vaikuttaisi yli miljardia investointeja suomeen yli viisikymmentä miljoonaa kiinteistöverotuloa kunnille vuosittain nämä eivät päädy tänne pääkaupunkiseudulle vaan nimenomaan sinne missä meillä on tilaa tuulivoimaa rakentaa yhdeksän viiva kahdeksantoista miljoonaa tonnia vuosittaista hiilidioksidipäästövähennystä on työpaikkoina noin seitsemäntoistatuhatta henkilötyövuotta suora vientitulo tai tuontia korvaava tuotanto olisi noin yksi pilkku kaksi miljardia euroa jos se hinta on neljänkymmenen euron luokkaa megawattitunnilta ja nämä olivat temin lukuja tämä on sitä järjenkäyttöä jota täällä on peräänkuulutettu

arvoisa puhemies nyt on opposition suunnalta tullut tähän polttoaineverotukseen hieman tietoa jotenka pitää näitä vähän oikoa kun tässä tuotiin esille semmoinenkin väite että jopa dieselin litrahinta pomppaisi kahteen euroon pumpulla niin sehän ei pidä paikkaansa edustaja eestilä te olette pitkän linjan valtiopäiviä käynyt mies minä olen sen verran aloittelija että minun pitää luntata ihan täältä lapulta näitä lukuja elikkä sehän pitää paikkansa että hallitusohjelman mukaan fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vaalikauden aikana ja korotus toteutetaan kokonaisuudessaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakaksikymmentä alkaen veronkorotus bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille on keskimäärin viisi pilkku kolme senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin viisi pilkku kuusi senttiä litralta korotukset nostavat moottoribensiinin ja sitä korvaavien polttoaineiden hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen noin kuusi pilkku kuusi senttiä litralta ja tyypillisen yhdeksänkymmentäviisi moottoribensiinin hinta nousee arviolta noin neljä prosenttia kun nyt täällä näitä prosenttilukuja on käyty lävitse dieselöljyn ja ja sitä korvaavien biopolttoaineiden arvonlisäverollinen hinta nousee noin kuuteen pilkku yhdeksään senttiin litralta haluan vielä tässä tuoda esille sen että sata prosenttisena myytävän parafiinisen tuplalaskettavan biodieselin eli tämän nesteen my dieselin mistä on puhuttu verotushan ei kiristy niin että biodieselin hinta ei nouse nämä haluan tuoda tähän keskusteluun vielä esille kiitoksia

arvoisa

suuria että maaseudulla tulee kohta ulkonaliikkumiskielto sen takia että kenelläkään ei ole varaa liikkua en maalailisi näin ikävää tulevaisuutta vaikka rehellisesti sanottuna kyllä polttoaineveron korotus on ikävä juttu mutta jos me katsomme kaksikymmentä vuotta taaksepäin niin ei tässä oikein kukaan voi osoittaa sormella toisia tai nimeltä mainiten jotakin puoluetta vaan kyllä kokoomuskin joka on ollut sinä aikana kuusitoista vuotta hallituksessa joutuu katsomaan enemmänkin peiliin että me olimme muuten tekemässä kanssa näitä samoja päätöksiä me olemme polttoaineveroa nostaneet ja me muuten omassa vaaliohjelmassamme että lämmityspolttonesteitten hintaa korotettaisiin sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla eikä siellä ole tarjolla mitään vaihtoehtoa niille maaseudun asukkaille joilla on nytten polttoöljyllä lämmitettävä talo että kyllä tässä kaikkien kannattaa jos on autoilijoitten puoluetta kasaamassa katsoa ekana peiliin ennen kuin se puolue on perustamisasiakirjoja laatimassa mutta voin sanoa että kuulun itsekin siihen minulla on kaksi dieselautoa kotona ole ihan tuliteriäkään mutta ne ovat järkevimpiä järkevimpiä liikkumisvälineitä siellä lapin lapin pitkillä etäisyyksillä meillä ei ole niin pitkiä roikkia lapissa että sähköautolla vielä pystyisi ajamaan mutta tulevaisuudessa saattaa olla että siellä tulee erilaisia polttoaineratkaisuja ja meidän pitää suomessa pitää näissä asioissa järki ja maltti kädessä kun puhutaan liikenteen ratkaisuista koska me olemme pieni maa ja kansainvälisen autoteollisuuden armoilla siinä minkälaisia ajoneuvoja sieltä tulee ja meillä menee suhteellisen pitkään että me saamme uuden ajoneuvokannan pyöräytettyä

alle neljätuhatta euroa ja se kertoo sen että että me emme kovin nopeasti saa näitä muutoksia aikaan se korotus minkä hallitus on sopinut hallitusohjelmassaan liikenteen polttonesteisiin ne senttimäärät tuli tuossa edustaja kettusen hyvin pidetyssä puheenvuorossa esille ja se tarkoittaa kuusi litraa satasella kuluttavan dieselauton osalta että jos ajat kolmekymmentätuhatta kilometriä vuodessa niin yhdeksän euroa kuukaudessa sinun kustannuksesi nousevat se on paljon mutta taivas ei tipahda niskaamme sen takia se on aivan selvä asia ja se on pienituloiselle kompensoitu itsekin lähtisin mielelläni siitä että sinne autoilijoille ei tulisi yhtään lisää kustannuksia koska auto on välttämätön siellä missä suomessa ei metro tai ratikka kulje se on välttämätön kulkuväline päästä lääkäriin töihin ja palveluiden piiriin totta kai totta kai me olemme kaikki tätä mieltä mutta samaan aikaan me kaikki olemme olleet jäseniä hallituksessa tai jos emme nyt sen hallituksen jäseniä niin ainakin sen hallituspuolueen jäseniä joka on nostanut näitä näitä ja ja tässäkin tehdään inflaatiotarkistus tähän tämä tilanne ei ratkea mutta on täysin selvää että yhtään enempää kuin hallitus on sopinut ei ei kärsi näitä korotuksia tehdä inflaation verran tarkistusta tehdään ja tämä on osa sitäkin kokonaisuutta että me tiedämme että kun meidän autokantamme uudet autot jotka tulevat markkinoille koko ajan kuluttaa vähemmän ja vähemmän

niin me pystymme sen tuoton pitämään suurin piirtein samana muutenhan se laskisi koko ajan meillä vaalikauden aikana mitä tulee sitten tähän laajempaan kysymykseen ilmastopolitiikasta ja vuosikertomuksesta niin onhan täysin selvää että meidän suomena pitää tässä pitää maltti näissä toimenpiteissä useimmat täällä jakavat sen näkökulman että ei meidän pidä lähteä tässä voi sanoa etunenässä tekemään mahdottomia mutta samaan aikaan se tavoite että me olemme hiilineutraali maa kaksituhattakolmekymmentäviisi on realistinen tavoite ja samalla kunnianhimoinen tavoite ja jos me siihen pystymme niin siitä parhaimmillaan tulee vielä kilpailuetu jos ajatellaan vaikkapa matkailua niin kyllähän se on kova sana että me pidämme ympäristöstä huolta ja esimerkiksi lapin tuntureilla pallaksen ilmatieteen laitoksen asemalla mitataan jatkuvasti maailman puhtainta ilmaa se on muuten kova juttu ja sen arvo vain kasvaa tulevaisuudessa ja se että me huolehdimme paremmin aivan riippumatta siitä mitä puola naapurissa tai tai venäjä tekee oman pesämme kuntoon täällä on kova juttu ja se on meidän menestystekijämme tulevaisuudessa ja se ei välttämättä tarkoita sitä että me sahaamme omaa oksaa vaikkapa niin että että me siirrymme ulkomaisiin energialähteisiin kotimaisten sijaan yksi asia joka on ollut kiistakapula tai ainakin julkisuudessa on näyttänyt sitä kuin siitä kiisteltäisiin jotenkin on se mitä sen turpeen osalta pitäisi tehdä minusta sitä riitaa ei kannata kauhean pitkään jatkaa koska se menee ihan hukkaan koska se on turha riita koska näyttää siltä että toimiala itse on sanonut että se käyttö tulee suurin piirtein kaksituhattakaksikymmentäkuusi laskemaan noin puoleen nykyisestä ja kun katsotaan esimerkkejä energiayhtiöitä minkälaiset suunnitelmat niillä on ja kuinka nopeasti tuo turpeen käyttö tulee laskemaan niin suurin ongelma mihin päättäjien pitäisi keskittyä riidellä siitä pannaanko sinne veroa vai jotain jotain kieltoja niitä ei kannata panna on se miten me pystymme huolehtimaan tuon siirtymäajan että me emme ainespuuta lähde polttamaan ja että kotimaista puuta ja bioenergiaa riittää korvaamaan sen turpeen sillä vauhdilla kuin se on se on laskemassa tässä tulevalla vuosikymmenellä toinen asia mistä ei kannata politiikassa kauheasti riidellä on mitä kukin syö koska sillä ei ole lopun päältä mitään merkitystä isoa merkitystä jokainen mitä haluaa ja poliitikko suosittelee aina että pääasia että söisi terveellistä ruokaa kotimaista ruokaa ja terveellistä ruokaa jos kotimaisen lihan korvaat kasviksilla tai aletaan rajoittamaan sitä lihantuotantoa niin miten siinä käy se nurmiviljely johon se perustuu ne pellot korvataan viljanviljelyllä ja kasvisten viljelyllä joiden hiilidioksidin sitomiskyky on huomattavasti alhaisempi kuin sen nurmen

joku syö esimerkiksi liikenne siitäkin voi riidellä mutta siitäkään ei kannata riidellä koska me olemme lopun päältä kaikki perustamassa sitä autoilijoitten puoluetta tänne koska me ajamme itsekin sillä autolla mutta maailma on vaan tämmöinen että meidän pitää tehdä isoja ratkaisuja ja tehokkaita ratkaisuja ja ja turvekin on semmoinen että siitä ei kannata riidellä koska se pikkuhiljaa laskee pannaan panokset sinne missä on todellista vaikuttavuutta ilmastoteoissa ja ja tehdään tästä suomesta mallimaa josta meidän murroksen kautta

puhutte hyvin paljon hallituksessa niiden puolesta ja kun katselee maailmalta koboltin kaivamisesta niin kyllä se kyllä se on aika aika raadollista menoa siihen sotketaan lapsityövoimaa korruptiota aseellisia ryhmiä ja verovälttelyä ympäristökatastrofeista nyt puhumattakaan tämä kannattaa huomioida

hienosti tuossa aikaisemmin että tähän päästökokonaisuuteen tulisi laskea myös se mitä niitten uusien autojen tekeminen tuottaa päästöjä mutta tämän puheenvuoron varasin alun perin sen vuoksi että edustaja hänninen sanoi ensinnäkin että täällä salissa on esitetty että syyllistetään tai ahdistellaan autoilijoita ja omakotitaloasujia jos olet huomannut niin tuossa jokin aika sitten taloustutkimus teetti selvityksen jossa se totesi että hallitus maksattaa ilmastopolitiikkansa autoilevilla ja omakotitaloasujilla niin että tämä ei ole kylläkään niin kuin opposition pelottelua vaan tämä on ihan tutkittua tietoa näin on ja siinä tutkimuksessa todettiin myös se

löytyvät ja se se sitten ahdistaa lisäksi edustaja hänninen sanoitte että perussuomalaiset eivät puolueena myönnä ilmastonmuutosta puheenjohtajamme halla aho tulikin tuossa hetki sitten saliin ja hän on useasti kertonut kuten meidän puolueemme edustajat että me myönnämme myönnämme ilmastonmuutoksen meillä on vain hieman erilaiset eikä niin hiemankaan erilaiset keinot kuin teillä siihen miten me oikeudenmukaisesti toimet toteutamme puheessani toin esille sitä että panostaisimme niihin maihin jotka saastuttavat kerroin muun muassa siitä että

vastaa meidän koko vuoden päästöjä tästä syystä me haluamme vaikuttavuutta emme lillukanvarsia jotka kurjistavat suomalaisen elämän jotka vaikuttavat työllisyyteen yrittäjyyteen jopa kohtaanto ongelmaan niitten työpaikkojen osalta mistä niin paljon

puhemies erittäin hyvä että edustaja meri korjasi minun väärää vanhentunutta tietoani sanoin kylläkin että osa perussuomalaisista on näin sanonut en sanonut että perussuomalaiset puolueena olisivat kiistäneet tai tämmöisen kannan ottaneet mutta erittäin nyt sitten joka tulee minulle semmoista väittämään niin voin sanoa että älä puhu palturia nimittäin perussuomalaiset kyllä kyllä myöntävät ilmastonmuutoksen elikkä tämäkin on minusta hyvin tärkeää että tämä on nyt sitten moneenkin kertaan tässä salissa todettu vaikka vaikka tosiaan väärää tietoa on itselleni tullut kentältä ihan oikeasti ja aidosti kyllä minäkin kannan huolta poliitikkona ja päättäjänä siitä että tämä keskustelu esimerkiksi ilmastoahdistuksesta jotenkin on myös vähättelevää elikkä edustaja meri totesi että hallituksen toimet kohdistuvat kotitalouksiin autoileviin varmasti ruokaileviin asumiseen ja kaikkeen on totta että kaikki veronkorotukset jos ne liittyvät esimerkiksi asuntojen lämmittämiseen jos öljyn verotusta kiristetään en minä mene sanomaan sille joka sillä öljyllä lämmittää että ei kiristy kyllä se kiristyy ja sen takia niitä menoja pitää myös kompensoida elikkä täytyy tehdä oikeudenmukaista politiikkaa sellaista politiikkaa mikä ei sen pienituloisen mummon kukkarosta vie suhteessa enempää kuin siltä joka sitten asuu kerrostalossa ja jonka ei tarvitse siitä lämmityksestä erikseen maksaa meillä kun ei ole vaihtoehtoja edustaja kinnunen totesi hyvin omassa puheenvuorossaan että

kuitenkaan riitä eli ihan oikeista asioistahan tässä salissa on keskusteltu siitä olen eri mieltä etteikö meidän kaikkien tulisi tehdä jotakin mutta siitä olen samaa mieltä että tärkeää on suomen vaikuttaa maailmanlaajuisesti olla sinne kiinaan intiaan joka puolelle maailmassa olla edelläkävijä viedä innovaatioita täällä puhuttiin tuotekehittelystä ja on äärimmäisen tärkeää että suomalaiset nimenomaan suomalaiset yritykset panostavat ilmastonmuutoksen torjuntaan koska siellä syntyy uusia keksintöjä siellä syntyvät ne innovaatiot joita me voimme viedä kiinaan jotta myös kiina pelastuu ja jotta siellä eivät esimerkiksi ilmansaasteet tapa ihmisiä päivittäin

paljon on tapahtunut sen jälkeen kun syksyllä kaksituhattakahdeksantoista eduskuntaryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta sitoutuivat siihen älyttömään sopimukseen ilmastopolitiikan osalta nimittäin on tapahtunut aikamoinen muutos kuitenkin järkevämpään suuntaan kaikissa muissa eduskuntaryhmissä ja puolueissa hallituksessa se muutos ei vielä valitettavasti näy eli nyt aletaan nähdä se että mihin tämä valtava vouhotus on johtamassa summat ovat valtavia eussa puhutaan tuhannen miljardin panostuksesta ilmastopolitiikkaan ja kun tiedämme minkälaisella menettelyllä eussa päätöksiä tehdään siellä lobataan siellä lahjotaan siellä käytetään hyvin rajusti väärin rahoja meidän rahojamme niin tällaisiin käsiin kun joutuvat tällaiset varat niin tiedämme että jälki on kyllä vaarallista meille kaikille toki eu tasolla niin kuin kansallisella tasolla niin kuin meillä yksilötasolla on järkevää tehdä monenlaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi mutta tämä vauhti ja vouhotus mikä nyt on ollut ollut tässä runsaan vuoden ajan erityisesti niin se on kyllä ollut todella vaarallista ja se on aiheuttanut tätä ahdistusta meillä jo suomalaiset syövät masennuslääkkeitä muutenkin valtavasti olisi syytä tutkia kuinka paljon tämä on lisännyt sitä nyt on tultu paljon järkevämmälle tasolle ja täällä on kuultu varsinkin tämän joukon osalta joka nyt on paikalla hyviä puheenvuoroja kiitos edustaja hänniselle joka vasemmistoliitossa näyttää edustavan järkevintä linjaa jos saatte oman ryhmänne ja mukaan tälle järkevälle linjalle niin toivoa on samaten vihreistäkin voi löytyä vähitellen sellaista sellaista realismia joka luo meille toivoa täällä on puhuttu monista tärkeistä asioista asuminen ja liikenne ovat sellaisia keskeisiä asioita edustaja eestilä puhui erittäin hyvin meidän olisi jokaisen syytä mennä asumaan muutamaksi vuodeksi ihan maaseudulle nähdä mitä se elämä siellä on kun kun ei ole liikennevälineitä ei ole muuta kuin se oma vanha auto ja sitten se mahdollisesti öljyllä lämpiävä talo tällaiset ihmiset ovat ottaneet minuunkin yhteyttä ja ovat olleet todella huolissaan mitä te poliitikot teette ajatteko te meidät ahtaalle turvekysymys on toinen tässä jäi nyt kyllä täysin auki keskustan linja kun edustaja hoskonen ja edustaja lohi puhuivat täysin ristiin turpeen osalta hoskonen toi koko euroopasta puuta poltettavaksi suomeen ja edustaja lohi sanoi että kaikki on kunnossa turpeesta luovutaan

tämä linja teidän pitäisi nyt kyllä selventää suomalaisille ja erityisesti tuonne maaseudulle että mikä se linja tulee olemaan meidän ei todellakaan pidä harrastaa sellaista politiikkaa että me ajamme tuotantoa suomesta pois näillä määräyksillä joita te olette suunnittelemassa

arvoisa herra puhemies ei ja allekirjoittaneen linjassa mitään isoa linjaeroa ole puun hankinnassa voi olla eroja mutta siihen voimme palata myöhemmin mitä tulee vasemmistoliiton edustaja hännisen hyvään puheenvuoroon niin toivon hänelle parhainta menestystä ehkä seuraavassa puheenjohtajakisassa sillähän politiikkaa tehdään kun haetaan yhä vastuullisempia paikkoja mutta asiaan mitä tulee ilmastovuosikertomukseen niin petteri taalasmaan maailman ilmatieteen järjestön nykyisen puheenjohtajan lehtikirjoitusleike on minun työpöydälläni ja myös tuolla kämpillä aina sitä illalla katson kun epätoivo iskee siinä lukee että ei se maailmanloppu siltikään tule maailma ei lopu tähän ilmastopolitiikankaan takia teemmepä mitä tahansa suomi ei siihen pysty vaikuttamaan muutoin kuin pitämällä oman pesän puhtaana ensimmäinen tärkeä asia huomata on se että mitä enemmän käytämme kotimaisia polttoraaka aineita viisaampia olemme ja sitä puhtaampaa jälkeä teemme turve on seospolttoaine siitä emme pääse mihinkään ja meillä on tässä maassa voimassa edelleen huoltovarmuuslaki mikä ilmastopoliitikkojenkin kannattaa muistaa me emme voi kansakunnan huoltovarmuutta ajaa sillä perusteella alas että joku on sitä mieltä että on seksikästä lopettaa turpeen käyttö ei onnistu silloin eduskunta rikkoo itse säätämiään lakeja tai sitten pitää laki muuttaa ja uskon että huoltovarmuus on meille niin tärkeä asia että sitä me emme voi tehdä sitten jos turve lopetetaan meillä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tehtiin

yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa koko sähkön tuotannosta kaksikymmentäneljä pilkku kaksi prosenttia totta kai siinä on tämä helsingin kivihiili mukana yli miljoonan ihmisen koti lämpiää turpeella jos turve poistetaan tämä laskelma menee täysin sekaisin ja muistakaa arvoisat edustajakollegat kun on kova pakkanen se lämmöntuotanto yhdistettynä sähköntuotantoon tuottaa meille kovimpien pakkasten aikaan neljäkymmentä prosenttia meidän ylimääräsähköstä mistä ihmeestä te sen sähkön otatte kun kovalla pakkasella sitä ei edes nord poolista saa tai saahan sitä mutta se maksaa jopa kaksisataa kertaa enemmän kuin normaali sähkön hinta tässä salissa ei ole yhtään semmoista kansanedustajaa joka sanoo että minä maksan sen ei ole se on aivan hävyttömän kallista kun se määräytyy markkinahinnan mukaan sitä sähkön hintaa ei oteta vain se ylimäärä minkä sillä hetkellä tarvitset vaan se maalaa koko sen sähkökäyttökerran täyden hinnan maksat ensimmäisestä megawattitunnista koko hinnan eli älkää tällä asialla edustajakollegat leikkikö tämä on haudanvakava asia sille joka sen sähkölaskun maksaa yli miljoonan ihmisen koti lämpiää chp voimaloissa turpeen seospolttoaineella jos me lopetamme turpeen käytön kaikki ne märät puunkuoret hakkeet sahanpuru epäkurantit puutavarat jotka eivät kelpaa mihinkään muualle jalostukseen eivät pala eivätkä tuota sähköä tai paremminkin kyllä ne palavat mutta ne eivät tuota energiaa vaan siihen kun pannaan kuivaturve sekaan niin saavutamme maksimaalisen tehon viisi prosenttia enemmän sähköä ja täysin puhtaan polton teillä arvoisat edustajakollegat

tai toivon hartaasti että on ehkä varaa sanoa sitä käykää puhumassa voimalaitosihmisille he kertovat miten tämä homma on sen seospolttoaineen menettäminen pudottaa kymmenen miljoonaa mottia energiapolttoraaka aineita jotka perustuvat puun käyttöön mistä te löydätte korvauksen ette mistään ja siitä tulee sitten se ulkomailta tuleva rekkaralli koska puuta on jostakin hommattava koska kaukolämpöverkko on rakennettu vuosikymmenten aikana se on kymmenien miljardien arvoinen ja sen poistaminen käytöstä ei onnistu millään kirjanpidollisestikin se on täysin nollataan suomessa joka ainoa kunta ja kaupunki menee nurin paitsi ehkä helsinki täällä taitaa taseessa olla vielä niin paljon reserviä että se kestäisi sen mutta kaikki muut kaupungit menevät pitkälleen sitten vielä pari totuutta ilmastonmuutos totta kai huomioidaan mutta se ei tarkoita sitä että teemme vääriä päätöksiä silloin kun asiat ovat niin sanotusti framilla esillä vahvasti ja tehdään päätöksiä tosiasiat pitää tunnustaa ei juho kusti paasikivikään aikanaan turhaan sanonut että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

toista viikkoa sitten helsingin sanomien haastattelussa tällä asialla ei pidä leikkiä me tarvitsemme metsäteollisuuden kasvavat jalostusvirrat tuonne maailmanmarkkinoille me tarvitsemme metsäteollisuuden tuottaman energian ja ne uudet tuotteet joita ei ole vielä syntynytkään vaan joita kehitetään parhaillaan arvoisa puhemies lopuksi turpeesta sen verran että turpeelle on avautumassa aivan loistavat markkinat nyt kun saimme eurooppaan pään auki valtion enemmistöomistama yhtiö vapohan osti hollantilaisen bvb substratesin hyvin vaikeasti sanottava sana joka tuottaa kasvuturpeita kuuteenkymmeneen eri maahan tässä maailmassa ja kasvu on aivan hurjaa pääministeri rinteen aikana kävimme ilomantsissa perusmuuraamassa kivijalan eli kivijalan muurauksen teimme kun rakentaminen alkoi se alkaa tuottaa teknistä hiiltä elokuussa alkavat koeajot ja uusia investointeja on tulossa kun turpeella aletaan korvata kivihiiltä aktiivihiili mitä siellä tuotetaan on maailman huipputuote ja menee markkinoille kuin markkinoille niin kuin mikä tahansa paras tuote älkäämme pilatko omia jos suomi haluaa elää ja olla täällä pohjoisessa hyvinvointivaltio jolla on ihmisille töitä niin ei nyt ammuta omaan jalkaan välillä tuntuu että ammutaan toiseenkin jalkaan samana päivänä vielä pidetään järki päässä se tekemäni esitys hoskosen energiatiestä ja ilmastonpuhdistustiestä pitää edelleen paikkansa jos joku on siitä eri mieltä niin pyydän että hän esittää vaikka tämä pöntön kautta mikä on se parempi vaihtoehto kiitoksia kiitoksia

arvoisa puhemies täytyy kyllä nyt rehellisyyden nimissä todeta että edustaja hoskosella on oikea linja olen itse samaa mieltä ja perustan sen siihen että minä pidän kuitenkin metsäteollisuuden puolta ja koko metsäteollisuuden klusterin työpaikkojen puolta suomessa sen takia minäkin joudun sen turpeen näkemään samalla tavalla kuin hoskonen että jos me nyt seospolttoainetta mitä turve on ja mihin investointeja on tehty lähtisimme liialla verotuksella taklaamaan pois se lisäisi puun polttoa mutta sitä ei pystytä tekemään kaikissa kattiloissa vaan tietyissä kattiloissa sen takia nämä vastapainevoimalat ovat rakentaneet myös tietynnäköisiä logistiikkaketjuja jotta voidaan polttaa kivihiiltä jotta se polttoainevalikoima on mahdollisimman laaja liian nopea ja sinisilmäinen polttoaineitten taklaaminen tästä koko paketista pois on äärimmäisen vaarallista suomalaisen metsäteollisuuden ja metsäteollisuuden työpaikkojen mitä tässä nyt todennäköisesti tapahtuu jos tätä turvetta vielä ahdistellaan kun sitä on nyt jo kahdesta suunnasta ahdisteltu veronkorotuksilla päästökauppa ja sitten kaksituhattakahdeksantoista tehdyt veronkorotukset niin se vähentää turpeen polttoa lisää puun polttoa ja energiapuun hinta nousee aika lähelle sitä mikä on kuitupuun hinta mutta kuitupuun hinta ei kovin paljon voi lähteä nousemaan koska silloin uudet investoinnit suomeen ovat vaarassa toki ne ovat korkeimman hallinto oikeuden päätösten ja tulkintojen myötä vaarassa mutta ne ovat myös tämän toisen takia on erikoinen tapa poliitikoilla ja ministeriöillä jos he lähtevät sitä riskiä ottamaan että metsäteollisuuden investoinnit suomessa eivät enää toteudu me kuitenkin ajaudumme tähän tilanteeseen juuri tämän lainsäädännön mukaan joka sallii kivihiilen käytettäväksi huoltovarmuus ja toimitusvarmuusnäkökulmasta ja olisihan se aika erikoista jos me tietyllä veropolitiikalla ajaisimme turpeen pois polttoainevalikoimasta ja käyttäisimme tuontikivihiiltä toimitusvarmuus ja huoltovarmuus siellä ovat taustalla koska liian nopeasti tämä teknologia ei voi taipua koska sitä ei ole myynnissä vaikka olisi rahastakin kysymys tämä samalla nostaa taas energian hintaa kaukolämmön hintaa ja se aiheuttaa riskin koko kaukolämpöverkolle että ihmiset ja taloyhtiöt siirtyvät maalämpöön josta on vielä liian positiivisia laskelmia esitettynä markkinoilla sen takia pitää hallita mitenkä me käsittelemme veropolitiikkaa edustaja lohi olen samaa mieltä turpeesta että ei kannata riidellä kun se automaattisesti hoituu ja tietyllä tavalla puolittuu mikä on hallituksen tahto tekisi mieli melkein sanoa ettei näistä autoistakaan kannata riidellä kun ei ihmisillä kohta ole niillä varaa ajaa tämä politiikka johtaa myös siihen minä lähestyn tätä koska kaikkein vaarallisinta politiikassa on että on yksi asia ja agenda johon tuijotetaan kerrallaan ja tehdään päätöksiä kun minä nyt voin puhua ja en arvoisa puhemies kovin paljon mene asiasta syrjään jos rupean puhumaan lapsiperheköyhyydestä ja eläkeköyhyydestä

prosenttia nyt te nostatte lämmityspolttoaineitten veroa sen lisäksi me kaikki tiedämme että sähkönsiirtohinnat ovat nousseet tuplaantuneet tiettyjen sähköyhtiöitten alueilla ei se ihme jos se lapsiperheköyhyys ja eläkeköyhyys ovat tosiasioita mutta lapsiköyhyys ja eläkeköyhyys sillä parane että isketään lisää veroa heidän niskaansa teidän pitäisi nyt tämä asia tarkasti ottaa siellä hallituksessa ja on todella valitettavaa että täällä ei ole ministereitä kuuntelemassa näitä asioita ja

olen sitä mieltä että edustaja hoskosen linja olkoon hallituksen

arvoisa puhemies eiväthän tässä kovin kaukana ajattelutavat kyllä ole toisistaan edustajien eestilä ja hoskonen ja allekirjoittaneenkaan osalta en äsken todennut että turvetta pitäisi sorsia vaan totesin nimenomaan että koska toimiala

ohjaamana vähentää sitä pikkuhiljaa sopeutuen kaikkiin muihin mahdollisiin polttoaineisiin mitä voidaan käyttää turpeen tilalta niin meidän ei tarvitse rasittaa turvetta erillisillä veroilla eikä kielloilla koska se automaattisesti vähenee tässä tulevana vuosikymmenenä vapo on todennut että kaksituhattakaksikymmentäkuusi mennessä se puolittuu sen takia olisi tavallaan virhe lähteä nyt rasittamaan sitä toimialaa tämmöisillä veroilla tai kielloilla koska mieluummin se energia pitää käyttää siihen miten me pystymme varmistamaan sen että se uhkakuva ei toteudu mitä edustajat hoskonen ja eestilä täällä totesivat että me joudumme pulaan siinä että me alamme käyttämään ainespuuta siellä turpeen tilalla kattiloissa tai tuomaan venäjältä puuta mikä ei ole järkevää mieluummin kotimaista polttoainetta tästä varmaan aika laaja yhteisymmärrys tässä salissa kaikki näyttävät nyökyttelevän siellä vasemmiston ja vihreidenkin puolella että näin kannattaa tehdä kolme asiaa vielä

joista yksi on öljylämmitys

ei ole viisasta tehdä niin että me korotamme öljylämmitykseen liittyvää lämmityspolttonesteitten veroa ja sitten saman rahan rahan käytämme niin että kompensoimme niille joille tavallaan tulee tästä ongelmia vaan kyllä tässä pitää julkisen vallan lähteä rakentamaan siltaa niille ihmisille edelleen kuluttavat sitä öljyä sitten ja toiset maksavat ja toisille joilla ei ole varaa maksaa se kompensoidaan pitää rakentaa mieluummin niille ratkaisuja miten vaihdetaan se öljylämmitteinen kiinteistö johonkin toiseen polttoaineeseen meillähän on muuttunut paradigma siinä kun vielä pari vuotta sitten täällä salissa sai kysyä ministeriltä onko se niin että sähköauto pelastaa maailman ja sähkölämmitteinen talo tuhoaa eihän siinä ole mitään järkeä kun se on samaa sähköä ja nyt on paradigma muuttunut niin että ei muuten enää olekaan näin tilanne vaan ilmastopaneelin puheenjohtajakin sanoo että nyt olisi järkevää se öljylämmitteinen talokin hoitaa sähkölämmitteiseksi jos ei ole järkevää johonkin muuhun ja sitä ilmalämpö ja muilla pumpuilla sitten lähdetään hoitamaan järkevällä tavalla investointi on kohtuullinen nyt

näille ihmisille jotka ensinnäkin ovat epätietoisia mikä on viisasta tai sitten heillä ei ole välttämättä rahaa tehdä mitään kallista investointia sinne voi olla eläkeläisiä jotka ajattelevat että eivät he pysty mitään mitään kallista lämpöpumppua sinne rakentamaan kannattaisi yhteiskunnan tehdä semmoinen paketti jossa lämmityskustannus ei nouse kuukausitasolla eli rakennetaan tietty kymmenen vuoden paketti jossa vaihdetaan lämmitysjärjestelmä järkevämpään heille tämä on täysin mahdollista ja realistista rakentaa tällä tavalla sen sijaan että luotaisiin ahdistusta näillä ilmastoasioilla rakennetaan ihmisille toivoa ja näköala siitä että hei tämä hoidetaan fiksulla tavalla pääset eroon öljystä ja tilalle tulee ehkä sähköä ja tulee ilmalämpöpumppuja tai jossakin maalämpöäkin jos se on järkevä järkevä tai jopa hake tai pellettiä tämmöisellä tavalla pystytään tekemään sen sijaan että nyt täällä niin kuin yritetään luoda jotain ahdistusta sitä ahdistusta on liikaakin maailmassa meidän pitäisi luoda mieluummin tässä salissa toivoa ihmisille luoda kuvaa että hei meillä on tämmöisiä haasteita mutta näistä selvitään kun toimitaan viisaasti otetaan maltti käteen ja rakennetaan kestävä silta hiilineutraaliin suomeen tämä on se viesti jonka tästä haluan jättää ei semmoinen viesti että nyt ovat niin surkeasti asiat että ei tästä selviä ja vielä kun hallitus tekee sitä ja tätä niin kannattaa mennä ainakin pottukellariin ja panna pyyhe pään päälle ja kohta se maailma loppuu näin ei tule käymään vaan tulevaisuus on suomessa entistä parempi paljon parempi kuin tämä

arvoisa herra puhemies tänään tässä salissa on käyty hyvinkin antoisaa ja ansiokasta keskustelua ja osittain jopa viihdyttävää kyllä se minulle ainakin palauttaa semmoista uskoa tämän eduskunnan keskustelukulttuurista ja ja sen hyvinvoivuudesta mahtavaa mahtavaa keskustelua haluaisinkin tästä keskustelusta nostaa esille yhden asian mikä liittyy ilmastoon ja se on on tämä etulinjassa ja esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjunnassa jota muun muassa edustaja hänninenkin toi esille ja kyllä se tahtoo olla niin että vaikuttaa siltä että hallitus pyrkii olemaan siellä etulinjassa kyllä hinnalla millä hyvänsä ja tämmöiset hyvin kunnianhimoiset tavoitteet että ollaan viisitoista vuotta aiemmin hiilineutraaleja kuin koko muu eu että me rapautamme entisestään suomen kilpailukykyä ja teemme kaikennäköisen yrittämisen vaikeaksi tässä maassa jos katsotaan esimerkiksi metsäteollisuudenkin näkökulmasta tätä asiaa niin suomessahan metsäteollisuuden tulos on jotakin siellä viiden prosentin tietämillä kun esimerkiksi ruotsissa se on viidentoista prosentin tietämillä ja sen lisäksi ruotsissa saa hakata metsää puolitoista kertaa enemmän kuin suomessa kyllähän me ymmärrämme näistäkin luvuista jo sen että tällaiset hyvin kunnianhimoiset tavoitteet nimenomaan sitä kilpailukykyä

todellisesti rapauttavat näilläkin sektoreilla jotka itse asiassa tuovat meille hyvin paljon tuottoja niin viennistä kuin kotimaisestakin myynnistä on tietysti varmaan mukavaa tuolla maailmalla kehua olevansa ilmastonmuutoksessa siellä oikein etulinjassa ja esimerkkinä mutta kyllä se tahtoo olla vain totinen tosi että monella siellä kansainvälisillä vesillä ulkomailla on pieniä vaikeuksia ymmärtää edes missä se suomi on se uhraus minkä me teemme esimerkkinä olemisesta on kyllä hyvin kallis ja vaikea että kun me teemme näitä ilmastopäätöksiä niin kyllä meidän pitää aina lähteä ajattelemaan siitä näkökulmasta millä tavalla se vaikuttaa yrittäjyyteen koska asia on vain niin että yrittäjät ovat ne jotka pitävät tämän maan pystyssä ja nenän pinnan päällä kiitoksia puhemies
arvoisa puhemies vielä hieman aloitan tuosta vanhojen muistelemisesta olin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi ykn unced kokouksessa eli kehitys ja ympäristökokouksessa rio de janeirossa ja siellä asetettiin tämä vuosituhattavoite ympäristöpolitiikalle ja täytyy sanoa että sieltä vuodesta yhdeksänkymmentäkaksi tähän saakka suomi on ollut äärettömän esimerkillinen koko maailmassa

ajatelkaa minkälainen vouhotus minkälainen huuto ja minkälaiset miljardit ollaan valmiita pyöräyttämään tämän promillen poistamiseksi ihan hyvä että yritetään mutta ei näillä luvuilla ole mitään järkipohjaa tähän tilanteeseen nähden missä suomi on kun samanaikaisesti kiina intia jopa puola saksa lisäävät tai ainakin ovat aivan eri planeetalla tässä suhteessa ei ei meillä pidä olla tällaisesta asiasta tällainen vouhka päällä vaan ottaa järki käteen tehdä kaikki mikä on järkevää suomen kannalta tukea tai ainakin edistää että suomalainen teollisuustuotanto pysyy täällä eikä mene sinne missä saa saastuttaa vapaasti ja pitää työpaikat täällä ja antaa ihmisille oikeus ajaa omalla autollaan koko maassa asua siellä missä haluaa eikä rangaista heitä näistä arvoisa puhemies tämä realismi on unohtunut tässä promillesodassa jota nyt käydään ja köyhät maalaisihmiset maalaisihmiset ovat tässä nyt kyllä kaikkein suurimmassa vaarassa keskusta palatkaa alkiolaiselle linjalle köyhien asialle maaseudun asialle asialle niin voitte saada kannatustakin vielä arvoisa puhemies polttoaineverosta täällä puhuttiin olen täällä kolmisenkymmentä vuotta ollut niin kyllä myönnän että joka vuosi suunnilleen tai ainakin joka vaalikausi on polttoaineveroa korotettu mutta aina aina valtiontalouden syistä nyt ensi kerran ette ehkä myönnä mutta teitte sen elokuussa nousee ilmastopolitiikan takia rankaisette ihmisiä polttoaineverotuksen korotuksella se on se on mielestäni väärin ja se että te väitätte että te kompensoitte tämän ne eläkekorotukset ja pienet korotukset mitä te annatte vähävaraisille ihmisille te otatte pois polttoaineveron korotuksella siihenkö ne korotukset oli tarkoitettu minun mielestäni ne olisi pitänyt antaa köyhille siihen että he voivat ostaa peruselintarvikkeita ja nostaa elintasoaan eikä niin että valtio ottaa ne takaisin

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi maalaisliiton henki elää suomen keskustalta realismi ei ole unohtunut sen haluan nyt tuoda tässä hyvin selkeästi esille tähän saliin ja mitä tulee opposition puheisiin nyt edelleenkin te kerrotte että teollisuutta ollaan viemässä pois tästä maasta ja ja että jopa semmoista painetta luotaisiin politiikan toimesta minä ihmettelen tämmöistä keskustelua liittyykö se metsäteollisuuden suuntaan

yhteiskunnassa julkisessa rakentamisessa on tehty suomen ensimmäinen cltstä valmistettu puukouru ja tämä hallitus arvoisa oppositio tämä hallitus lisää vielä näitä hiilivarastoja poliittisilla päätöksillä puurakennuksista ja ja vähentää rakentamisen päästöjä tästä hyvänä esimerkkinä tämä puurakentaminen otetaan mukaan valtion ja kunnan mal sopimuksiin ja valtion rakentamisessa huomioidaan aina tämä puurakentamisvaihtoehto kyllä kyllä tämä hallitus edistää metsäteollisuuden toimintaa siis nyt puhutaan siitä tukkipuusta mutta sitten kun mennään sinne kuitupuuosalle niin kyllä minä uskon että tähän maahan löytyy vielä tulevaisuutta myös biotuotetehtaitten osalta vaikkakin täällä nyt ollaan jo tuotu esille että joku korkea hallinto oikeus on kumonnut erään tehtaan investointipäätöksen ja ympäristölupapäätöksen niin ei se ole mikään ennakkopäätös

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi keskustan ei tarvitse palata millekään linjalle me olemme edustaneet koko ajan järkivihreää linjaa realistista linjaa ja ja järkivihreä linja tarkoittaa sitä että me haluamme tehdä oman osuutemme ja pitää meidän luonnostammekin huolta ja pitää myös siitä huolta että se jää tuleville sukupolville ketä varten me pidämme tästä luonnosta ja ilmastosta huolta jos emme

on saattanut kuulua mutta tämäntyyppiset ajattelumallit eivät kuulu ollenkaan meidän ajattelutapaamme

se ei ole järkivihreää linjaa semmoinen vaan se on järjetöntä vihreää linjaa jos ajatellaan tällä tavalla toinen asia on se kun puhutaan promillepäästöistä sitä ajattelutapaa en edustaja kankaanniemen kanssa jaa että jos meidän päästömme ovat vain niin pieni osa maapallon päästöistä meidän ei kannata tehdä mitään merkitystä jos kaikki muut ajattelisivat tällä tavalla kukaan ei tekisi mitään minusta me hyödymme itse jos me lopetamme täällä sotkemisen me elämme ihmisiksi me emme saastuta me pidämme luonnosta huolta me suojelemme luontoa me me kestävällä tavalla kierrätämme tästähän me itse voimme iloita sitten meidän puhtaasta luonnostamme eikä niin että me ajattelemme että no eletään täällä niin kuin pellossa sen takia että ei tällä ole mitään merkitystä kun me olemme niin pieni kansa eihän näin kannata ajatella vaan kannattaa omaksi iloksikin huolehtia oma osuus jos ei muuta niin tuleepa ainakin hyvä mieli kun voidaan puhtaassa ilmassa ja puhtaassa ympäristössä elää

puheenjohtaja olen kuunnellut tätä keskustelua ja on ollut ajatuksena että en siihen itse osallistu kun jotenkin en tunnista sitä tilannekuvaa tästä keskustelusta tämä on hyvin vanhakantaista ajattelua ja täällä on luotu uhkakuvaa siitä että tehokkaat ilmastotoimet kurjistaisivat suomea kun itse asiassa asia on aivan täysin päinvastoin tulen itse lappeenrannasta etelä karjalasta lappeenranta on perinteinen metsäteollisuuspaikkakunta joka on tehnyt onnistuneen siirtymän lappeenrannan teknillisen yliopiston avulla tämmöiseksi ympäristöteknologian osaamiskeskittymäksi meillä jo kaksitoista prosenttia työpaikoista on vihreän teknologian alalla olin itse madridin ilmastokokouksessa esittelemässä lappeenrannan kaupungin ilmastotoimia kutsuttuna sinne keskustelemaan muitten tämmöisten ilmastoedelläkävijäkaupunkien kanssa ja hyvin vahvasti esiin se että maailmalla on todella iso määrä kaupunkeja ja alueita jotka ovat tarttuneet tähän tilaisuuteen ja ne tekevät tosi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa vähentävät omia päästöjään sekä myös luovat tämmöisiä osaamiskeskittymiä siellä keskustelussa kävi hyvin ilmi että että ylemmän tason päätöksenteon hitaus itse asiassa hidastaa ja estää tällä hetkellä tosi paljon näitten alueitten kehittymistä sen takia meillä ei missään tapauksessa ole suomessa enää varaa hukata tätä mahdollisuutta sen lisäksi meillä on velvollisuus toimia nuorten huolta josta täällä on paljon puhuttu ja sitä ahdistusta on itse asiassa väärin tulkittu nuoret eivät ole ahdistuneet ilmastonmuutoksesta nuoret ovat ahdistuneet siitä hitaudesta millä päätöksentekijät toimivat he he haluaisivat tulla kuulluiksi ja kun keskustelee kenen tahansa nuoren kanssa tosi moni on hirvittävän valistunut asioista he tietävät paljon energiasektorista he tietävät paljon erilaisia teknologisia ratkaisuja he ihmettelevät miksi niitä ei oteta meillä on velvollisuus tarttua ripeästi ja tehdä niitä toimenpiteitä jotta nuoret pystyvät elämään semmoisessa maailmassa jossa ilmastonmuutos ei ole riistäytynyt käsistä jossa he pystyvät toteuttamaan omaa osaamistaan ja tuomaan omaa osaamistaan siihen että meillä on yrityksiä ja ja innovaatioita suomessa jatkossakin kiitos

arvoisa herra puhemies mehän tiedämme että edustaja kankaanniemi on hyvä puhuja joka osaa kiihottaa kansaa ja hän osaa kiihottaa myös kansanedustajia itsekin säntäsin tuolta huoneestani kun hän sytytti tällä keskustalaisella alkiolaisella ajattelumaailmalla tuli aivan mieleen tämä maanantai eilinen kun lähdin tuolta hämeenkyröstä ajelemaan ja katselin niitä sillanpääläisiä kansallismaisemia peltoaukeita ja järveä ja

mutta enpä kuullut tuolla huoneessani sitä mitä ne perussuomalaisten vaihtoehdot ovat eikä mitään konkreettisia ilmastotoimia tiedän että edustaja meri varmasti neuvottelisi vaikka kiinan keisarin kanssa mutta ne tulokset me tiedämmekin etukäteen

en nyt ole ajatellut kiinan keisariin ottaa kuitenkaan tässä yhteyttä vaan ihan poliittisesti ja kansainvälisissä pöydissä ne varmaan sovitaan eikä keisarin keisarin kanssa mutta edustaja kettunen teille haluaisin sanoa että te ette kuunnellut edustaja kankaanniemi puhui erittäin hyvin siitä että me olemme nyt promillejahdissa että suomi on tehnyt pitkällä aikavälillä niin kuin edustaja kankaanniemi kertoi olleensa kolmekymmentä vuotta mukana

poikkeuksellisen paljon omien päästöjensä vähentämisessä niin meidän yhtiöt kuin kansalaiset ja yritykset kokonaisuutena me olemme nyt niin kun hullaantuneet tähän promillejahtiin kun meidän pitäisi olla hullaantunut juuri siitä mistä esimerkiksi minä puhuin niistä maista joilla on todella merkitystä kuten nyt tänään olen ottanut esimerkiksi kiinan joka tuottaa koko maailman päästöistä niin sinne meidän pitäisi ne panokset nyt kohdistaa tästä edustaja kettusen puheesta kuten myöhemmistäkin huomasin että se promillejahti vain jatkuu ja jatkuu ja ja sitten ollaan ihan kauhean innoissaan että nyt tehdään sitä ja tätä ja tota lisää ja lisää kurjistetaan

taloustutkimuksen tutkimuksessa oli myös otettu kantaa siihen miten hallitus aikoo kompensoida tämän pienituloisille tätähän on paljon rummutettu että me kompensoimme sen no en ole kuullut vielä miten te aiotte sen kompensoida mutta jos se tapahtuu tuloverotuksen kautta niin prosentuaalisesti se ei kohdistu niihin keiden asumis ja liikkumiskulut nousevat kovinkaan paljon ja sitten se pitäisi kohdistaa nimenomaan työmatkakuluvähennykseen ja tämä on niin kun se keino ja en ole kuullut sitä keinoa te olette kyllä kovasti rummuttanut siitä mutta sitä keinoa en ole

tämä edustaja lohen ajatus siitä että te olette järkivihreitä oli mielenkiintoinen no totta kai itseänsä mielellään kutsuu järkeväksi mutta en tiedä sitten ovatko ne muut järjettömiä yleensä kun etsitään ketä sitten tarkoitatte niillä toivottavasti ette omia hallituskumppaneitanne no se on hyvä ettette halua luoda vastakkainasettelua mutta rivien välistäkin voi voi lukea mutta joka tapauksessa te totesitte näin että eihän suomi voi lähteä sille linjalle että kaikki lähtisivät siitä että kukaan ei tee mitään mutta kun me ollaan tehty sekin täytyisi laskea ja onko sitä laskettu tästähän oli viime hallituskaudellakin paljon puhetta tekin olitte silloin vielä samaa mieltä siitä kun olimme samassa hallituksessakin mutta nyt te te olette lähtenyt tähän niin sanottuun järkivihreään malliin kyllä minä sanoisin edustaja ovaskalle etten ollenkaan väheksyisi sitä että meidän täytyy luoda painetta sinne missä sitä saastuttamista on olen itse henkilökohtaisesti todella huolissani

arvoisa herra puhemies haluaisin tässä vielä sanoa edustaja lohelle joka itse asiassa on kaikista maailman ihmisistä se jonka kanssa viimeksi olen käynyt metsän siimeksessä että

ollut kyse siitä että täällä eletään niin kuin pellossa näitten asioitten kanssa vaan päinvastoin tämä on turhaa kärjistämistä ja outoa minun mielestäni tämmöistä väittääkään kyllähän se niin on että ilmastoasioissa meidän on tehtävä kaikkemme muutoksen ehkäisemiseksi mutta me emme voi tehdä kaikkea koska ei se yksinkertaisesti ole mahdollista nyt vaikuttaa kyllä siltä että että hallitus yrittää sen tehdä ja pahoin pelkään että se koituu jopa meidän kohtaloksemme kiitoksia puhemies
arvoisa puhemies tuntuu että hallitus ja eräät edustajat täälläkin haluavat olla edelleen koko maapallon sosiaalitoimisto ja koko maapallon pelastaja tässä salissa se tie johtaa tuhoon älkää yrittäkökään sitä edustaja ovaska minä olen syntyisin teidän naapurikunnastanne ja ja haluan kyllä suojella sitä satakuntalais pirkanmaalaista maisemaa niin täydellisesti kuin mahdollista se on hienoa että te hoidatte siellä myös kylätiet ja pienet tiet kuntoon se on tärkeää omalta osaltani en halua nyt ylpeillä mutta kerron että kyllä minä olen ilmastopolitiikkaa harjoittanut omassa elämässäni ihan viime aikoina ostin puutalon jossa on maalämpö vaihdoin auton vähäpäästöiseksi autoksi sitten hankin polkupyörän kävelen paljon kierrätän syön vähän enemmän ja lajittelen jätteet ja niin edelleen jos me kaikki teemme näin kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta niin aika iso askel tulee viiden pilkku viiden miljoonan suomalaisenkin ansiosta muutosta ilmastopolitiikkaan ilman että kukaan minua pakottaa tähän joka päivä säästän rahaa kun teen näin

täällä puhuttiin vielä turpeesta ja ja puun poltosta jyväskylä yritti tässä myydä alva yhtiötänsä eli kaukolämpö sähkö ja vesiyhtiötänsä ja minun ymmärtääkseni yksi syy jota toki ei lausuttu ihan julki oli se että siellä poltetaan kahdessa isossa lämpövoimalassa turpeen ja hakkeen ja kantojen sekoitusta se on tavattoman tehokasta mutta siellä pelätään että tämä vouhotus ajaa turpeen polton kokonaan pois ja silloin siellä tulee valtavat investoinnit joihin kaupungilla ei ole varaa

vettä myydä yksityisille mutta tällaista kehitystä tässä on menossa jos tämän annetaan noin vain edetä siitä tulee tavallisille suomalaisille iso lasku ja maapallon ilmasto ei sillä valitettavasti pelastu

arvoisa puhemies pitää todella paikkansa että edustaja kilven kanssa olimme viimeksi metsässä tai minulle se viime kerta mutta kuitenkin näin näin kävimme joskushan pitää mennä metsään jotta ei mene metsään metsäasioissa metsä on hyvä paikka myös pysähtyä paitsi virkistäytyä myös miettiä maailmanmenoa kun kuuntelee tässä edustaja kankaanniemeä niin tehän toimitte justiin niin kuin te moititte että täällä hallitus toimii kierrätätte ja suojelette luontoa ei hallituskaan ole tässä sen kummemmin tekemässä kuin asettamassa vain realistiset kunnianhimoiset tavoitteet niillä on nimittäin taipumus toteutua tavoitteiden asettamisessa kannattaa olla kunnianhimoinen jos panet riman matalalle ne toteutuvat jos panet korkealle ne ja hallitus haluaa olla kunnianhimoinen ympäristökysymyksissä ja ilmastokysymyksissä isänmaallinen realistinen mutta samalla kunnianhimoinen koska jos se rima pantaisiin matalalle sekin toteutuisi ja nyt me haluamme panna sen korkealle ihan meidän itsemme takia me emme ole toisin kuin täällä edustaja meri sanoi missään promillejahdissa vaan olemme asettaneet vain järkeviä ja kunnianhimoisia tavoitteita ja uskomme että niihin päästään ja me hyödymme silloin kaikki niistä me emme sahaa kuten edustaja kilpi sanoi täällä omaa oksaa suomen oksaa

kuten täällä edustaja holopainen jo totesi monilla paikkakunnilla on itse asiassa kilpailuetu se että on etuajassa alettu siirtymään teollisuudessakin entistä ilmastoystävällisempään ja vihreämpään teollisuuteen meille syntyy silloin semmoista teknologiaa jota me pystymme hyödyntämään kotimaassa ja menemään ulkomaille myymään täällä edustaja hänninen taisi mainita raahen ssabn terästehtaan ja tulevat investoinnit esimerkkejä on suomi täynnä eli ei näitä pidä väheksyä vaan näistä pitää tehdä kilpailuetu mieluummin kuin ajatella että me sahaamme omaa oksaa samahan se koskee energiasektoria myös tässä ei oikeastaan kukaan katso promillea vaan me katsomme että me olemme sillä isolla tiellä menossa kukaan ei minun mielestäni ole nyt oikeastaan vouhottamassakaan siitä vaan vaan tarjoamassa ratkaisuja että me pystymme omiin tavoitteisiimme pyrkien ne saavuttamaan myös realistisella ja isänmaallisella tavalla ja sitten me huomaamme kun me pyrimme niihin ja pääsemme niihin että me olemme muuten kaikki voittajia siinä koska meillä on tapahtunut teollisuuden ja elinkeinoelämän murros joka on mennyt vihreään suuntaan ja samaten luontoystävälliseen suuntaan eli minun mielestäni tästä vouhottamisesta ei kannata puhua toinen asia on tämä ilmastoahdistus on tosi mitä edustaja holopainen sanoi kenenkään ahdistusta ei tule vähätellä on vakava asia jos sitä koetaan mutta itse koen niin että vastuullisena päättäjänä on kuitenkin minun tehtäväni kertoa niille ihmisille jotka kokevat ilmaston takia ahdistusta että ongelma on tosiasia eikä sitä pidä vähätellä mutta meillä on muuten ratkaisu tähän me luomme toivoa ahdistukseen emme lisää ahdistusta

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee niin kyllä minä uskon että kokonaisuudessaan ollaan tulossa tässä ilmastokeskustelussa voisiko sanoa

ja laajempaan strategiseen ajatteluun ajattelua suuntaavaan suuntaavaan suuntaan tässä tässä koska tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä itsessään jo todetaan että olennaista on siis tarkastella kokonaispäästöjen eli ilmastopolitiikan kokonaisuuden vaikuttavuutta riittävyyttä ja siihen liittyviä haasteita suhteessa vuodelle kaksituhattakolmekymmentäviisi asetettuun hiilineutraalisuustavoitteeseen ja negatiivisten päästöjen

puhutaan liikenteestä lämmityksestä puhutaan jätteistä maataloudesta sellaisista asioista joihin kansallisella lainsäädännöllä pystytään vaikuttamaan mutta aika usein se on myöskin sitten sellaista että tullaan keskusteluun juuri siitä kuinka tämä osuu yksittäiseen kansalaiseen ja mikä on se sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa sitten sillä taakanjakosektorilla olla näitä päästöjä vähentämässä kuitenkin jos ajatellaan koko maapalloa niin nehän ovat ihan samoja päästöjä tulivat ne sitten sieltä taakanjakosektorilta tai tulivat ne sitten sieltä päästökauppasektorilta tai sitten niin kuin tässä puhutaan että seuraavaksi tämä maankäyttösektori halutaan ottaa myöskin mukaan tarkasteluun eiväthän ne päästöt itse tiedä mistä ne ovat niitä samoja päästöjä tämä luokittelu lähtee meistä ihmisistä meistä lainsäätäjistä millä tavalla me haluamme mistäkin lähteestä tulevia päästöjä luokitella se mikä tässä on hankalaa niin nämä päästöjen hinnoittelut eivät ole suinkaan yhteismitallisia elikkä tietyllä tavalla me kansallisesti voimme kiristää kiristää kiristämistään näitten päästöjen hinnoittelua hinnoittelua ja sitä kautta aiheuttaa sitä sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja sitten samanaikaisesti maailmalla hyvinkin eri tavoin hinnoitellaan esimerkiksi päästökauppasektorilla olevia suurimpia päästäjiä päästäjiä esimerkiksi energiasektoria joka tuottaa kahdeksankymmentä prosenttia päästöistä sen tähden yrittänyt itse tässä omassa ilmastolinjassani miettiä mikä on sen kokonaisuuden kannalta kaikkein tärkeintä mistä saadaan ikään kuin eniten niitä päästöjä vähennettyä ja kuitenkin sitten samalla pystytään huolehtimaan siitä että se on taloudellisesti järkevää sen takia niin kuin täällä joku kollega totesi vaikka vaikka suomessa lopetettaisiin suurin piirtein hengittäminen niin se ei

ehkä siirryn ihan muutaman sanan sanomaan tuolta

arvoisa puhemies vielä jatkan muutaman sanasen elikkä elikkä jos ajatellaan tätä laajaa kokonaisuutta niin todellakin se että me pystyisimme taloudessa löytämään energiantuotantoa joka on joka on päästötöntä joka ei tuota lisää hiilidioksidia tähän ilmakehään niin se olisi oleellista silloin me tulemme siihen kysymykseen jota täällä salissakin on jo kosketeltu ja itsekin käytin aikaisemmin siitä että silloin kun puhutaan siitä päästöttömästä sähköntuotannosta niin pitää ymmärtää että tarvitaan energianlähteitä huomattavan paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä me emme pysty sitä esimerkiksi uusiutuvalla kotimaisella sähköntuotannolla tuottamaan täällä on moneen kertaan tämä ssab nostettu esille elikkä entinen raahen rautaruukki jos me haluamme tuottaa sen tehtaan teräksen päästöttömästi niin se tarkoittaa sitä että kaksikymmentä prosenttia suomen sähköntuotannosta on silloin kiinni siinä yhdessä ainoassa tehtaassa ja silloin pitää ymmärtää että tämmöiseen vetytalouteen siirtyminen vaatii valtavat määrät lisää energiaa jotta jotta se siirtymä voidaan tehdä ja nimenomaan päästötöntä energiaa sen takia minusta tuntuu että me joskus puhumme erimitallisista asioista kun me näistä päästövähennyksistä täällä tosiaankin sitten puhutaan siitä mitä itse kukin pistää suuhunsa kun samanaikaisesti pitäisi ymmärtää että on kysymys tavallaan semmoisesta megaluokan

energiatalouden isosta suunnanmuutoksesta ja siitä olemmeko me valmiita miettimään millä näin valtavat määrät energiaa mitä vetytalous tarvitse että millä sitä ruvetaan tuottamaan itse näen ainakin tällä hetkellä kun kun ei ole vielä uusia keksintöjä tullut että ei ei juuri ydinvoimaa voida sivuuttaa tässä keskustelussa on aivan mahdotonta siirtyä sen luokan päästöttömään sähköntuotantoon ilman ydinvoiman merkittävää lisäämistä olemmeko me sitten siihen valmiita ja mitä muita mahdollisuuksia on niin tämä minun mielestäni pitäisi tässä keskustelussa pitää koko ajan mukana jotta ymmärretään tätä suurta kokonaisuutta mutta ehkä tämä nyt riittää tähän tämän illan ympäristövaliokunnan sinällänsä ihan

energiantuotanto tulisi myöskin liittää tähän lisäksi mukaan

kiitos

arvoisa puhemies haluan ensinnäkin kiittää vielä tästä hyvästä keskustelusta tässä keskustelussa on tullut paljon näkökulmia ja näkökohtia esille ja tässä on puhuttu köyhänkin asiasta tästäpä onkin hyvä tuoda esille santeri alkion ajatus että pitää olla aina vahvasti köyhän asialla ja mikä on parasta köyhän asian hoitamista se että on vahva valtion

tässä edustaja toi esille että hallitus on maailmanpelastaja ja ja maailman sosiaalitoimisto no tähän maailman sosiaalitoimisto asiaan en ota sen enempää kantaa mutta maailmanpelastajana yksi semmoinen näkökulma on hyvä tuoda esille että cleantech tämä suomalainen teknologia puhtaitten teknologioitten toiminta on jo merkittävä tuote suomen taloudelle tässä meillä on valtavasti kasvupotentiaalia kun ilmaston lämpenemisen hillitsemistä jo käsitellään laaja alaisesti ja globaalisti tässä on hyvät kasvun markkinat suomalaisille cleantech yrityksille ja sitä kautta me saamme valtion kassaan lisää tuloja ja ja sitä kautta pidämme huolen että köyhän asia tulee kuulluksi

arvoisa puhemies te olette käyneet täällä

iltapäivänä ja iltana koskien ilmastokertomusta kaksituhattayhdeksäntoista meitä oli joukko kansanedustajia jotka tapasimme kiinan suurlähettilään tässä hetki sitten minkä vuoksi en pystynyt tähän keskusteluun osallistumaan mutta voinette arvata että kiinan suurlähettilään kanssa puhuttiin ilmastonmuutoksesta tuon hieman esille tämän puheenvuoroni lopussa sitä keskustelua joka täällä on varmasti ollut tänään myöskin esillä että mikä suomen vastuu on tässä verrattuna sitten moniin toimijoihin mukaan luettuna se valtio jonka tässä juuri äsken mainitsin voin sanoa siitä pari huomiota edustaja kankaanniemi käytti tässä mainion puheenvuoron jossa hän pohdiskeli omaa yksilöllistä toiminnallisuuttaan ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tietenkin täytyy ihailla tuota systemaattista lähestymistapaa me kaikki täällä varmaan kuitenkin isommalla joukolla olemme sitä mieltä että yksilöllisiä ponnistuksia tarvitaan mutta epäilemättä ilmastonmuutos vaatii yhteiskunnallisia ponnistuksia me yhdessä teemme sen kokonaisuutena ja sitä kautta me tarvitsemme politiikkaa joka on vastuullista suhteessa joka ohjaa myöskin meidän yksilöiden käyttäytymistä joukkona siis ei vain yksilöinä arvoisa puhemies halusin ensimmäiseksi kertoa oikeastaan omalta puoleltani sen miten tämän ilmastonmuutoksen merkittävyyden olen ymmärtänyt tämähän ei ole niin kauhean ikiaikainen ilmiö että on ruvettu todella oivaltamaan se että hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä josta sitten seuraavat ne muutokset joista täällä on tänään paljon puhuttu on vielä tahoja jopa globaalimitassa merkittäviä tahoja jotka vähättelevät ilmastonmuutosta mutta jos antaa tutkijoiden ja tieteellisen tieteellisen tiedon tässä nyt vaikuttaa taustalla niin kannattaa muistaa me kaikki tiedämme viimeisimmän jääkauden joka kesti noin satatuhatta vuotta ja mannerjää sitten vetäytyi täältä euroopasta keski euroopasta ja myöskin täältä pohjoiselta alueelta eli suomikin tuli mannerjään alta sitten esille aikanaan noin kymmenentuhatta vuotta sitten nämä seudut ovat olleet jo jäästä vapaita tämän sadantuhannen vuoden purkaantuminen tapahtui ja se jää suli noin viidentuhannen vuoden aikana karkeasti ottaen viidentuhannen vuoden aikana maapallon keskilämpötila lämpeni tuon viidentuhannen vuoden aikana noin viisi astetta eli viidentuhannen vuoden aikana viisi astetta maailman keskilämpötila lämpeni eli keskimäärin noin tuhannessa vuodessa yhden asteen nousu sulatti pysyvän mannerjään täällä keski euroopassa ja pohjois euroopassa eli jääkausi loppui siihen nyt me olemme sitten tilastollisesti tarkastelemassa maapallon keskilämpötilaa tämän päivän tilanteessa ja maailma on nyt lämmennyt maailman keskilämpötila on noussut hieman yli sadassa vuodessa eli teollisella kaudella tuhatkahdeksansataa luvun lopusta tähän päivään yhden asteen siis se on noussut yhden asteen nyt sadassa vuodessa kun aikanaan sulatti keskimäärin tuhannessa vuodessa yhden asteen nousu nyt me jo tiedämme nyt me jo tiedämme että vaikka teemme parhaatkin temput mitä pystymme tekemään niin me pystyisimme kaksituhattasata luvun alkuun ehkä hillitsemään ilmastonmuutoksen lämpötilan nousun yhteen pilkku viiteen asteeseen siihen me nyt tähtäämme me olemme siis järisyttävän muutoksen edessä niin järisyttävän muutoksen edessä on kaikille tuttu maailmankartta ja sieltä pohjoinen jäämeri jota peittää pysyvä ikijää se on valkoinen pläntti siellä pohjoisessa pohjoisnapa on siis pysyvän ikijään alla tällä hetkellä laskelmat viittaavat täsmälleen siihen että tuo ikijää on rajulla vauhdilla sulamassa niin että tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulta tähän päivään neljäkymmentä prosenttia pysyvästä jääpeitteestä

sulamistahti on myöskin samantyyppistä mutta tämä pysyvä jääpeite häviää muun muassa keskustelu koillisväylästä että kierretään venäjän pohjoisosista aasian puolelle menettää merkityksensä koska kaksituhattaviisikymmentä luvulla laivat menevät suoraan ylitse pohjoisnavan ei ei ole enää pysyvää jääpeitettä näin rajusta muutoksesta on kysymys ja tälle asialle enää ei mahda mitään tämä asia tulee jo tapahtumaan siis joka tapauksessa tämä ilmasto on sen verran lämmennyt että joka tapauksessa tuo jääpeite sulaa pois nyt me ehkä ymmärrämme sen että mittakaava vaikutuksiltaan kun vertasin jääkauteen on tätä tätä suuruusluokkaa eli olemme todella huippusuuren merkittävän haasteen kanssa tekemisissä ja täällä suomessa se on sitäkin suurempi kun maailman keskilämpötila on noussut tässä hieman yli sadassa vuodessa sen yhden asteen suomessa keskilämpötila on noussut kaksi astetta jos se kaksituhattasata luvun alkuun nousee yksi pilkku viisi astetta maailmassa suomessa se nousee joka tapauksessa kolme astetta me tiedämme että me olemme asteittain siirtymässä jos ei nyt vielä subtrooppiseksi alueeksi sekin aika saattaa tulla tätä tietä mutta joka keski euroopan nykyinen ilmasto tulee olemaan suomessa jo tässä meidän lastemme elinaikana meidän lastemme elinaikana tulee olemaan sitä eli me tajuamme että nyt me puhumme todella suuren mittaluokan asiasta jos me emme poliittisina päätöksentekijöinä täällä suomessa ja laajemmin maailmalla ota tätä vakavasti me emme ota mitään asioita vakavasti sen takia täytyy suhtautua täydellä huolellisuudella siihen mitä näiden asioiden suhteen tehdään sitten se argumentti suomen päästöt maailman mittaluokassa ovat sitten promillen luokkaa diidadaadadaa eihän tässä nyt suomalaisilla ilmastotoimilla vaikuteta maailmassa mihinkään tämä argumentti on tietenkin aivan totta yksittäiset edustaja toimi kankaanniemen toimet eivät muuta maailman ilmastoa mutta toimi kankaanniemellä on mahdollisuus vaatia muilta toimia myöskin kun hän itse toimii ja pieni suomi voi olla edelläkävijä sekä teknologian kehittämisessä että poliittisten vaatimusten esittämisessä kun se itse ne täyttää ensin sen jälkeen me voimme keskustella kiinan kanssa silmästä silmään ja sanoa että teiltäkin edellytetään yhdysvaltojen kanssa teiltäkin edellytetään eli tämä on se vuorovaikutus mitä tässä tarvitaan ja sen takia meidän on oltava tässä tiennäyttäjä ja toimittava myöskin itse

arvoisa puhemies vielä muutama sananen

siitä näkökulmasta että tarvitseeko ja kannattaako suomen tehdä mitään meidän pitäisi pystyä jakamaan semmoinen ymmärrys ja visio siitä että jos ja kun maailma haluaa ratkaista tämän ilmastonmuutoksen se tulee tarkoittamaan sitä että maailmanlaajuisesti tullaan siirtymään vähähiiliseen toimintaan kaikilla sektoreilla ja nyt meidän pitäisi päättää olemmeko me mukana tuossa junassa ja kannattaako meidän nimenomaan suomessa ripustautua tällaiseen auringonlaskun teknologiaan ja auringonlaskun energiantuotantomuotoihin minun mielestäni ei kannata ja minun mielestäni reilu muutos tarkoittaa sitä että tuetaan tässä siirtymässä mutta reiluus tarkoittaa myös sitä että meidän pitää meidän pitää tuottaa suomalaisille ja yrityksille nimenomaan visio siitä että emme rakenna semmoista ansaa että tarjoaisimme sen käsityksen että mitään vähäpäästöisiä ratkaisuja ei pitäisi toteuttaa tai että tätä siirtymää voitaisiin vielä lykätä meidän nimenomaan pitää kannustaa siihen ja luoda vakaa toimintaympäristö sille että kaikki ne ihmiset jotka tekevät ratkaisuja oman asumisensa ja liikkumisensa suhteen tässä hetkessä tänä päivänä tekevät vähäpäästöisen ratkaisun ja sijoittavat siihen he voivat luottaa että pitkällä aikavälillä se on se kannattavin ja taloudellisin ratkaisu sen lisäksi että että he pystyvät olemaan tyytyväisiä siihen että he ovat pystyneet vähentämään omia ilmastopäästöjään tämä sama pätee yritysten investointeihin täällä on käyty keskustelua esimerkiksi siitä että monet polttolaitokset tarvitsevat tehosteaineena turvetta se on hyvä esimerkki siitä että meiltä on puuttunut tämmöinen visio

hyvin monessa monessa laitoksessa tämä on itsenäisesti nähty ja on valittu oikeita ratkaisuja mutta sitten isoja laitoksia joissa ei ole niin tehty mutta nyt viimeistään meidän pitää luoda se näkemys ja visio jotta nämä ratkaisut jatkossa ovat nimenomaan järkeviä ja nimenomaan suomalaisten ihmisten sekä ja jotta he he pystyvät luottamaan siihen että tekevät oikeita ratkaisuja

herra puhemies tästä edustaja holopaisen puheenvuorosta on helppo jatkaa se menee juuri näin että kun kaikki tekevät vähän niin siitä tulee paljon sen takia myöskin tässä ilmastovuosikertomuksessa on hyvä muistaa se että täällä on otettu nämä kunnat ominaan huomioon ja se miten paljon kunnat ja kuntayhtymät voivat tehdä

niitä toimenpiteitä mitä voidaan tehdä siellä paikallisesti kun niitä investointeja sitten jatkoon ruvetaan suunnittelemaan ei niitä tarvitse tehdä nyt ja heti mutta siinä vaiheessa kun tullaan niitten vaikka lämpölaitosten käyttöiän päähän tai on se sitten vedenpuhdistamo tai mikä vaan

toivoisin että vaikka tässä nyt peilataan viime vuoden tekoihin niin muistettaisiin myös tulevaisuuden osalta se että kunnilla on myös merkittävä rooli näissä ilmastoteoissa

niin me voimme vaatia muilta se on ihan oikea argumentti ja se on tässä kuulunut moneen kertaan toinen seikka jota tässä täytyy korostaa ja sitäkin olette korostaneet puheenvuoroissanne on se että kun tässä kehitetään nyt uutta teknologiaa jolla tätä ilmastonmuutosta voidaan torjua niin jos siinä tartumme ensimmäisenä tähän asiaan niin me pystymme paljon saamaan aikaiseksi myöskin työllistämään täällä tuotekehittelyä saamme sitä kautta bisnestä aikaiseksi eli tämä on kaikki tässä tärkeää huomioida haluan muistuttaa siitä tilanteesta miten me olemme eräällä lohkolla esimerkiksi jääneet onnettomasti jälkeen muistan yhdeksänkymmentä luvulla tässä samassa salissa kun keskusteltiin energiaratkaisuista silloin joku toi esille tuulivoiman ja täällä oli ihan pilkkaa silloin tuulimyllyilläkö täällä meidän energiatuotantomme hoidetaan emme tehneet sitä kunnolla panostaneet tuulivoimaan nyt eräät muut maat ovat tehneet siihen paljon tanskassa neljäkymmentä prosenttia energiatuotannosta tänään tulee tuulivoimasta se on yksi johtavimpia maailmassa myöskin tuulivoimateknologian viennissä tämä on tanskalle trademark se nimenomaan pystyy sillä profiloitumaan me jäimme siitä jälkeen ja nyt täytyy vain toivoa että tässä ilmastonmuutospuolella jossa me nyt olemme edelläkävijöitä myöskin tavoiteasettelun kautta ei tällä tavalla pudottaisi kyydistä vaan voitaisiin hyödyntää myöskin suomen oma taloudellinen osaaminen näissä asioissa ja sitä kautta myöskin saada elinkeinoelämälle hyötyä ja työpaikkoja tähän maahan entistä enemmän
arvoisa herra puhemies minä ja perussuomalaiset emme missään tapauksessa vastusta teknologiaan panostamista kannatamme kaiken sen edistämistä millä voidaan päästä suomalaista tuotantoa kehittämään ja viemään maailmanmarkkinoille tältä osin sitä tarvitaan kiinassa tarvitaan intiassa puolassa ja niin edelleen todella paljon ja siihen kannattaa panostaa mutta joilla me lyömme suomalaista autoilijaa tai asujaa me emme ole kannattamassa se on kohtuutonta siksi olen tässä näin jyrkkänä tuo jyväskylähän kaupunki jonka valtuustossa istun on suomen puurakentamisen pääkaupunki sinne on rakennettu puukerrostaloja ja siellä suositaan puurakentamista olen ylpeä siitä minusta on hienoa minusta on hienoa että suomessa rakennetaan puusta niin paljon kuin mahdollista ja miten se on järkevää ongelmia niissä kerrostaloissa tietysti varmaan on esimerkiksi melun suhteen ja muuta mutta siitä huolimatta tämä kehittyy ja me emme vastusta sitä se on aivan selvä asia ydinvoiman suhteen on tietysti hyvin mielenkiintoinen kysymys mikä on vihreitten kanta tänä päivänä ydinvoiman osalta edustaja essayah käytti erinomaisen puheenvuoron ssabn raahen terästehtaan tulevaisuudennäkymistä valtava määrä tarvitaan lisää sähköä jos ja kun toivottavasti mennään siihen suuntaan siellä se on suomen suurin yksittäinen hiilidioksidipäästäjä mutta jos te vastustatte ydinvoimaa te vastustatte turvetta ja te vastustatte likipitäen kaikkia mahdollisia muotoja niin eihän siitä mitään tule näivettyminenhän suomea kohtaa vaikka kuinka paljon pantaisiin panoksia niihin toimenpiteisiin mitä te esitätte ihmisten kiusaksi suorastaan eli tarvitaan sellaista maltillista järkevää harkittua toimintaa tässä ilmastopolitiikassa me emme kiistä ilmastonmuutosta mutta haluamme järkevää harkittua politiikkaa toimenpiteitä ja todella se sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus mukaan ja sitä pelkään että se tässä on jäämässä pahasti jalkoihin hallitukselta tänä päivänä

arvoisa herra puhemies halusin sanoa edustaja malmille että emmehän me lämmöntuotannossa ja energiantuotannossa nytkään käytä kappaletavaraa vaan vaan se nimenomaan on sitä oheistuotetta oksia latvoja kantoja jotenkin tuntuu oudolta että tämä olisi uusi keksintö vaan näinhän ei ole puuta ei kasvateta lämmön se on sitä sivutuotetta millä se sitten tapahtuu enkä enkä minä näe että tässä ollaan millään tavalla ripustautumassa vanhaan teknologiaan vaan siirtymässä kestävällä tavalla uusiin ja puhtaampiin menetelmiin

se tulee näissä keskusteluissa sieltä suunnasta hyvin usein semmoisella semmoisella asetuksella että ikään kuin me ripustautumassa ja ja roikkumassa vanhassa että emme voi päästää tästä irti ei se niin ole hoskosenkin monissa puheenvuoroissa on käynyt hyvin ilmi se kuinka kuinka tämä oikein tapahtuu kestävällä ja järkevällä tolkun tavalla

niin kuin mitään ei olisi tapahtunut mutta mehän olemme tehneet aivan valtavasti ja varsinkin mitä esimerkiksi teollisuuden päästöihin liittyy miksi tätä ei tunnusteta miksi sitä ei tuoda esille että on tehty jo tosi paljon pitää myös tehdä vielä paljon se on selvä asia ei sitä kukaan kiistä mutta järkevällä kestävällä tavalla edustaja kiljusta haluan kiittää kyllä erittäin hyvästä ravistelevasta puheenvuorosta siitä missä tilanteessa me ihan oikeasti elämme ja mitä meidän pitää tehdä kyllähän se niin on että että ei voi kuin toivoa että voisimme tehdä kaiken ihan kaiken tämän tämän ilmiön pysäyttämiseksi ja ja että saataisiin edes jollain tavalla aisoihin tämä kohtalo mikä meitä siellä odottaa

mutta kun se vain tahtoo olla niin että me emme voi tehdä kaikkea mutta me voimme tehdä kaikkemme kiitos

helposti energiapoliittiseksi keskusteluksi enkä halua sitä nyt avata sen enempää kuin että edustaja kankaanniemelle joudun toteamaan tästä ydinvoimasta kun te nostitte sen esille että myöskään tämmöinen ydinvoimausko ei tässä nyt ole kyllä se ainoa autuaaksi tekevä ydinvoiman iso ongelma on niin isoon koriin aina järkevämpää on maissa toimia niin että energiapolitiikka on mahdollisimman hajautettua hajautettua monessa mielessä sekä erilaisista energiaa että myöskin fyysisesti maantieteellisesti hajautettua ydinvoimalaitosten suuri ongelma on se että ne ovat niin keskitettyjä jättiläisiä silti en tässä nyt absoluuttisesti ole ydinvoimaa torjumassa mutta totean tämän johdannoksi siihen ettei ydinvoimakaan tässä ole autuaaksi tekevä

arvoisa puhemies edustaja kiljunen tuossa oikeastaan vei sanat suustani ihan samoin miettein olen tästä ydinvoimasta jos mietitään tätä rakenteilla olevaa ydinvoimalaa joka ei ole vielä tuottanut siis sähköä ollenkaan niin meillä on näköpiirissä se että tarvitaan semmoisia ketteriä ratkaisuja ja jos miettii tätä energiantuotannon hajauttamista kun puhutaan tämmöisistä alueellisista vaikutuksista niin siinä suhteessa nimenomaan nämä hajautetut ratkaisuthan ovat paljon parempia jotta sitten alueilla saadaan hyödynnettyä sen tyyppisiä energiantuotantomuotoja mikä missäkin on kätevin meillä on esimerkiksi nyt viimeisintä uutta tietoa siitä että suomessa on alueita joissa esimerkiksi geotermisen energian hyödyntäminen on ihan maailman huippuluokkaa kaikkia tällaisia asioita pitää tässä puntaroida edustaja kilven kommenttiin siitä

ja hyvä että meillä on nyt hallitus jonka keskiössä ovat nämä ilmastoasiat jatkossa sitten nähdään millä tavalla toteutamme tämän reilun muutoksen hallituksella on vakaa aikomus tehdä se niin että kenenkään elämää ei kurjisteta vaan päinvastoin luodaan sitä toivoa ja tulevaisuutta

puhemies ei tarvita mitään ydinvoimauskoa riittää että katsoo ipccn suosituksia ja skenaarioita joissa todetaan että ilmastonmuutosta globaalisti ei pysty hillitsemään ilman ydinvoimaa tämä on tosiasia ja minä toivoisin että kaikki suomen puolueet tunnustaisivat avoimesti ja joka yhteydessä tämän tosiasian meillähän on suomessa sillä tavalla erinomainen tilanne että kansalaisten luottamus ydinvoimaan on korkealla tasolla suomalaiset hyväksyvät lähes puolet suomalaisista ydinvoiman meillä on ilmeisesti maailman ydinvoimamyönteisin parlamentti kun katsotaan vaalikonevastauksia ja tämä onkin todella tärkeää jos suomi haluaa tästä yhteiskunnan sähköistymisestä selvitä kunnialla nimittäin on on esitetty sellaisia arvioita että yksin teollisuuden julkiset ulostulot viittaavat siihen että sähkönkäyttö tulee kasvamaan nykyisestä noin kahdeksastakymmenestäseitsemästä terawattitunnista noin sataankolmeenkymmeneen terawattituntiin vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa tämä tarkoittaa sitä että valmistumassa oleva olkiluodon kolmas reaktori plus hanhikiven reaktorikaan eivät riitä täyttämään tätä kasvavaa sähkön tarvetta tämä tarkoittaa sitä että suomea uhkaa sähköpula ja sama haaste koskee itse asiassa koko pohjoismaista sähkömarkkinaa kaikki pohjoismaat sähköistyvät vauhdilla ja sitä sähköä ei yksinkertaisesti riitä jos meillä ei ei järkeviä investointeja tehdä ydinvoima on siis toisin sanoen suomessakin aivan välttämätöntä paitsi siinä suuressa mittaluokassa myöskin tässä kehitteillä olevassa pienemmässä mittaluokassa eli pidän erittäin tärkeänä sitä että jos hallitus nyt haluaa olla ilmastohallitus

mahdollinen vastaus tähän teollisuuden kasvavaan sähkötarpeeseen mutta sen lisäksi saadaan hyödynnettyä ydinvoimaa ratkaisemaan kaukolämmön tuotannon päästöjä eli viittaan edelleen tähän vttn eiliseen tiedotteeseen jossa kerrottiin että vtt lähtee kehittämään suomalaista ydinkaukolämpöä ja tämä on sellainen teknologinen avaus johon tämänkin hallituksen kannattaa nyt kiinnittää huomiota tehdä niitä lainsäädäntömuutoksia pienydinvoima tulee kannattavammaksi sekä tarvittaessa tehdä tk panostuksia jotta suomi olisi edelläkävijä muussakin kuin kunnianhimossa

arvoisa puhemies ei mennä syvemmälle tähän ydinvoimadebattiin sinänsä mutta haluan vielä vain korjata sen ettei kenellekään jää väärää käsitystä tässä edustajien puheista että yksikään eduskuntapuolue ei myöskään vihreät ole missään tapauksessa poistamassa ydinvoimaa tästä energiapaletista joka suomella on kun täällä käytettiin puheenvuoroja joista näin voisi päätellä vihreät vihreät totta kai näkevät että ydinvoima on osa tätä ratkaisua siinä varmaan sitten on eroavaisuuksia puhutaanko lisärakentamisesta tai näistä pienydinvoimaloista

puhemies ihan lyhyesti vielä myöskin tästä edustaja vestmanin puheenvuorosta hän sanoi että hän ei ole ydinvoimauskovainen en nyt ota ihan siihen kantaa voiko tämän johtopäätöksen teistä tehdä mutta totesitte joka tapauksessa että ilmastonmuutosta globaalimitassa ei voida ratkaista ilman ydinvoimaa tuo lause saattaa pitää paikkansa saattaa ettei pitää paikkaansa yhtä lailla voi sanoa että ilmastonmuutosta globaalimitassa ei voida torjua ilman vesivoimaa ilman aurinkovoimaa ilman tuulivoimaa ilman geotermistä voimaa ja niin edelleen mehän voimme sen määritellä kuinka haluamme me tarvitsemme näitä hajautetusti erityyppisiä energialähteitä jos te sanoitte näin en ole ihan varma mutta voi pitää ehkä paikkansakin mutta jos sanoitte näin että suomen parlamentti eli tämä eduskunta joka tässä on on koko maailman mitassa ydinvoimamyötämielisin niin saattaa olla tai saattaa olla olematta näitä vertailuja voi tehdä mutta se on ainakin varmaa että suomi jo tällä hetkellä on yksi maailman ydinvoimariippuvaisimmista maista tässä me olemme siinä riskissä että me panemme nyt munat yhteen koriin ja tässä suhteessa kaikki ne toimet jotka hajauttavat energiatuotantoa ovat eduksi suomelle suomalaisille kaikista lähtökohdista energiaturvallisuuden lähtökohdista jopa fyysisen turvallisuuden lähtökohdista ja siinä suhteessa tässä on järkevää hakea vaihtoehtoja muitakin kuin vain ydinvoima korostamatta sen merkitystä

arvoisa puhemies on mielenkiintoista ollut seurata kun tämä lakialoite on esitelty mediassa miten sitten sosiaalisessa mediassa on käyty keskustelua tämän ympäriltä kun tässä lakialoitteessa sattuvat esiintymään sanat maahanmuutto ja kotouttaminen niin se on saanut poterot valmiiksi siellä innokkaimmat ovat pitäneet tätä jonkinlaisena rasistisena lakiesityksenä ja sitten toiset ovat olleet sitä mieltä että tämä ei riitä enemmän pitäisi leikata sosiaaliturvaa ja muuta vastaavaa mutta nyt arvoisat kollegat ja te jotka seuraatte tätä kenties netin kautta toivon että oikeasti tutustutte siihen mistä tässä lakialoitteessa on kysymys tämä on lähtenyt liikenteeseen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä jossa todetaan suomen kotouttamispolitiikasta että se ei nykyisellään toimi ja tilanteen korjaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja näistä uusista ratkaisuista nostetaan esille maahanmuuttajien pitkittyneen työttömyyden syynä erityisesti puutteellinen kielitaito tarkastusvaliokunta piti hälyttävänä sitä että kotoutumiskoulutuksen tavoitekielitason saavutti vain vajaa kolmekymmentäviisi prosenttia koulutuksen päättäneistä tämä oli siis vuosina kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakuusitoista

niinpä sitten kd ryhmässä olemme lähteneet pohtimaan millä tavalla pystyisimme tekemään sellaisen lakiesityksen joka olisi edesauttamassa näitten työllisyysedellytysten eli kielitaidon hankkimista hankkimista ja joka olisi kannustava valiokunta muuten totesi myös yleisesti näin että myös sosiaaliturvaa tulee mitoittaa työntekoon kannustavaksi ja valiokunta katsoi vielä että kotoutumiskoulutuksen kieliopintojen velvoittavuutta tulee lisätä siten että osana kotoutumissuunnitelman noudattamista maahanmuuttajan on osoitettava kokeella saavuttaneensa tavoitekielitaidon tason tietyn ajan kuluessa valiokunnan mietinnössä todetaan vielä että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin tämän kotouttamiskoulutuksen kieliopintojen uudelleenjärjestämiseksi jotta opetuksen laatu turvataan ja oppimistulokset paranevat vastaamaan niille asetettuja oppimistavoitteita sekä työelämän kielivaatimuksia tämä on siis koko eduskunnan yhteistä tahtotilaa ja voisi sanoa että siihen vastaamiseksi kristillisdemokraatit ovat lähteneet tätä lakiesitystä tekemään haluaisin vielä nostaa esille nykyisen työministerin tuula haataisen pohdintaa muistaakseni hän nosti esille erityisesti

tasa arvokysymyksen elikkä siellä kotoutumisen kokonaiskatsauksessa jonka työministeri on tuottanut ja johon ministeri haatainen viittasi kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen että monet maahanmuuttajanaiset hakeutuvat usein esimerkiksi hoiva aloille ja siellä tämä kielitaitovaatimus on vielä kovempi kuin se on esimerkiksi monesti miesvaltaisilla aloilla vaikkapa teollisuudenaloilla ja ja sillä tavoin erityistä painoa tulisi pistää sille että tämä maahanmuuttajanaisten kotoutuminen kielikoulutuksen kautta on mahdollisimman hyvää ja tehokasta heidän kielitaitovaatimuksensa työelämässä on useimmiten vielä miehiä korkeampi mutta sitten tähän itse aloitteeseen eli jos mitä muissa pohjoismaissa on tehty niin muissa pohjoismaissa on todettu että heidän on ehdottomasti lähdettävä muuttamaan kielikoulutustaan sillä jos halutaan sosiaaliturva pitää korkeana hyvinvointiyhteiskunnassa niin se voidaan säilyttää ainoastaan korkealla työllisyysasteella silloin on tärkeää että kaikki mahdolliset tahot osallistuvat työelämään ruotsin pääministeri löfven lupasi ennen parlamenttivaaleja kaksituhattakahdeksantoista että ruotsin toimeentulotukea tullaan jatkossa saamaan vain kielikouluttautumista vastaan tämä oli siis sosiaalidemokraattien mielestä tärkeää koska kieli on avain työmarkkinoille

suomen olisi ehdottomasti pysyttävä mukana tässä hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä eikä eristäydyttävä siitä kehityksestä jota muualla pohjoismaissa tapahtuu maahanmuuttajien paremman työmarkkinoille integroimisen eteen siinä mielessä tulisi olla tämä kannustin rahallinen kannustin hankkia parempi kielitaito suomen perustuslaki kuitenkin rajaa joiltain osin näitä muutosvaihtoehtoja esimerkiksi toimeentulotukea ei voi maahanmuuttajilta puolittaa niin kuin tuossa tanskan mallissa on tehty ja lisätä siihen kielilisää koska toimeentulotukea pidetään suomessa perustuslain suojaamana etuutena eikä edes sen indeksiin saa koskea toisin kuin kaikkien muiden tukimuotojen kohdalla tämähän testattiin viime kaudella kun hallitus yritti vuonna kaksituhattakuusitoista laskea maahanmuuttajien saamaa työmarkkinatukea mutta perustuslakivaliokunta tyrmäsi tämän aloitteen niinpä me kristillisdemokraatit olemme miettineet millä tavalla tätä uudistusta voisi viedä eteenpäin ilman että se törmää tähän perustuslakiin ja ratkaisu on se että meidän mielestämme tämä tulee osoittaa siis kaikille elikkä kaikkien tulee pystyä osoittamaan suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja sitä kautta pääsemään paremmalle tukitasolle eli työmarkkinatukea lasketaan aluksi kaikkien osalta

tällaiset erilaiset lisät työttömyysturvassa eivät ole mikään poikkeus on kysytty että kuinka voisi olla tällainen kielilisä eikö se ole yhdenvertaisuutta vastaan meillä on tällä hetkellä nykyisessä peruspäivärahassa kuusi erilaista korotusperustetta sieltä löytyy se että työvoimakoulutukseen osallistumisesta voi saada korotusta omaehtoiseen opiskeluun voi saada korotusta jos on kuntouttavassa työtoiminnassa siihen voi saada korotusta samoin työ ja koulutusohjelmaan osallistumalla osallistumalla maahanmuuttajan omaehtoisella opiskelulla ja ja työnhakuvalmennukseen osallistumalla eli on kuusi erilaista mahdollisuutta nostaa sitä peruspäivärahansa tasoa sama juttu on työmarkkinatuessa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen nostaa sitä työmarkkinatuen perustasoa

puhumattakaan siitä että tänä päivänä monenlaisissa erilaisissa työehtosopimuksissa mielellään haluttaisiin erilaisia lisiä muun muassa kielilisiä eli tällaiset erilaiset lisät eivät ole millään tavalla poikkeuksellisia puhumattakaan siitä että ne olisivat jollakin tavalla jotakin henkilöä tai väestöryhmää syrjiviä todellakin me näemme tärkeänä sen että ihminen parantaa työmarkkinavalmiuksiaan se on jo itsessään hänelle tärkeää että hän pääsee paremmin työmarkkinoille mutta se että näillä valmiuksilla vielä on mahdollisuus korottaa oman sosiaaliturvansa tasoa on mielestämme juuri sitä kannustavuutta jota suomalainen sosiaaliturva tarvitsee kristillisdemokraatit haluavat tämänkin ratkaisun tarjota auliisti punamultahallituksen toteutettavaksi kuten tämän meidän kannustavan perusturvan mallimme ylipäätänsäkin ja olemme todellakin tyytyväisiä siitä että hallitus laittaa nyt tuon sosiaaliturvauudistustyöryhmän liikenteeseen ja olen iloinen että voin omaa puoluettani siinä olla edustamassa toivomme että todellakin yhteistyössä me voisimme olla parantamassa suomessa kaikkien ihmisten työelämävalmiuksia ja mahdollistamassa sen että jokainen pääsisi kiinni työhön ja sitä kautta myöskin rakentamaan omaa tulevaisuuttaan

arvoisa puhemies edustaja essayahin lakialoitteessa siis ehdotetaan että täyden työmarkkinatuen voisi jatkossa saada todistamalla suomen tai ruotsin kielen taitonsa lakialoitteen perustelujen mukaan kielitaidon voisi todistaa esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella tai yleisellä kielitutkinnolla ilman sitä työmarkkinatuki olisi yhdeksänkymmentä prosenttia täydestä määrästä arvoisa puhemies tämä edustaja essayahin lakialoite tuo hyvän ja tarpeellisen lisän maahanmuuttopoliittiseen keskusteluumme lakialoitteen tavoitteena on muun muassa kannustaa maahanmuuttajia hankkimaan sellainen kielitaito joka edistäisi heidän työllistymistään suomessa ja tähän aloitteeseenhan on haettu esimerkkiä muiden pohjoismaiden lainsäädännöstä siltä osin kuin se on nykyisen perustuslakimme puitteissa mahdollista arvoisa puhemies joidenkin maahanmuuttajaryhmien työllisyysaste on suomessa hälyttävän matala suunnilleen jopa vain kahdenkymmenen prosentin suuruusluokassa jos maahanmuuttajat joutuvat turvautumaan sosiaalietuuksiin ja tulonsiirtoihin verojen maksamisen sijaan he eivät auta parantamaan meidän huoltosuhdettamme vaan käy pikemminkin päinvastoin kuten lakialoitteen perusteluissa todetaan kela maksoi suomessa asuville ulkomaan kansalaisille työttömyysturvaa neljäsataayksitoista miljoonaa euroa toimeentulotukea satakahdeksantoista miljoonaa euroa ja asumistukea satakuusikymmentäyksi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakahdeksantoista mainittu

kuusisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa on sekin vain osa maahanmuuton kokonaiskustannuksista lopullista summaa ei näytä tietävän kukaan mutta luultavasti ainakin yli miljardin euron kustannuksista joka tapauksessa puhutaan luultavasti useammankin miljardin maahanmuuttajien suomen tai ruotsin kielen oppiminen on hyvin olennainen osa heidän kotoutumistaan ja kohentaisi merkittävästi heidän työllistymisensä edellytyksiä arvoisa puhemies mitä tulee yleisemmin keskusteluun työperäisestä maahanmuutosta niin pidän ensisijaisena tavoitteena suomalaisten työttömien työllistymisen edistämistä sekä heidän kouluttamistaan siten että mahdollisuudet päästä mukaan työmarkkinoille paranevat ja mikäli työvoimapulaa vielä sen jälkeenkin ilmenee olisi suomessakin tarpeellista ottaa käyttöön australian tai kanadan kaltainen maahanmuuton pisteytysjärjestelmä siinähän maahanmuuttajat pisteytetään muun muassa osaamisen koulutuksen kielitaidon työhistorian perusteella mitä korkeammin koulutettua suomeen saapuva ulkomainen työvoima on sitä sitä epätodennäköisemmin tulijoilla on jatkossakaan tarvetta turvautua sosiaalietuuksiin ja tämä tietenkin parantaisi olennaisesti maahanmuuton kustannus hyöty suhdetta mikä olisi maamme taloudellisen kestokyvyn kannalta ehdottoman tarpeellista

tämä kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän tekemä lakialoite kyllä saa minut tuntemaan aika ristiriitaisia tunteita ajattelen että ei ehkä ole kristillisten arvojen mukaista että jo nyt pienestä peruspäivärahasta työttömyyskorvauksesta automaattisesti kaikilta leikattaisiin kymmenen prosenttia ja sitten jotka pystyvät kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielen taitonsa osoittamaan tulisi se sata prosenttia mutta entä viittomakieliset saamenkieliset tai sairauden tai vamman takia puhekykynsä menettäneet työttömät onko heidät tässä lakialoitteessa otettu huomioon toisaalta mietin myös sitä mitkä ovat tulevaisuuden haasteet työelämässä ja minkälaisia taitoja tarvitaan me tarvitsemme luovuutta kriittistä ajattelua yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja empatiaa tunne ja tilannetaitoja jotta pystytään puhumaan tulevaisuuden työpaikoista pitäisiköhän ehkä näistä olla paremminkin se todistus siitä että meillä on empatiakykyä

olisi pahitteeksi pidän tätä vähän tämmöisenä populistisena avauksena olen samaa mieltä siitä edustaja essayahin kanssa siitä että me tarvitsemme kotouttamiseen enemmän resursseja me tarvitsemme sitä kielitaitoa se on avain sinne työllistymiseen integroitumiseen yhteiskuntaan siitä meidän täytyy huolehtia kuten edustaja ovaska erinomaisesti nosti esille tämän tasa arvokysymyksen niin entä ne lukuisat maahanmuuttajanaiset jotka ovat tulleet tänne esimerkiksi avioliiton kautta joilla ei välttämättä ole ollut minkäänlaista suomen kielen taitoa minkälaiseen asemaan tämä lakiesitys toteutuessaan asettaisi heidät heidän mahdollisuutensa työllistyä tai edes saada se vähimmäinen mikä ei todellakaan ole mikään kovin suuri tässä annetaan sellainen käsitys että työttömät saisivat ruhtinaallisen korvauksen siitä että he joutuvat olemaan työttömänä kyllä meidän täytyy niihin työllistymiskeinoihin satsata koulutukseen siihen että meillä on niitä kielikursseja tarjolla ja että niihin on myös matala kynnys osallistua en kyllä pysty valitettavasti tätä lakialoitetta millään tavalla itse kannattamaan en näe että tämä toisi mitään lisäarvoa sen sijaan kyllä toivoisin että kun puhutaan yrittäjyydestä ja tiettyjen alojen työpaikoista niin niissä sitä kielitaitoa vaadittaisiin koska kyllä esimerkiksi jos menet lääkäriin olisi hyvä että ymmärrät mitä lääkäri sinulle sanoo olipa se sinun äidinkielesi sitten mikä tahansa siihen tarvitaan joko tulkkausapua tai sitten pitää olla

arvoisa puhemies edustaja hänninen tuossa edeltävässä puheenvuorossa kuvasi hyvin yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia joita tähän laki aloitteeseen sisältyy perustuslain mukaan ihmisten tulee olla yhdenvertaisia lain edessä ja perustuslaki nimenomaisesti kieltää asettamasta ketään eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kielen perusteella on toisaalta myös totta että kielitaidon puute on suuri este maahanmuuttajien työllistymiselle mutta kielitaidon edistämiseen on huomattavasti tehokkaampia keinoja kuin tällaiset sanktiot ja työmarkkinatuen leikkaaminen olisi todella todella epäoikeudenmukaista kohdistaa tällaisia kielitaitoon liittyviä sanktioita työttömyydestä kärsiviin kysymys olisi ihan samanlaisesta kyykyttämisestä kuin surullisenkuuluisan aktiivimallin kohdalla sen sijaan pitäisi miettiä mikä on syy siihen että maahanmuuttajien kielitaito on niin heikolla tolalla ja miettiä keinoja kuinka siihen voisi puuttua tällä hetkellä tilanne on se että maahanmuuttajien kielikoulutusten resurssit vaihtelevat eri puolilla suomea ja koulutukseen on toisinaan todella vaikea päästä sikälikin tällaiset sanktiot olisivat erittäin huono ratkaisu lisäksi näissä koulutuksissa on havaittu todella paljon erilaisia laatuongelmia ongelmia on ollut näitten koulutusten kirjavissa sisällöissä ja esimerkiksi opettajien osaamisessa pätevistä suomi toisena kielenä eli niin sanotuista s kaksi opettajista on pulaa kaikkialla suomessa yksi ongelma on ollut se että eri alueilla on käytetty sellaisia hankintakriteereitä joissa on painotettu liikaa hintaa laadun kustannuksella ja siitä on seurannut ongelmia olisi paljon järkevämpää puuttua näihin syihin kuin sanktioida työnhakijoita

on todella tärkeää saada tämä koulutusasia kuntoon koska sillä todellisuudessa pystytään poistamaan työllistymisen esteitä eikä pelkästään kyykyttämään ihmisiä mutta todellakaan nämä aloitteessa esitetyt perustuslain vastaiset toimenpiteet eivät missään tapauksessa ole oikea keino

vastailen tässä muutamiin kollegoitten esittämiin puheenvuoroihin ensinnäkin yleensä tästä mitä tämän lakialoitteen taustalla on kyllä minä kehotan erityisesti uusia edustajia täällä tutustumaan tarkastusvaliokunnan viime vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kertomukseen siellä tarkastusvaliokunta yksimielisesti myös vihreät ja vasemmistoliiton jäsenet valiokunnassa totesi että meidän tulee sosiaaliturvaa mitoittaa työntekoon kannustavaksi ja siellä todetaan myöskin että kotouttamiskoulutuksen kieliopintojen velvoittavuutta tulee lisätä siten että osana kotouttamissuunnitelmaa ja sen noudattamista maahanmuuttajan on osoitettava kokeilla saavuttaneensa kotouttamiskoulutuksen tavoitekielitaidon tason tietyn ajan kuluessa onhan se hälyttävää jos

ainoastaan kolmekymmentäviisi prosenttia saavuttaa tämän kielikokeen tason että he läpäisevät sen kielikokeen siinä mielessä eduskunta edellytti että muutoksia tehdään ja mitään muutoksia ei ole tapahtunut niin minusta on kummallista että täällä vastustetaan niitä niitä muutoksia joilla yritetään nimenomaan pistää eduskunnan tahtotilaa käytäntöön edustaja ovaskalle huomauttaisin että kysymys on siis nimenomaan työmarkkinatuen saajista eli työmarkkinatukeahan saavat henkilöt jotka ovat erittäin pitkäaikaistyöttömiä yli neljäsataa päivää työttömänä jolloinka joka tapauksessa heillä on siinä vaiheessa edessä se että

tulee lovi ja toisaalta sitten myöskin ne henkilöt joilla ei ole minkäänlaista työhistoriaa taustalla elikkä siis kyse on juuri sellaisesta ryhmästä jonka kohdalla pitäisi tehdä kaikki mahdollinen jotta heidän työelämävalmiuksiaan pystytään parantamaan siinä mielessä jos ajatellaan näitä erilaisia lisiä mitä tuossa luettelin mitä liittyy tällä hetkellä vaikkapa peruspäivärahaan niin en ihan ymmärrä miten olisi yhdenvertaisuuden vastaista edellyttää että kielikoulutuksesta voi saada lisän jos sen tänä päivänä voi saada esimerkiksi omaehtoisesta opiskelusta siitäkin voi saada lisän elikkä kun näistä kaikista mihin mihin työtön osallistuu kuusi eri asiaa tänä päivänä voi saada niin millä tavalla tämä kielikoulutukseen osallistuminen ja kielikokeen läpäiseminen olisi lisänä jotenkin erilainen sitten täytyy muistuttaa että tänä päivänä meillä on suomessa työmarkkinoilla töitä joihinka et voi päästä jos et osaa suomen kieltä ja tai ruotsin kieltä tarpeeksi hyvin onko se syrjintää no jos ajatellaan vaikka lääkärin ammattia tai sairaanhoitajaa ei pysty suomessa rekisteröitymään terveydenhoitoviranomaisten pitämään rekisteriin jos ei ole osoittaa riittävää kielitaitoa eli kyllä meillä suomessa työmarkkinoilla vaaditaan sitä kielitaitoa jolla tullaan toimeen ja siinä mielessä niitten valmiuksien parantaminen näitten henkilöitten kohdalla on äärimmäisen tärkeää jotta pystytään pääsemään suomalaisille työmarkkinoille

arvoisa puhemies on mielenkiintoista sekä lukea tämä lakialoite että kuunnella edustaja essayahn perusteita niin erikoista kuin se onkin niin minä voin yhtyä kaikkeen mitä te sanotte paitsi teidän johtopäätöksiinne eli on aivan totta että me tarvitsemme lisää työikäisiä ihmisiä suomeen on aivan totta että maahanmuuttajat voivat tässä asiassa olla meille suureksi avuksi on totta että kotoutuminen on monella tavalla epäonnistunut sitä pitäisi kohentaa on totta että maahanmuuttajien pitkittyneen työttömyyden syynä on usein puutteellinen kielitaito on totta että sosiaaliturvaa voidaan kehittää aktivoivammaksi ja kielitaitoa tulisi parantaa ja kaikki mahdollinen on tehtävä jotta maahanmuuttajaväestön maahanmuuttajien työllistymisvalmiuksia parannetaan kaikki tämä on täysin totta ja varmaan valiokunnatkin ovat tähän kantaa ottaneet mutta minkä takia te annatte keinoksi rankaisun kepin minkä takia te ette ota sitä keinoa mikä voitaisiin käyttää vain hyvin joka olisi porkkana todella kannustava minkä takia me asetamme haavoittuvalle väestöryhmälle aivan niin kuin edustaja holopainen täällä sanoi tämä on nyt minimuodossaan aktiivimalli

olemassa jos te haluatte tehdä kannustavan järjestelmän niin tehostakaa kielikoulutusta se on meillä erittäin huonossa tilassa näissä kotouttamisohjelmissa olen kovin monen maahanmuuttajan kanssa tästä asiasta tekemisissä koko ajan ja he sanovat että se on pätkäkoulutusta pieni pätkä silloin toinen pätkä tällöin ei ole systemaattista että kielikoulutusta viedään läpi tehostetaan niitä valmiuksia parannetaan mahdollisuuksia systemaattiseen kieliopiskeluun ja pankaamme mieluummin siihen bonus päälle

arvoisa puhemies olen ihan samaa mieltä kuin edustaja kiljunen äskeisessä puheenvuorossaan otetaan käyttöön se porkkana tässähän on lähtökohtana se että kaikkien työmarkkinatuella olevien etuutta laskettaisiin kymmenellä prosentilla yhdeksäänkymmeneen prosenttiin siis joka ikisen myös sen suomalaisen joka nyt hallitsee suomen tai ruotsin kielen hän saa sen sata prosenttia sitten kun hän tuo todistuksen siitä että hän osaa suomen tai ruotsin kielen elikkä asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella mikä kielitaito on nuorten osalta tiedän sen että monesti maahanmuuttajanuoret käyttävät väestön kanssa tai muista maista tulleiden kanssa kansainvälistä kieltä joka on tänä päivänä englanti en minä tiedä onko se niin huono asia jos kommunikointi kuitenkin sujuu on se kieli nyt sitten mikä tahansa harmittaa tavallaan se perustelu mikä tässä on on ihan oikein elikkä minäkin olen huolissani siitä jos kieli kielitaidon puute on kynnys työmarkkinoille pääsyyn tai yhteiskuntaan integroitumiselle kyllähän se on ongelma ja siihen meidän täytyy tarttua ja siihen varmasti tässä salissa löytyy yksimielisyys laitetaan niitä resursseja sinne että kukaan ei putoa laitetaan sinne ne resurssit että saadaan kielitaitoa parannettua mutta se että me lähtisimme liikkeelle sillä

arvoisa puhemies haluan kiittää edustaja essayahia tästä oivasta lakialoitteesta jossa siis esitetään täyden työmarkkinatuen ehdoksi sitä että todistaa kotimaisen kielen taitonsa ilman tätä työmarkkinatuki olisi tuon yhdeksänkymmentä prosenttia täydestä tuesta suomi tarvitsee ennen muuta sellaista maahanmuuttoa joka palvelee kansantaloutta ja jonka vaikutus julkiselle taloudelle on myönteinen näin ajattelevat monet menestyvät yhteiskunnat minäkin haluan nostaa esille tuon kanadan taloudellisen maahanmuuton mallin jossa työperäiset maahanmuuttajat pisteytetään muun muassa kielitaidon koulutuksen iän ja sopeutumiskyvyn mukaan kanada tavoittelee erityisesti nuoria koulutettuja maahanmuuttajia joista tämän mallin mukaan on oletettua hyötyä kanadalaiselle kansantaloudelle kaikki maahanmuutto ei suinkaan ole

kansantaloutta hyödyttävää työpoliittisen aikakauskirjan laskelmien mukaan maahanmuutolla on edullisia vaikutuksia taloudelliselle huoltosuhteelle jos maahanmuuttajien työllisyysaste on yli kuusikymmentä prosenttia tämä on tuotu tuon lakialoitteen perusteluissa selvästi esiin vattin tutkimus on todennut että jos maahanmuuttaja ja hänen lapsensa työllistyvät yhtä hyvin kuin maahanmuuttajat keskimäärin tappio julkiselle taloudelle olisi silloin noin sataviisikymmentätuhatta viiva kaksisataatuhatta euroa vattin tutkimuksessa vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista selvitettiin suomessa asuvien maahanmuuttajien pärjäämistä suomalaisilla työmarkkinoilla sen mukaan irakista afganistanista ja somaliasta tulleiden työllisyysaste oli vain kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkuusi prosenttia vuonna kaksituhattakolmetoista kun se muilla maahanmuuttajilla oli prosentin luokkaa maahanmuuton kustannukset johtuvat siis siitä että kotouttaminen ja kotoutuminen eivät tällä hetkellä toimi kuten tässä keskustelussa on tuotu esille sen sijaan näyttää siltä että työperäisen maahanmuuton työllisyysaste on korkea verrattuna humanitaarisen maahanmuuton työllisyysasteeseen se on jopa korkeampi kuin kantasuomalaisten työllisyysaste kuten lakialoitteen perusteluissa on todettu suomen työttömyysturvasta yli kaksikymmentä prosenttia meni suomessa oleskeleville muun maan kansalaisille vuonna kaksituhattakahdeksantoista ajattelen että kielitaito todella nousee siinä kotoutumisessa keskeisesti esille paitsi että kieli kuljettaa kulttuurin arvoja yhteiskuntamme arvoja kieli on myös portti työmarkkinoille aloitteessa esitetty malli edustaa mielestäni pohjoismaista linjaa tanskassahan näitä kannustimia oppia kieltä on ollut ja kehitetty jo pidemmän aikaa ja olisi todella sääli jos suomessa tällaiset ratkaisut kaatuisivat valtiosääntöisiin ongelmiin sen lisäksi että meidän sosiaali ja työttömyysturvaan tulisi luoda tällaisia kannustimia haluan nostaa esille sen että mielestäni pysyvän oleskelun ehtona suomessa tulisi olla riittävä kielitaito

arvoisa puhemies kuten tässä kaikissa puheenvuoroissa on yksimielisesti jaettu huoli maahanmuuttajien kielitaidosta ja työllistymisestä sen jaan minäkin mutta sellainen yksittäinen huomio siihen argumenttiin kun mainittiin että kolmannes kielikursseilla olijoista ei tavoita tätä tavoitekielitaidon tasoa ja ja ikään kuin tämmöinen sanktio toimisi sitten keinona ratkaista tämä ongelma jos on todettu että näissä kielikursseissa on hyvin huomattavia laatuongelmia epäpäteviä opettajia ja epätarkoituksenmukaisia sisältöjä ja on tehty epätarkoituksenmukaisia hankintakriteereitä niin eikö tällä logiikalla jos tämmöistä sanktiolinjaa halutaan noudattaa sanktiot pitäisi pikemminkin silloin kohdistaa niihin henkilöihin jotka tätä hankintapäätöstä ovat olleet näillä kriteerein tekemässä

arvoisa puhemies tosiaankin jos mietitään millä tavalla tätä kielilisää voi lähteä suomen perustuslain puitteissa tekemään ainut mahdollisuus on nimenomaan niin että

joka on toimeentulotuen perusosaa korkeampi tukimuoto

tämän kielilisän rakentamalla me pystymme tämän toteuttamaan nimittäin jos tekisimme niin päin että että lisäisimme tämän nykyisen verottoman työmarkkinatuen päälle tämän vastaavan summan niin silloinhan se tarkoittaisi sitä että me syrjisimme kantasuomalaista työmarkkinatuen saajaa eli kyllä tätä asiaa on mietitty että millä tavalla tämä pystytään toteuttamaan sillä tavalla että se pystytään suomen perustuslaista viemään läpi nyt täytyy muistaa se että muissa pohjoismaissa sosiaalidemokraattien vetämät hallitukset ovat nimenomaan lähteneet rakentamaan erilaisia kielilisiä ja ovat jopa niin kuin tanskassa leikanneet viisikymmentä prosenttia niin sanotusta perustoimeentulosta meillä perustuslakivaliokunta viime kaudella totesi että me emme voi meidän meidän toimeentulotukeen koskea edes sen indeksiä ei voida leikata koska se katsotaan perustuslain suojaamaksi perustoimeentuloksi suomessa siksi suomen perustuslaki asettaa tietyt reunaehdot sille miten tällainen asia voidaan toteuttaa mutta muissa pohjoismaissa tätä on lähdetty toteuttamaan ja syy on se että englantilainen tutkimus on todennut että tämä kielitaitolisä se että ihminen suorittaa tämän kielitaitovaatimuksen parantaa seitsemäntoista prosenttia hänen työllistymismahdollisuuksiaan ruotsissa vastaava tutkimus viisitoista prosenttia parantaa hänen työllistymismahdollisuuksiaan elikkä

tätä tulisi tarkastella kiihkottomasti ja miettiä oikeasti täällä on moni käyttänyt sanaa heikommassa asemassa oleva millä tavalla me voimme auttaa sitä heikommassa asemassa olevaa sillä tavalla että hänen valmiuksiaan osallistua työmarkkinoille parannetaan se pystytään tekemään sitä kautta että

niin kuin täällä on sanottu on varmasti suomessa siinä kielikoulutuksessa puutteita mutta

olen aivan varma että tämän jälkeen sen laatuun tullaan kiinnittämään aivan toisenlaista huomiota tänä päivänähän se on vähän niin ja näin koska ei ole mitään vaikutusta sillä miten sinua opetetaan siihen pääsetkö siitä tentistä läpi vai etkö pääse kyllä se varmasti passivoi myöskin sitten sitä maahanmuuttajaa joka haluaisi saada paremman kielitaidon ja haluaisi päästä osoittamaan myöskin että hänellä on parempi kielitaito sen takia

koska se auttaa sitä henkilöä pääsemään työmarkkinoille
arvoisa puhemies edustaja essayah on aivan varmasti oikeassa siinä että kielitaidon puute on ehkä maahanmuuttajan kannalta suurin yksittäinen este työmarkkinoille pääsemiselle se on aivan varmasti sitä kun katsoo kaikki kaikki toimialat yhdessä sen sijaan edustaja vestman totesi tukien teitä että täytyisi lähteä liikenteeseen siitä ajattelutavasta että täyden työmarkkinatuen ehtona tulisi olla se että olisi täysi suomen kielen

ajatuksena on se mihin te olette viitannut edustaja essayah että tarvitaan kannustimia ja vestmankin käytti termiä tarvitaan kannustimia niin varmaan tarvitaan kannustimia mutta tehdään tämä silloin kannustimien kautta aitojen kannustimien kautta eikä nöyryyttämisen kautta tämä leikkaushan mikä tässä tehdään työmarkkinatukeen että vain yhdeksänkymmentä prosenttia saisi työmarkkinatuesta on nöyryyttämistä haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen nöyryyttämistä te puhuitte siitä että tarkasteltaisiin asiaa kiihkottomasti ja haettaisiin niitä kannustimia ja kun teillä on riittävästi älykkyyttä pohtia vaihtoehtoja niin miksi te ette hakenut aitoa kannustinta bonusta jos olette sitä mieltä ettei työmarkkinatukeen voida tehdä kymmenen prosentin lisäystä maahanmuuttajille jotka ovat muutenkin haavoittuvassa asemassa ja vaikeammin työllistymässä ja että pannaan sinne lisäys jos se kielitaito

arvoisa puhemies halusin vain oikeastaan kysyä edustaja vestmanilta en ymmärrä miten nyt tämä pisteytysjärjestelmä liittyy tähän varsinaiseen lakialoitteeseen koska jos ajatellaan esimerkiksi kanadaa tai muita valtioita niin he tietysti houkuttelevat ja haluavat houkutella osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa myöskin suomalaisia ovat varmasti houkutelleet mutta ensin maan pitää olla houkutteleva kun sinne luodaan tällainen järjestelmä meillähän on kuitenkin se tilanne suomessa että me emme ole kauhean kauhean houkutteleva maa työtä tekeville koulutetuille ulkomaalaisille joten en näe miten tämä pisteytysjärjestelmä nyt sinänsä liittyy tähän varsinaiseen asiaan sitä kautta

vielä jäin miettimään tässä aloitteessa sitä että onhan se ongelmallista sinänsä että me joudumme lähestymään työllisyyspolitiikkaa ja sitä miten työllistetään lisää ihmisiä suomeen aloitteilla jotka kohdistuvat sellaisiin tekijöihin jotka liittyvät tukiin tukiin joita valtio tai joku muu maksaa silloin on jotakin pielessä meidän työllisyyspolitiikassamme

arvoisa puhemies tuohon mitä edustaja ovaska viimeiseksi sanoi tässähän aika hiljattain oliko marraskuussa työpoliittinen aikakauskirja julkaisi tutkimuksen jossa todettiin että että todellakin jos me ajattelemme että maahanmuutto on ratkaisu suomessa meidän huoltosuhteeseen niin se tarkoittaa sitä että maahan muuttaneitten työllisyysasteen on oltava kuusikymmentä prosenttia vähintään siinä mielessä jos me haluamme että se huoltosuhde paranisi niin luvun pitäisi olla tätä korkeampi tämä laskelma on jäänyt ihan äärimmäisen vähälle huomiolle julkisuudessa eikä ole ehkä ymmärretty että tämä on tosi ratkaiseva ja sen pitäisi haastaa meidät kaikki poliittiset päättäjät pohtimaan sitä millä tavalla me pystymme parantamaan työttömien maahanmuuttajien työllisyysastetta sitä on pystyttävä reippaasti nostamaan tämä laskelma osoittaa sen että ei maahanmuutosta ole huoltosuhteen kannalta mitään hyötyä jos se työllistyminen ei ole yli kuusikymmentä prosenttia siksi voisi sanoa että on käännettävä kaikki kivet ja kannotkin pystytään miettimään miten tämä asia voidaan toteuttaa täällä edustaja kiljunen sanoi että tämä on nöyryyttävää ja kyykyttävää mutta meidän perustuslakimme on rakennettu sillä tavalla että kun pohdittiin mikä voi olla se tapa jolla ei syrjitä jotakin väestöryhmää niin tämä on se ainut mahdollinen tapa että ensin laitetaan kaikille se miinus kymmenen prosenttia ja sen jälkeen on mahdollisuus nostaa kielilisää jolloinka pystytään pääsemään sitten takaisin sille tasolle eli tämä on se tapa millä pystytään rakentamaan siihen kannustin jos se laitetaan siihen päälle niin silloin se on syrjivä se on kantasuomalaista syrjivä meidän perustuslakimme on on rakennettu erilaisella logiikalla kuin mitä se on meidän naapurimaissamme naapurimaissamme aika lailla vain leikataan puolet toimeentulotuesta pois meillä ei tulisi kysymykseenkään että näin voitaisiin tehdä toimeentulotuen indeksiinkään ei voi edes edes koskea tanskassa katsotaan että se henkilön kielitaitovaatimus ja sen täyttäminen on niin tärkeää että ihmiset voidaan kategorisesti laittaa ihan erilaisille perusturvan tasoille sen tähden että halutaan parantaa näitten ihmisten pääsyä työmarkkinoille siinä mielessä minä voisin sanoa että tämä nyt on minun mielestäni varsin voisiko sanoa kannustava ja sellainen tapa jossa nyt ei kuitenkaan kenenkään kenenkään toimeentulo sillä tavoin vaarannu koska tämä on kuitenkin suurempi kuin meidän perusturvaksi määritelty toimeentulotuen taso toimeentulotuen taso eli tämä jää siitä huolimatta sen sen tähden tämä on rakennettu juuri niin kuin se on rakennettu itse toivon että tosiaankin me suomessa uskaltaisimme pohtia millä tavalla me tätä meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme lähdemme uudistamaan jotta se olisi kannustava jotta se olisi kuitenkin ihmisten toimeentulosta huolen pitävä ja jotta ennen kaikkea sitä kautta olisi niitä parempia näkymiä ihmisen elämässä eteenpäin pois tukiriippuvuudesta sinne työelämään ja siihen että pystyy sitä omaa elämäänsä itse

arvoisa puhemies minun on vaikea uskoa että perustuslaki estäisi sen että meillä yhteiskunnassa olisi palkitsevia järjestelmiä olemassa ihmisille jotka saavuttavat jonkun asian kyllä meillä täytyy olla ja on mahdollisuuksia luoda myöskin positiivisella tavalla palkitsevia asioita eikä vain negatiivisella tavalla nöyryyttäviä eli eli tässä suhteessa minusta mielikuvitusta enemmän jos ei suoraan siihen työmarkkinatukeen voi laittaa vaikka kymmenen prosentin kannustinta koska se herättää ymmärrettävästi silloin keskustelun siitä että kantasuomalaiset reagoisivat siihen negatiivisesti niin hakisi jonkun muun tavan edustaja ovaska toi tämän jo esille kuin taloudellista kannustinta tai rahaa on ihan muitakin konsteja millä millä ihmisiä voidaan kannustaa muun muassa kielikoulutuksen systemaattisempi tehostaminen että kyllä tässä täytyy olla muitakin konsteja kuin jälleen kerran tämän aktiivimallin palauttaminen tähän meidän

arvoisa puhemies itse ajattelen että tämä lakialoite liittyy osaksi sitä laajempaa kysymystä siitä kuinka velvoittavia sosiaaliturvan ja työttömyysturvan tulee olla eli ajattelen niin että samaan aikaan eivät voi olla voimassa antelias työttömyysturva ja sosiaaliturva ja toisaalta melko olemattomat velvoitteet vastikkeeton sosiaaliturva kannustinloukkuineen passivoi maahanmuuttajia siinä missä kantasuomalaisiakin eli kysymys on isommasta ongelmasta johon toivon että tuolla sosiaaliturvauudistuksella ihan ensi vaiheessa puututaan olen huolestunut siitä kun tuossa edustaja ovaska toi esille sen että tällaisia velvoitteita ei tulisi lisätä kun niitä nimenomaan suomeen tarvitaan laajemmassakin mittakaavassa haluan nostaa esille että tuossa helsingin sanomat uutisoi jokin aika sitten haastattelututkimuksesta jossa oli haastateltu koulutettuja irakilaisia turvapaikanhakijoita ja tämän helsingin sanomien jutun mukaan nämä turvapaikanhakijat kokivat sosiaalitukien vastaanottamisen aluksi vastenmieliseksi kun aikaa kului eikä työtä löytynyt asenteet tukia kohtaan lievenivät tämän tutkijan mukaan on iso vaara että siitä aiheutuu pidempiaikaista sosiaalitukiriippuvuutta eli ajattelen niin että sellainen velvoittava sosiaalitukijärjestelmä on kaikkien etu myös niiden etu joita pyritään sinne työmarkkinoille osaltaan patistamaan on ihan ihan selvä asia että vastineeksi täytyy palvelujen toimia ja tässä tapauksessa kielikoulutuksen täytyy toimia mutta siellä toisella puolella täytyy olla enemmän velvoittavuutta nykyinen järjestelmä on osoittautunut toimimattomaksi

arvoisa puhemies edustaja ovaskalle toteaisin että tarkastusvaliokunta on nimenomaisesti edellyttänyt sitä että juuri näihin tukiin tehdään muutoksia eli kun tuossa pohditte voisiko se olla jotakin muuta niin ihan tätä tarkastusvaliokunnan mietintöä mukaillen tässä on lähdetty eduskunnan tahtotilaa toteuttamaan kun on nimenomaisesti niihin tukiin haluttu sitä kannustavuutta sitten ehkä tästä kielikoulutuksesta vielä että nyt tietenkin hallituspuolueilla minun mielestäni on erinomainen mahdollisuus tähän kielikoulutuksen laatuun olla panostamassa ylipäätänsä osana meidän työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja kotouttamiskoulutusta siinä mielessä toivon että sillä puolella nimenomaan tätä laatupuolta lähdetään viemään eteenpäin ehkä noin kaiken kaikkiaan voisi sanoa että että tässä keskustelussa josta haluan kiittää kollegoja olette siihen aktiivisesti osallistuneet on kuitenkin ollut minun mielestäni hyvä huomata niin kuin täällä edustaja kiljunen listasi miten monesta asiasta ja perusteesta olemme täysin samaa mieltä olemme sitä mieltä että tämä asiantila ei tällaisenaan käsittääkseni teidänkään mielestänne voi jatkua vaan jotain niin sanotusti tarttis tehdä siinä mielessä siinä mielessä toivon että hallituksessa lähdetään nyt yhtä lailla pohtimaan sitä mitkä voivat olla niitä keinoja kristillisdemokraatit ovat esittäneet tämän kannustavan perusturvan menetelmän kaiken kaikkiaan sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi ja yksi osa sitä on tämä kielilisä jossa on myöskin tämä kannustavuuselementti siinä mielessä

vähän niin kuin tuossa edellisessä ilmastokeskustelussa kun vetosin siihen että nyt pitää pystyä näkemään se laaja suuri strategia meidän pitäisi todellakin pystyä näkemään se laaja strategia tässä sosiaaliturvan uudistuksessa johon liittyy työttömyysturva hyvin kiinteästi

minkätyyppiseen sosiaaliturvaan ja toisaalta sitten minkätyyppisiin sosiaalipalveluihin meillä yhteiskuntaa halutaan olla rakentamassa ja mitkä niitä voisiko sanoa perustekijöitä meillä on ollut tähän mennessä esimerkiksi universaliteetti yksi sellainen tekijä ja on katsottu yksilökohtaista sosiaaliturvaa ja vastaavia

huomioiden se että tulevaisuuden työelämä varmasti vielä muuttuu ja asettaa entistä enemmän erilaisia vaatimuksia näitä kaikkia pitäisi nyt pystyä hyvin puhtaalta pöydältä tarkastelemaan ja miettimään miten me pystymme rakentamaan sellaisen sosiaaliturvan ja ja työttömyysturvan joka tosiasiallisesti kannustaa ihmisiä eteenpäin ja pitää heistä huolen mutta ei todellakaan passivoi ei jätä kannustinloukkuihin eikä todellakaan niin kuin niin kuin tänä päivänä aiheuta tukiriippuvuutta

me pystymme viemään yhdessä eteenpäin
arvoisa puhemies jotta pöytäkirjaan ei jää minkäänlaisia erikoisia merkintöjä niin haluan todeta että en ole missään välissä sanonut ettei velvoitteita pidä lisätä koska kyllä oikeudet ja velvollisuudet kulkevat yleensä käsi kädessä tämä on ehkä syytä vielä korostetusti todeta mutta kiitän oppositiota että sieltä erityisesti kristillisdemokraattien suunnasta näitä aloitteita tulee se on erittäin hienoa ja varmasti hallituskin niitä omissa työryhmissään ja muualla punnitsee erittäin tarkkaan ja hallitus sitten myöskin käy keskustelua ja arvioi ja pitää ennen kaikkea huolen siitä että ne esitykset joita hallitus eivät ole perustuslain vastaisia tai syrjiviä
arvoisa herra puhemies tässä on ollut hyvää lähetekeskustelua varmasti siihen tulevaan sosiaaliturvauudistukseen kaikin puolin ne velvollisuudet ja oikeudet ovat tälläkin hetkellä olemassa ja on varmasti syytä ne tulevaisuudessakin säilyttää kun on huoli tästä kielikoulutuksesta ja sen laadusta ja siitä mimmoista se tulevaisuudessa sitten on niin meillähän on myös hallitusohjelmassa mainittu kielikoulutukseen työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajavanhempien kielellisiin valmiuksiin panostaminen

ainakin mitä tässä nyt olen kuunnellut hyvin voisin olettaa että varmasti viesti menee perille saakka ja nämäkin keskustelut otetaan tulevaisuudessa valmistelussa huomioon

arvoisa herra puhemies nyt erittäin tärkeän ja itselleni hyvinkin tutun aihepiirin ytimessä ensinnäkin lämmin kiitos edustaja jokiselle erinomaisen tarpeellisesta ja hyvästä lakialoitteesta siinä näkyy ammattimiehen kokemus ja pitkällinen näkemys liikenneturvallisuudesta sen tilasta sekä tulevaisuudesta suomi asetti vuonna kaksituhattakymmenen kunnianhimoisen tavoitteen liikennekuolemien puolittamiseksi vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tuon luvun pitäisi olla tämän vuoden lopussa satakolmekymmentäkuusi kuolonuhria tai vähemmän

vuonna kaksituhattayhdeksäntoista liikennekuolemia oli kaksisataayksi vaikuttaa vahvasti siltä että tavoite jää saavuttamatta tämä viimeinen tavoitevuosi kaksituhattakaksikymmentä ei nimittäin ole lähtenyt hääppöisesti liikkeelle sillä tämän vuoden tammikuussa kuolonuhreja tuli liikenteessä jo neljä enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa ja

muun muassa tänään tapahtui suomen liikenteessä kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus kokonaiskuvassa suuntaus on toki hyvä vuonna kaksituhattakahdeksantoista kuolonuhreja oli kaksisataakolmekymmentäyhdeksän eli kolmekymmentäkahdeksan henkeä enemmän kuin kaksituhattayhdeksäntoista vuonna kaksituhattaseitsemäntoista uhreja oli melkein sama kaksisataakolmekymmentäkahdeksan kun itse aloitin reilu parikymmentä vuotta sitten poliisina kuolonuhreja tuli liikenteessä hyvin tasaiseen tahtiin noin

liikennekuolemien voidaan siis katsoa puolittuneen kahdessakymmenessä vuodessa ei niinkään kymmenessä vuodessa vuonna kaksituhattakolme uutisoitiin laajasti että liikennekuolemien määrä on romahtanut silloin uhreja tuli kolmesataaseitsemänkymmentäyhdeksän muutos edelliseen vuoteen oli silloin kolmekymmentäkuusi henkeä vähemmän toisin sanoen hyvin pitkälle saman verran kuin nyt on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna voisimme kuvitella että nyt on tapahtunut myös huomattava muutos parempaan suorastaan liikennekuolemien määrän romahtaminen arvoisa puhemies kuinka liikenneturvallinen maa suomi oikein on euroopan liikenneturvallisuusraportissa ilmenee että kolmenkymmenenkahden maan vertailussa suomi liikennesuoritteisessa vertailussa kahdeksannelle tilalle ja asukaslukuun suhteutetussa vertailussa kahdennelletoista sijalle muun muassa norja ruotsi tanska iso britannia ja saksa ovat kaukana edellämme norjahan on liikenneturvallisuudessa ehdoton ykkönen kuinka hyvin suomi on parantanut liikenneturvallisuutta muihin verrattuna vaikka nämä viimeaikaiset luvut kuulostavat hyvältä vertailu osoittaa että vuodesta kaksituhattakymmenen me jäämme liikenneturvallisuuden parantamisessa peräpäähän kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi tämä tulos on kyllä armottoman surkea näistä lukemista voimme tehdä muutamia johtopäätöksiä suomen teille kuolee kyllä vähemmän ihmisiä mutta se ei välttämättä ole ihmisten ja asenteiden ansiota vaan pikemminkin sen ansiota että autot ovat tulleet turvallisemmiksi kaksi kolmesta päätekijästä liikenneturvallisuuteen liittyen kehittymättä ja ne ovat tiestöt ja ihmisten asenteet kaikista liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä tärkein on ihmisten asenteet ja kuten euroopan liikenneturvallisuusraportista ilmenee me olemme jääneet tässä pahasti jälkeen muihin eu maihin verrattuna siksikin tämä allekirjoittamani lakialoite liikenneturvallisuusmaksusta on erittäin aiheellinen tarpeellinen ja kannatettava arvoisa puhemies hyvällä ja vaikuttavalla liikenneturvallisuustyöllä pelastetaan ihmishenkiä meidän on jatkettava ja varsinkin kehitettävä liikenneturvallisuustyötä sillä euroopan unioni kuten myös suomi on asettanut tavoitteeksi ettei liikenteessä kuole enää yhtään ihmistä vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä tällä hetkellä ikävä kyllä kuitenkin liikenneturvallisuudessa eurooppalainen kehitysmaa kuinka tyytyväisiä me voimme tähän tilanteeseen ihan oikeasti olla kiitoksia

arvoisa herra puhemies nykyinen hallitus ja ja hallituspuolueet ottavat todellakin liikenneturvallisuuden parantamisen todella vakavasti ja siihen on kiinnitetty jo hallitusohjelmassa erityistä huomiota hallitusohjelmassa lukee muun muassa liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen tavoitteena on vastata eun nollaskenaarioon elikkä nolla liikennekuolemaa vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös ohjaamaan tähän tavoitteeseen pääsemistä pääsemistä ja siihen pyrkimistä erittäin tärkeä asia on kaiken kaikkiaan liikenneturvallisuus ja sen eteen tehtävä työ sitä tulee kunnioittaa ja siihen pitää panostaa myöskin itse tähän lakialoitteeseen liittyen tulee muistaa että kun kun liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia silloin kaksituhattakuusitoista säädettiin ja siitä päätettiin niin kokoomus oli itse siinä hallituksessa ja tekemässä myöskin tätä päätöstä tulee myöskin muistaa että vuoden

talousarviossa ja ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa on myöskin lisätty liikenneturvallisuustyön rahoittamiseksi tarkoitettua määrärahaa suuremmaksi kuin mitä liikenneturvallisuusmaksulla on liikennevakuutusyhtiöiltä kerätty kaiken kaikkiaan tämä liikenneturvallisuuden eteen tehtävä työ on todella tärkeää ja muun muassa liikenneturva tekee erittäin ansiokasta työtä on aina tehnyt ja toivon että liikenneturvan määrärahat siihen työhön ovat riittävät itse toivon että sitä edelleen voidaan kehittää mutta tämä laki mikä nyt on olemassa on omasta mielestäni riittävä ja näillä mennään hallitus on paneutunut tähän asiaan ja kuten jo aikaisemmin sanoin siihen on myöskin talousarviossa huomioitu lisämääräraha

arvoisa puhemies edustajien torniainen ja kilpi puheenvuorot ovat arvokkaita ja ja tärkeitä kuten niissä on tullut esille on hyvin olennaista että otetaan vakavasti liikenneturvatyö jokainen kuolonuhri liikenteessä jokainen vammautunut liikenteessä on liikaa ja jos pystytään

nollatasolle pääsemään jollakin aikavälillä se on ideaalitilanne eli liikenneturvaan on syytä panostaa siihen on löydyttävä oikeat voimavarat ja kuten tässä edustaja torniainen sanoi hallituskin ottaa tämän vakavasti ja siinä suhteessa nauttii varmaan myöskin opposition tukea tässä asiassa